päiväjärjestyksen toisena asiana on valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista työjärjestyksen mukaan eduskunta ei tee päätöstä asiasta

arvoisa rouva puhemies sunnuntaina paljastetut panama paperit ovat ovat herättäneet maailmanlaajuista keskustelua ne ovat osoittaneet sen laajuuden millä veroparatiiseja käytetään hyväksi varallisuuden piilottamiseen ja

tässä kohdassa käsitellään valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksia ja on tärkeää sanoa hyvin selvästi että en epäile en väitä enkä halua uskoa että kenelläkään on näihin yhteyksiä suomen valtioneuvostossa mutta kun on panama papereita käynyt läpi niin näkee miten myös vallankäyttäjät käyttävät veroparatiiseja hyväkseen omaisuutensa piilotteluun ukrainan presidentti porosenko syyrian presidentin bashar al assadin lähipiiri venäjän presidentin vladimir putinin lähipiiri argentiinan presidentti mauricio macri ja suomea lähellä islannin pääministeri sigmundur gunnlaugsson sekä ilmeisesti kaksi muutakin hallituksen jäsentä islannissa näiden paljastusten panama papereiden pitäisi viimeistään osoittaa se miten tärkeää on omaisuuden varallisuuden julkisuus kytkennät ja toisaalta nämä osoittavat sen miten suuri vaje eurooppalaiseen suomalaiseen talouteen tulee aggressiivisesta verosuunnittelusta harmaasta taloudesta ja laittomasta veronkierrosta jos verotuloja saataisiin kerättyä täysimääräisesti ei meidän tarvitsisi leikata palveluita ja ottaa velkaa käynnissä siellä pitäisi keskittyä siihen miten veroparatiisitalous saadaan kuriin miten veroparatiisitaloudella estetään reilu kilpailu yritysten välillä suomen pitää välittömästi itse säätää lakeja joilla veronkiertoa estetään suomen pitää myös eussa tehdä kaikkensa jotta yhteisellä lainsäädännöllä veroparatiisitalous lopetetaan kokonaan nimittäin merkittäviä veroparatiiseja ja varallisuuden piilottelua on myös euroopassa muun muassa luxemburgissa ja alankomaissa mutta kyllä tämä koskettaa suomea myös nordean kautta panama papereiden mukaan

jopa kuolleita ihmisiä näiden tietojen mukaan on hallitusten johdossa jotta

valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuudet olisivat

luotettaisiin yhtä vahvasti niin nyt pitää tehdä vahva ohjelma veronkierron estämiseksi esitän tässä muutamia keinoja säädetään lain mahdollistama haitallinen verosuunnittelu laittomaksi ja varmistetaan viranomaisten tiedonsaanti lain valvonnasta estetään mahdollisuus veronkiertoon vakuutuskuorilla holding yhtiöillä ja muilla järjestelyillä laajennetaan väliyhteisölain soveltamista siten että alhaisen verotuksen maassa keinotekoisesti käytetyt tulot verotettaisiin suomessa poistetaan porsaanreiät korkojen verovähennysoikeutta rajoittavista

säädöksistä säädetään sanktiot omistusten piilottamisesta hallintarekistereihin suomen hyvä malli pitää

lähdevero ulkomaalaisilta hallintarekisteröityjen osakkeiden osingoilta silloin kun lopullinen osingonsaaja ei ole maksajan tiedossa siten että tieto voidaan toimittaa vuosi ilmoituksen osingoista verottajalle neuvotellaan pikaisesti uudelleen vanhentuneet verosopimukset jotka mahdollistavat verojen maksamatta jättämisen irtisanotaan verosopimukset yhteistyöhaluttomien

maiden kanssa välittömästi säädetään maastapoistumisvero alhaisen verotuksen maahan siirtyville verovelvollisille maastapoistumisvero sisältyy komission alkuvuodesta tekemiin ehdotuksiin

voittojen verottamisesta mikäli verovelvollinen siirtää kirjansa

alhaisen verotuksen maahan vältelläkseen veroja säädetään eussa minimiyhteisöverokanta sekä toteutetaan kattavasti komission ehdottama veronkiertodirektiivi velvoitetaan eussa toimivat yritykset avaamaan tiedot

työntekijöistä

vuonna käynnistyvän

ja painostetaan maita jotka kieltäytyvät automaattisesta tietojenvaihdosta esimerkiksi säätämällä lähdevero kaikille näihin maihin maksetuille rahansiirroille arvoisa rouva

puhemies

myös islannista

puhemies

maailmalle hyvin moni maa kärsii siitä että maiden varakkaimmat ja osin jopa vaikutusvaltaisimmat ihmiset jättävät veronsa maksamatta ja hyödyntävät näitä veroparatiiseja sanoisin niin kuin on sanottu veroparasiitteja veron kiertämiseen kun täällä vaaditaan toimia meidän hallitukselta niin kannattaa muistaa

ja talousrikollisuutta esimerkiksi se esitys eduskunnassa joka olisi kieltänyt laittomasti hankittujen todisteiden käyttämisen muutettiin niin että juuri esimerkiksi tällaisissa tilanteissa voidaan näitä käyttää vaikka ne on laittomasti hankittu tänään viimeksi on lakivaliokunta hyväksynyt mietinnön jossa tulee käänteinen todistustaakka tietyissä talousrikollisuuden tilanteissa eli kyllä tehdään mutta

julkisuudessa maailman eturintamaa niin tällä hetkellä onkin sillä

ovat lakisääteisesti avoimia ja tunnistettavia suomen malli on sellainen jota muun euroopan tulee seurata jotta verovälttelyyn voidaan puuttua siksi onkin täysin käsittämätöntä että hallituksen esitys arvopaperiosuuksista joka jälleen saapuu tänne eduskuntaan heikentää rajusti ehkä kohtalokkaasti omistamisen avoimuutta se nimenomaan mahdollistaa suomalaisten omistusten siirron ulkomaisiin hallintarekistereihin on mahdollista että jopa suurin osa piiloutuu suomen verottajalta suomen malli

kansallisella lainsäädännöllä avoimuutta on lisättävä eikä vähennettävä joten vetoan hallitukseen älkää tehkö suomesta panamaa
arvoisa puhemies panama paperien esiin nostamaa veronkiertoa on laajasti paheksuttu mutta ei kuitenkaan riitä että veroa kiertäviä yksityishenkilöitä ja veroparatiisipalveluita tarjoavia pankkeja moralisoidaan ja kauhistellaan veronkiertoa vaan tarvitaan politiikkatoimia veronkierron ja aggressiivisen verosuunnittelun lopettamiseksi

on osallistuttava veronmaksuun tämä vaatiikin meiltä lainsäätäjiltä lakien porsaanreikien tukkimista se vaatii meiltä kansainvälistä yhteistyötä ja eu yhteistyötä ja se vaatii suunnitelmallista ja riittävästi resursoitua harmaan talouden torjuntaa toivoisin kyllä että hallitus toisi meille suunnitelman siitä miten harmaata taloutta aiotaan torjua ja miten aggressiiviseen verosuunnitteluun ja veroparatiisitalouteen aiotaan jatkossa puuttua

arvoisa puhemies panama paperit tuovat esille tämän veroparatiisien haittavaikutuksen hyvin laajasti eli sen että poliittisen ja talouselämän eliitin kytköksiä voidaan piilotella tällä tavalla aivan varakkaimpia ihmisiä ja korruptioon liittyviä kytköksiä sieltä paljastuu sitten samaan aikaan eu maat jo yksinään menettävät jopa tuhat miljardia euroa tämän verovälttelyn seurauksena suomi menettää harmaaseen talouteen vuosittain miljardeja euroja ja yhteisöverojen menetyksinä tässäkin arvioidaan satoja miljoonia euroja tämä on meidän yhteinen haasteemme saada tämä kuntoon ja minä toivon

että sipilän hallitus toisi eduskunnalle esille sen kokonaisuuden miten se panee käytäntöön kansainvälisen veronkierron vastaisen toimenpidesuunnitelman joka viime hallituskaudella hyväksyttiin joka on hyvä tähän mennessä hallitus on eussa itse asiassa jarruttanut joitain verovälttelyyn puuttumisen keinoja ja esittänyt tätä hallintarekisteriä mahdolliseksi suomalaisille ulkomaille rekordi ei ole kauhean hyvä ja nyt suunnan on muututtava saman

arvoisa puhemies minäkin pidän erittäin hyvänä nyt toisaalta sitä että tämä panama keissi tuli julkisuuteen se pistää vauhtia nyt näihin toimiin minä haluan muistuttaa että meillä tänään käsiteltiin kehityspoliittinen selonteko ja tehtiin siitä mietintö saatiin se valmiiksi me painotamme ja korostamme myös tuossa mietinnössä juuri tätä samaa asiaa sehän on järkyttävä tilanne köyhille kehitysmaille joista lähtee valtavat määrät pääomapakoina laittomina rahansiirtoina aggressiivisen verosuunnittelun vuoksi paljon enemmän lähtee pääomia köyhistä maista kuin sinne esimerkiksi nyt kehitysyhteistyöllä voidaan koskaan osoittaa joten tämä asia pelkästään tietenkään meitä kuten kaikki tiedämme vaan se koskee erityisen pahasti näitä kaikkein kehittymättömimpiä maita minusta tämä on erinomainen asia että tähän nyt voimakkaasti yhdessä puututaan

arvoisa rouva puhemies kansainvälisen veronkierron rumat kasvot tulivat esille tässä niin sanotussa panaman paperit tapauksessa suomen hallituksen avainministerit ovat kyllä hyvin kovin sanoin jopa voimasanoin tuominneet tämän veronkierron mutta nyt tarvitaan myöskin niitä tekoja

kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä esitti omassa vaihtoehtobudjetissaan sitä että kymmenen miljoonaa lisättäisiin tällekin vuodelle veronkierron tutkimiseen ja erityisesti nimenomaan verotarkastajien palkkaamiseen kehysriihessä olisi mahdollisuus nyt näyttää sitten todellisesti niitä värejä ja värejä ja todellisesti toimia tämän asian puolesta rehelliset yritykset hyötyvät siitä kun saadaan veronkiertäjät kuriin ja aivan niin kuin täällä edustaja paloniemi sanoi niin globaali oikeudenmukaisuus lisääntyy ja myöskin hyvinvointiyhteiskunnan verotuspohja saadaan kestämään

rouva puhemies meidän keskeiset ministerimme ovat hyvin voimakkaasti tuominneet niin kuin kuuluukin laittoman veronkierron mutta pitää muistaa että meillä on hyvin paljon verovälttelyä aggressiivistakin verovälttelyä joka vielä toistaiseksi on laillista tätä kautta me menetämme valtavan määrän verotuloja niitä verotuloja joita pitäisi käyttää esimerkiksi tänään kehysriihessä siihen että huolehditaan suomalaisesta pohjoismaisesta hyvinvointivaltiosta nyt viesti onkin

aggressiiviseen verovälttelyyn nyt ei riitä että tuomitaan laiton veronkierto nyt pitää ryhtyä toimiin

puhemies on erittäin hyvä asia että tämä panama vuoto on tullut esille ja tässä ovat toimittajat maailmanlaajuisesti tehneet valtavasti töitä tässä näemme mitä se voi tuoda mukanaan elikkä että me keskustelemme nyt eri eu parlamenteissa ja toivottavasti myös muissa parlamenteissa ympäri maailmaa ihan niin kuin edustaja zyskowicz tässä totesi niin edellinen hallitus teki paljon harmaan talouden torjumiseksi ja nyt näkyy vähitellen sitä tulosta haluaisinkin kysellä hallituksen edustajilta mitä te nyt teette ja mitä oikeusministeriössä sisäministeriössä ja ja myös valtiovarainministeriössä tehdään sen eteen että edelleen päästään eteenpäin koska me tiedämme että joka vuosi menetetään miljoonia ja miljoonia euroja harmaaseen talouteen toivon myös että hallitus nyt aktiivisesti nostaisi tämän harmaan talouden ja siihen kytkeytyvän korruption torjunnan agendalle myös eussa tullaanko tekemään näin

arvoisa puhemies minua kyllä hämmästyttää että täällä ollaan niin kauhean yllättyneitä siitä että tämä panama keissi nousi esille ei tämän pitäisi kenellekään mikään yllätys olla kyllä kyllä nämä nämä veronkiertoasiat on tiedetty tässä maassa jo aikaisemminkin ja nyt on todellakin korkea aika puuttua siihen nyt on meidän korkea aika omalla kansallisella tasolla ryhtyä käymään läpi meidän verolainsäädäntöä ryhtyä käymään läpi ylipäätään varojen siirtoihin liittyvää lainsäädäntöä ja etsiä sieltä kaikki ne pienet porsaanreiät mitä siellä on mitä kautta rahaa pääsee koko ajan virtaamaan veroparatiiseihin päätämme että sinne ei enää mene tämä asia ei hoidu tämä vaatii paljon suuremman työn toivon että koko tämä parlamentti omalta osaltaan tekisi töitä sen eteen ja etsisi niitä porsaanreikiä ja toisi ne asiat tänne julki jotta tämä asia saadaan vihdoinkin hoidettua arvoisa

puhemies nämä panaman paperit todella osoittavat sen mikä tarve tässä kansainvälisessä ja myöskin jokaisen maan omissa toimenpiteissä on siirtyä tässä veronkierrossa nimenomaan sanoista tekoihin sikäli kun kuunteli edustaja tolppasta joka sanoi että tämä ei ollut mikään yllätys sopii ihmetellä miksi näihin tekoihin ei ryhdytty aikaisemmin tai kuka niitä jarruttaa esimerkiksi euroopan parlamentissa perussuomalaisten edustajat äänestivät tuota pakollista maakohtaista raportointia vastaan tämä olisi yksi asia joka voitaisiin konkreettisesti tehdä sekä eu tasolla että myöskin täällä suomessa kuten jo viime kaudella edellytettiin valtionyhtiöitä ottamaan käyttöön viime kaudella suomi nousi kansainvälisen veronkierron vastaisen torjunnan kärkeen täällä jopa pidettiin silloisen ministeri urpilaisen kokoonkutsuma veronkiertokonferenssi joka sai kansainvälistä huomiota nyt kysymys on että mitä hallitus tekee sanat eivät riitä nyt on ryhdyttävä tekoihin

arvoisa rouva puhemies on aivan totta mitä edustaja henriksson sanoo ja mitä edustaja lindtman sanoo eli että edellisen hallituksen aikana lähdettiin hyvälle tielle kaiken perustahan tässä on kansainvälinen tietojenvaihto meillä on tällä hetkellä verojaostossa käsittelyssä niin fatca sopimus eli sopimus finanssilaitosten automaattisesta tietojenvaihdosta kuin sitten beps hanke ja näitä molempia viedään eteenpäin on olemassa hallituksen esitys että veromenettelylakia muutetaan sillä tavalla että me voimme olla näissä mukana kyllä tämä panama kertoo siitä että koko ajan silmukka kiristyy ja nämä toimet ovat sellaisia joitten perusteella näitä tulee jatkossa tapahtumaan vielä enemmän

rouva puhemies minä olen kyllä eri mieltä siitä että viime hallitus sen paremmin kuin tämäkään olisi toiminut kovinkaan hyvin verovälttelyn estämiseksi kylläkin tehtiin merkittäviä edistysaskeleita mitä tulee harmaaseen talouteen erityisesti ruohonjuuritasolla mutta sen sijaan se aggressiivinen verosuunnittelu joka tapahtuu yhteiskunnan ylätasoilla siitä tehtiin lukuisia esityksiä mutta ne jäivät pyörimään erilaisiin toimikuntiin se vähä mitä saatiin valmiiksi asti tuli sekin kansainvälisestä painostuksesta eikä suomen omin toimin kyllä minun mielestäni voi sanoa että suomi on johdonmukaisesti pikemminkin jarruttanut kuin ollut edelläkävijänä sellaisen verovälttelyn ehkäisemisessä josta nyt viime päivinä on pitkälti puhuttu

tässä jo useampi kollega on on ottanut esille sen että pelkät kansalliset toimet eivät riitä tarvitaan eu tason toimia ja myöskin euta laajempia kasainvälisiä toimia ja todellakin toivoisin että hallitus ja hallituspuolueiden mepit suhtautuisivat myönteisemmin ja aktiivisemmin niihin keinoihin joita esimerkiksi eu komissio on esittänyt verovälttelyn estämiseksi pyöräähän ei tarvitse keksiä uudestaan näitä ehdotuksia on olemassa kuten edustaja lindtman totesi viime kesänä perussuomalaisten molemmat mepit äänestivät vastaan sen lisäksi kaksi kokoomuksen meppiä ja yksi keskustan meppi äänesti tyhjää siinä tulisiko useammassa maassa toimivat suuryritykset velvoittaa julkistamaan se paljonko he ovat

rouva puhemies haluan vain korjata sen että kyllä suomen verolainsäädäntö lähtee siitä että jos joku toimenpide tehdään vain veron välttämiseksi niin se on laiton ja mitätön toisin sanoen sellaista porsaanreikää ei sentään suomessa ole edellisessä tarkastusvaliokunnassa käsiteltiin harmaa talous varsin syvällisesti ja saatiin myös aikaan merkittäviä muutoksia jotka ovat jo vaikuttaneet ruotsin lainsäädäntöön sanon että se talous

verotarkastajien määrä on oikeassa suhteessa

arvoisa rouva puhemies jotta voisimme välttää hurskastelun tästä panama asiasta odotamme varmasti toinen toisiltamme esityksiä ja ja konkreettisia tekoja harmaan talouden torjunnan tulee olla koko eduskunnan yhteinen tehtävä niin kuin tässä aiemmin sanottiin edellinen hallitus teki paljon harmaan talouden torjunnan osalta mutta ei ihan kaikkea tein viime kaudella lakialoitteen jossa esitin tilintarkastajille velvollisuutta ilmoittaa tilintarkastuksessa huomatut talousrikosepäilyt viranomaisille vastaava järjestely on ollut käytössä ruotsissa vuodesta kaksituhatta alkaen lakialoitteeni jälkeen edelleen hallitus teki samansisältöisen hallituksen esityksen joka kuitenkin joutui poliittisen oikeiston jarrutuksen kohteeksi edustaja lehden mainitsemassa talousvaliokunnassa vuosi sitten esitys jäi tekemättä jäi viemättä läpi jäi viemättä lainsäädäntöön

arvoisa rouva puhemies tässä joku käytti puheenvuoron ja sanoi että panama paperit tekevät suurta haittaa koko yhteiskunnalle minun mielestäni se että asia tuli julkisuuteen ei aiheuta haittaa vaan päinvastoin nyt on mahdollista että me saamme suunnanmuutosta aikaiseksi mutta se mikä mikä on suuri haitta koko yhteiskunnalle on nimenomaan veronkierto ja siihen liittyvät ongelmat joista yksi yksi ongelma on valtiontalouden verovaje tämä on ollut tiedossa niin kuin edustaja tolppanenkin sanoi kauan täällä suomessa ja viime kaudella hallitus lähti tekemään tekemään uutta työtä kiittäisin verojaoston puheenjohtaja lintilää joka antoi avoimen tunnustuksen edelliselle hallitukselle että me olimme oikealla linjalla nyt minä toivoisin todella että nykyinen hallitus jatkaisi sitä hyvää työtä ja lisäisi ne tarvittavat resurssit joista kuulimme sari essayahnkin puheenvuorossa meillä oli vaihtoehtobudjetissa enemmän resursseja tähän ja toivoisin että hallitus tarttuisi

arvoisa puhemies veronkierto ja verovälttely on todella suuri ongelma niin suomessa kuin koko euroopassa menetykset julkisille talouksille ovat mittavat on hyvä että asiasta nyt keskustellaan ja toivottavasti siihen myös puututaan ministerit ovatkin asiaan jo ottaneet kantaa mutta nähtäväksi jää minkälaisiin käytännön toimenpiteisiin tämä sitten johtaa hallituksen tämä track record ei ehkä ole kauhean mairitteleva vain viime syksynä hallitus esitti harmaan talouden torjunnan määrärahojen vähentämistä esitti tehokkaan katumisen lakia esitti hallintarekisterilakia ja onneksi kuitenkin opposition painostuksesta ja kansalaisyhteiskunnan paineesta johtuen ymmärsi vetää nämä järjettömät esitykset pois nyt kuitenkin hallitus on jälleen tuomassa meille porsaanreikää

arvoisa puhemies tuohon edelliseen puheenvuoroon viitaten tänään on juuri lakivaliokunnasta valmistunut hallituksen esityksen neljä kautta kaksituhattakuusitoista mietintö liittyen tähän käännettyyn todistustaakkaan jonka avulla voidaan vaikeuttaa tehokkaasti rahojen piilottamista ja niistä saatavaa laitonta hyötyä

olisi vielä lainkaan tähän harmaan talouden torjuntaan puuttunut vaan päinvastoin on ryhdytty ripeästi toimenpiteisiin tämän panama paljastuksen osalta voi todeta sen että tämä tosiaan lisää entisestään painetta tehostaa kansainvälistä yhteistyötä sekä eun tasolla että maailmanlaajuisesti jotta tämä vapaamatkustaminen voitaisiin tehokkaasti kitkeä uskon että tämä on koko yhteiskuntamme kannalta tärkeä asia ja on on ollut ilahduttavaa huomata että täällä koko sali tuntuu olevan tästä asiasta harvinaisen yksimielinen

rouva puhemies hyvä muistaa että tämänkin keskustelun aikana eu maat ovat jo menettäneet kuusikymmentä miljoonaa veronkierron seurauksena näin suuresta kokoluokasta on kysymys onkin hyvä että nyt tässä salissa löytyy selkeä yhteisymmärrys siitä että nyt on aika siirtyä sanoista tekoihin ja on hyvä että edustaja mäkelä otti esiin tämän tietojenvaihtokysymyksen kysymyshän on siitä toimivatko ne maat jotka ovat siellä toisella puolella niin kuin on sovittu komissio viime syksynä esitti että niin sanottuja yhteistyö veroparatiisilistoja tehtäisiin hieman kattavammiksi kuin mitä oecd on tehnyt oecdn listalla on vain kolme maata jotka ovat yhteistyökyvyttömiä komissio ehdotti että sinne tulisi ainakin kolmekymmentä vertailun vuoksi suomen oma yhtiö finnfund on ilmoittanut että on kaksikymmentäneljä valtiota joiden kanssa ei tehdä yhteistyötä

rouva puhemies aivan aiheettomasti annetaan ymmärtää muun muassa edellisessä puheenvuorossa että nykyhallitus ei jatkaisi edellisen hallituksen hyvää työtä harmaan talouden ja verorikollisuuden torjumiseksi täällä jo edustaja lintilä kertoi mitä parhaillaankin eduskunnan verojaostossa tähän liittyen käsitellään ja muun muassa edustaja outi mäkelä kertoi tänään hyväksytystä lakivaliokunnan mietinnöstä jossa isketään talousrikollisen arimpaan paikkaan eli hänen lompakkoonsa

esko seppäsen uusimmassa kirjassa päivän teemaan liittyen ihan mielenkiintoinen otsikko sipilän luottopankki on wahlroosin nordea elikkä yhteen otsikkoon ja myöskin asiallisesti kytkeytyy yhteen pääministeri wahlroos ja nordea jotka kaikki ovat olleet julkisuudessa näiden asioitten tiimoilta pääministerin sijoitukset ovat nimenomaan sijoitusinstrumentteihin ja nordea konserniin hän ilmoittaa pääomatuloikseen seitsemänkymmentäviisituhatta euroa mutta tässähän pitää erottaa se että siinä on vain se pääomatulo joka on nostettu ulos ja osa kasvaa korkoa korolle pankit ja vakuutusyhtiöthän ruokkivat tätä kehitystä

jotta välttäisimme tämän hurskastelun niin on hyvä kuitenkin muistaa että veronkierto ja välttely on on erittäin vanha ilmiö ja sitä on varmasti esiintynyt niin kauan kuin veroja on ollut olemassa mikä rajoittaa tähän puuttumista se oli hyvä kysymys edustaja lindtmanilta itse näen että se suurin rajoittava tekijä on valtioiden itsemääräämisoikeus nyt täytyy käyttää kaikki voimat yhdessä kansainvälisellä tasolla unionitasolla ja kansallisella tasolla siihen että tätä toimintaa kyetään rajoittamaan siihen pisteeseen kuin se ylipäätään on mahdollista mutta valitettavasti ole niin optimistinen että me täysin tällaisesta ilmiöstä kykenemme varsinkaan kansallisilla päätöksillä eroon pääsemään mutta siihen on tietysti pyrittävä

arvoisa arvoisa puhemies uskon että kaikilla tässä salissa on hyvä tahto puuttua siihen verovälttelyyn joka on jo nyt laitonta mutta tässä on selkeä ero sen välillä että salin oikea laita puhuu lähinnä nykyisen lain tilan valvonnan parantamisesta ja me haluamme parantaa lakeja niin suomessa kuin eu tasolla jotta verovälttely ja veronkierto ja aggressiivinen verokilpailu eivät olisi mahdollisia ja tästä tässä paljon laajemmasta ilmiöstä jos maailman varallisuudesta tällä hetkellä jo yli puolet on keskittynyt rikkaimman prosentin käsiin ja samaan aikaan erilainen rahanpesu ja tällaiset ilmiöt liittyvät näihin veroparatiiseihin niin meidän pitää tehdä voimakkaasti töitä sen eteen että veroparatiisit saadaan kokonaan kiinni ja myös eun sisällä saadaan minimiverokannat pääomaverotukselle ja yhteisöverotukselle jotta tällainen aggressiivinen verokilpailu eun sisälläkin voidaan torjua ja meillä on vähän ongelmallinen tilanne esimerkiksi komissaari junckerin omassa maassa hän on itse toiminut pääministerinä ja luxemburg on näitä maita jotka ovat hyvin aggressiivisen verokilpailun toimijoita eli tähän ilmiöön on puututtava laajemmin jotta me voimme rahoittaa

arvoisa rouva puhemies panama case nimenomaan puhkaisi mätäpaiseen mätäpaiseen joka on ollut tiedossa tämän täytyy johtaa maailmanlaajuiseen havahtumiseen että entisillä konsteilla ei voida jatkaa suomessa on tehostettava harmaan talouden torjuntaa ja ennen kaikkea nyt kun etsitään uusia tulonlähteitä ja valtiontalouden tasapainoa on käännettävä jokainen kivi lainsäädännön muuttamiseksi jotta varat ovat laillisilla teillä ja sitä kautta valtiolle tulee lisää verotuloja

rouva puhemies tutkiva journalismi ja vuodot ovat oleellinen osa demokratiaa ja avoimuutta aikaisemmin oli lux leaks jossa nähtiin tätä ja nyt on panama paperit eivät nämä yllätyksenä tulleet edustaja tolppanen kuin korkeintaan ehkä europarlamentaarikko halla aholle ja ruohonen lernerille jotka ainoina meppeinä äänestivät vastaan kun yritettiin europarlamentissa hillitä tätä verojenkiertoa mutta nyt on nähtävä se että laittoman veronkierron lisäksi pitää muuttaa lainsäädäntöä niin että tätä laillistakaan nyt laillista veronkiertoa ei hyväksytä ja kun paikalla on oikeusministeri lindström ja kun esitin avauspuheenvuorossa kaksitoista kohtaisen ohjelman siitä miten suomen tasolla kuin eu tasolla pitää pikaisesti lähteä puuttumaan sekä laittomaan veronkiertoon että toisaalta tähän aggressiiviseen verosuunnitteluun

ihan muutama huomio tästä panaman tapauksesta tässä keskustelussa tai muuallakaan julkisuudessa ei ole huomioitu sitä asiaa että itse asiassa muun muassa suomen osalta tämä nimilista mikä on netissä tällä hetkellä jaossa on siellä ollut jo kahdeskymmenesseitsemäs kahdettatoista kaksituhattakolmetoista eli tämä on itse asiassa jo kolme vuotta vanhaa tietoa

kun nämä nimilistat ovat kuitenkin olleet tiedossa missä ovat ne edellisen hallituksen hyvät teot ja toimet no hyvää on kuitenkin että tiettyjä tiukennuksia on tulossa muun muassa oecdn beps hanke ja anti beps tämä on hyvä hanke

arvoisa puhemies panama paperien julkistaminen osoittaa että suuret ongelmat ovatkin jossain muualla kuin viiden euron pitsoissa minusta on tärkeä kiinnittää nyt huomiota kahteen asiaan toinen on se että meillä on suorassa ohjauksessamme valtionyhtiöt viime hallituksen kaudella käynnistettiin jo avoimuusprojekti verotietojen julkistamiseksi ja saamiseksi verojalanjäljen saamiseksi kaikista valtionyhtiöistä ja tätä täytyy jatkaa myös niissä missä valtio on vain osaomistajana toinen asia ovat julkiset hankinnat tiedämme että sote uudistuksen myötä varmasti terveydenhuolto ja sosiaalisektorilla ehkä yhä suurempaa jalansijaa saavat erilaiset yksityiset yritykset on erittäin tärkeää että näiden verojalanjälki on näkyvissä ja myös että kilpailutuksen kriteerinä voi olla se että yhtiöt maksavat veronsa suomeen

arvoisa puhemies edustaja haavisto nosti esiin aivan oikein mittasuhteet siitä mistä on kysymys kansainvälisesti ja mistä kotimaassa mutta silti suomessa vuonna kaksituhattakymmenen tehdyn tutkimuksen mukaan sijoitustoiminnan tuottoja jätettiin ilmoittamatta kahdeksansataa miljoonaa euroa se on paljon se kun katsomme panamaa pelkästään panamaa niin ei voi välttyä siltä uhkakuvalta tai jopa toiveelta että lähempänä meitä luxemburgissa jerseyn saarella mansaarella olevat tahot myös tulevat jatkossa vuotojen paljastusten kohteeksi voi vain kuvitella millaisia listoja millaisia bittejä sitten näemme suomen malli kuten tässä aikaisemmin todettiin on hyvä malli ja toivoisinkin nyt hallitukselta että niin komission kuin koko euroopan unioninkin suuntaan vietäisiin eteenpäin sitä avoimuutta mitä me suomalaiset osaamme
arvoisa puhemies mikä on valmiiksi rikkaiden motiivi panama keissien tapauksille ahneus on varmaan hyvä arvaus siihen mutta harmaata taloutta torjutaan myös sillä että verotus kannustaa yrittämään eikä tukahduteta ihmisten halua yrittää tunnen monia pienyrittäjiä jotka maksavat veronsa asianmukaisesti tekevät monasti seitsemänä päivänä viikossa töitä ympäripyöreitä päiviä heidän viestinsä on aina ollut suomessa ei kannata yrittää ellei halua menettää terveyttään nämä yrittäjät eivät ole panama keissejä eivätkä sellaisiksi tule mutta auttavat ymmärtämään että olennaista on poistaa motiivit veronkiertoon ja aggressiiviseen verosuunnitteluun

rouva puhemies täällä ollaan huolissaan verotuloista hyvä niin näin kehysriihen alla on kuitenkin kysyttävä aikooko hallitus vähintäänkin edistää julkisten verotulojen säilyttämistä suomessa pelkkien menoleikkausten sijaan ja aikooko hallitus edelleen jarruttaa muun muassa edustaja lindtmanin mainitsemaa eu komission esitystä vuodelta kaksituhattaviisitoista yhtiöiden verojen välttelyn kitkemisestä vai aikooko se panama paperien jälkeen kannattaa noita komission esityksiä ja aikooko hallitus käyttää ja ennen kaikkea eduskunnan enemmistö edellyttää että suomi käyttää sille kuuluvaa lainsäädäntövaltaa ja estää omistusten piilottamisen ja verovälttelyn hallintarekisterin kautta niin suomessa kuin ulkomailla

arvoisa rouva puhemies on oikein tässä salissa toistettu toistamisen jälkeen sitä että nyt puheet eivät riitä eikä se että asioita tuomitaan nyt tämän hallituksen tarvitsee lähteä sille tielle joka poistaa näitä mahdollisuuksia ei meidän pidä jäädä odottelemaan eu tasoista säädäntöä jos nyt oikein erään edustajan puheenvuorosta kuulsi niin oli aivan niin kuin meidän täytyisi tehdä ensin kiinan kanssa verosopimus ennen kuin me voimme voimme omia toimiamme täällä täällä rakentaa nyt on juuri se hetki mitä me tarvitsemme me tarvitsemme avoimuutta tähän sillä panama keissien taustalla on se mitä meillä tapahtuu koko ajan aggressiivista moraalitonta verosuunnittelua missä konsernitasolla tehdään siirtoja ja sieltä tuleva veroton tulo siirretään sen jälkeen erilaisiin holdingyhtiöihin joita tässä

puhemies totta kai kaikki se mitä euroopan unionin tasolla voidaan tehdä tämän asian hoitamiseksi on tehtävä ja siihen ei varmasti riitä pelkästään hallituspuolueiden mepit siihen tarvitaan kaikkien eri puolueiden mepit kun vain saataisiin myöskin ne pääomapiirit mukaan tätä asiaa tätä asiaa tekemään nyt en puhu niistä ihmisistä jotka eivät ole täällä paikan päällä mutta toinen asia joka olisi tärkeää hoitaa kansallisesti saanko puhua olisi se että näitä verotarkastuksia tehtäisiin entistä enemmän nimittäin vuonna kaksituhattaneljätoista verotarkastusten seurauksena pystyttiin verottamaan lisää neljäsataaviisi miljoonaa euroa se on todella paljon yksi verotarkastus tuotti kahdeksankymmentäkuusituhattaseitsemänsataakahdeksankymmentäyhdeksän euroa jos kategorisesti lasketaan sen mukaan kuinka paljon tuli rahaa ja ja kuinka moni oli tekemässä näitä ongelmana on tässä asiassa se että meiltä on vähennetty verotarkastajia huimasti

edustaja ville vähämäki täällä

tivasi että mitä on tehty viime vaalikaudella harmaan talouden torjumiseksi tämä selviää tarkastusvaliokunnan raportista joka on julkaistu tammikuussa kaksituhattaviisitoista harmaan talouden kunnianhimoisen torjuntaohjelman toimet ovat purreet parhaiten rakennusalan lisäksi etenkin kuljetus ja romualoilla ympäristörikosten valvonnassa ja ulosoton erikoisperinnässä valvonnassa ja ulosoton erikoisperinnässä esimerkiksi rakennusalan käännetyn arvonlisäverojärjestelmän veronumero ja työmaiden kirjalliset henkilöluettelot sekä urakoiden ja työntekijöiden ilmoittaminen verottajalle lisäsivät verotuloja ja kitkivät epätervettä kilpailua tuolloin satsattiin kahdenkymmenen miljoonan euron lisäresurssit tähän ja ne maksoivat monin verroin

mitä tähän panama keissiin tulee niin on itsestäänselvää että on hyvin tuomittavaa tuomittavaa se että veronkiertoa harjoitetaan ja pitää kansainvälisin toimin pystyä sitä jatkossa tehokkaammin estämään ja uskon kyllä tämän automaattisen tiedonvaihdonkin asiassa auttavan mutta pyysin puheenvuoroa oikeastaan sen takia minkä ojala niemelä täällä otti esille se on aivan totta että edellisen hallituksen aikana tehtiin todella merkittäviä asioita nimenomaan rakennusalaan kuljetusalaan ja hotelli ja ravintola alaan liittyen jotka täällä suomessa olivat suurimpia harmaan talouden aloja mutta ennen kaikkea ja

ja muitakin uudistuksia saatiin eteenpäin ja silloin löydettiin juuri niitä kohteita millä saatiin oikeita asioita aikaan

puhemies edustaja satonen juuri aikaisemmin käytti puheenvuoron ja toki on mahdollisuus myös kysyä edustaja satoselta edustaja zyskowicz aikaisemmin mainitsi tämän ruotsin mallin ruotsilla on kaksisataa viranomaista verottajalla tutkimassa talousrikosepäilyjä ja vastaavasti suomella kaksitoista jos oikein muistan edustaja zyskowicz taisi sanoa tyyliin meidän pitäisi etsiä mallia ruotsista eikö nyt pitäisi ottaa viime kaudella ministeri ihalaisen esiin tuoma tilintarkastuslain muutos uudelleen nykyhallituksen käsittelyyn siinä on konkreettinen esitys siitä millä tavalla tilintarkastajat pääsevät kiinni talousrikosepäilyihin tällä hetkellä nykylainsäädännön ja viime kaudellakin voimassa olleen lainsäädännön mukaan tilintarkastaja ei saa ilmoittaa asiakkaansa talousrikosepäilystä muissa tapauksissa kuin silloin kun kyseessä on epäily kansainvälisen terrorismin rahoittamisesta tai rahanpesusta tässä edustaja haavistolla oli ihan hyvä ja konkreettinen esimerkki pitsaesimerkki mutta nostaisin kyllä esiin tämän hyvin laajalle tässä yhteiskunnassa menneen rakenteellisen korruption

edustaja tolppanen ja myöhemmin edustaja kivelä sanoivat painokkaasti että jokainen kivi pitää kääntää jotta löydettäisiin porsaanreiät mutta sitä ihmeellisempää on että hallitus on tuonut eduskuntaan uuden porsaanreiän palauttamalla hallintarekisterin jonka piti olla haudattu ja kuopattu vain neljä kuukautta sitten on selvää että emme itse voi olla esimerkkinä avoimuudesta muulle euroopalle jos emme noudata suomen mallia joka sitä paitsi on neuvoteltu eussa siten että meillä on siihen oma poikkeama ja tässä neuvottelussa ironista kyllä keskeinen toimija oli kokoomuksen europarlamentaarikko sirpa pietikäinen siis samasta puolueesta jonka valtiovarainministeri juuri nyt on tuomassa tämän suomen poikkeuksen pilaamisen

puhemies aivan kuten edustaja zyskowicz sanoi niin varmaan on hyvä tarkastella myös myös näitä harmaan talouden talouden torjunnan henkilöresursseja mutta puheenvuoroni ajatuksena oli kyllä tuoda esille se että että on hyvin järkevää katsoa lainsäädännöllisiä keinoja sellaisia jotka konkreettisesti osuvat niihin asioihin joista joista on puhe tänään lakivaliokunnasta on jo yksi sellainen tullut ulos kuten täällä edustaja mäkelä mäkelä kertoi ja tosiaan näistä viime vaalikaudella tehdyistä paitsi tämä henkilökortti myöskin olennainen oli tämä tämä tilaajan selvitysvastuu joka nimenomaan kohdennettiin niille aloille joissa oli kaikkein eniten harmaata taloutta nyt täytyy sitten muistaa se että sitten taas on tarpeetonta luoda sellaista byrokratiaa sellaisille aloille joissa joissa meillä on tilanne hallinnassa mutta siellä missä on selvästi harmaata taloutta kuten

edustaja laukkanen ja sitten puhujalistaan
arvoisa rouva puhemies näyttää siltä että suomalaisten iloisten veronmaksajien joukko hiipuu ja iloisten veronkiertäjien joukko kasvaa kuitenkin on niin että nykyinen digitaalinen toimintaympäristö takaa sen että lähes kaikesta mitä me teemme jää näkymätön jälki iso kirja sanoo että se jolle paljon annetaan siltä paljon vaaditaan kun yhteiskunnan merkittävät toimijat jäävät kiinni housut kintuissa verosuunnittelusta joka ei päivänvaloa

niin siihen ei tule koskaan suhtautua kevyesti on myös huomattavaa se että jos ainoa veronkiertoa estävä tekijä on laki ja valvonta niin sekin kertoo tästä yhteiskunnasta aika paljon meillä on hyvin merkittävä moraalivaje tämä on koko yhteiskunnan peiliin katsomisen paikka mikä valintojamme oikeasti ohjaa

arvoisa rouva puhemies veroparatiisitoiminta on tämänkin salin ongelma paitsi sen vuoksi että se vaikeuttaa järkevien budjettien laatimista valtiolle myös vallanpitäjien sidonnaisuuksien takia veroparatiisien myyntituotehan nimenomaan on näiden sidonnaisuuksien salaaminen kansalla on sen vuoksi oikeus olettaa jämäkkiä toimia veroparatiiseja vastaan tällä hetkellä tilanne ei näytä kovin hyvältä ainakaan jos katsotaan hallituksen kantoja muun muassa komission tiedonantoon tehokkaasta yhtiöverojärjestelmästä eli täällä jo mainittu tiedonanto jossa pyritään vähentämään muun muassa verovälttelyä joissakin kohdin myös veronkiertoa siinä esitetään laajaa veroparatiisilistaa joka sekä toimisi painostuskeinona näitä näitä veroparatiiseja kohtaan että myös auttaisi suomalaisten sijoittajien oman sijoitustoiminnan suunnittelussa hallitus vastustaa siinä esitetään patenttiboksien hillitsemistä kysymys on siis innovaatiobokseista joiden kautta suomi häviää koko ajan verotuloja hallitus kannattaa mieluummin tässä asiassa brittien vesittämää oecdn vaihtoehtoa joka on huomattavasti nössömpi kuin se mitä komissio ajaa hallituksen kanta on lähinnä passiivista mutinaa silloin kun esitetään eun yhteistä yhteisöverokantaa tai maakohtaista kirjanpitoa hyvät kollegat on hyvä muistaa että panama paperit ovat vain yhden asianajotoimiston materiaalia veroparatiiseja ja näitä asianajotoimistoja on huomattavasti enemmän samalla on hyvä muistaa että veroparatiisit ovat vain yksi alaluku verovälttelyn globaalissa historiassa ilmiö on huomattavasti laajempi huomattavasti institutionalisoituneempi kukaan vielä tällä hetkellä pystyy täysin hahmottamaan tällä hetkellä minun tiedossani ei ole yhtään suomalaista vallanpitäjää joka olisi linkittynyt tähän tai johonkin vastaavaan veroparatiisikeissiin mutta sellaisia voi tulla ellei ilmiötä saada ja laiteta kuriin olisi toivottavaa että suomi muuttaisi linjaansa ja ryhtyisi aktiivisiin toimiin vielä hyvällä säällä ei poliittisen kriisin kautta niin kuin nyt varmaankin islannissa tullaan tekemään

arvoisa puhemies on hyvä että eduskunta saa heti tuoreeltaan tilaisuuden keskustella

se mitä pitää nähdä ei puhua vain yksittäisistä nimistä tai henkilöistä vaan tunnistaa se että tämä toiminta muokkaa koko maailmantaloutta tavalla joka tekee pitkällä aikavälillä mahdottomaksi rahoittaa hyvinvointivaltion mahdottomaksi sen että kansanvaltaisesti voidaan hallita omia kohtaloita eri maissa ja eri maiden parlamenteissa

pestä rahojaan näitten veroparatiisien kautta niin on täysin mahdotonta rakentaa yhteiskuntaa joka on tasa arvoinen oikeudenmukainen jossa torjutaan köyhyyttä ja jossa haluan korostaa jossa markkinatalous toimii reilusti

ei tarvitse huomioida jotka käyttävät veroparatiisiyhtiöitä se on jopa hyvin iso uhka koko sosiaali ja terveydenhuollon rakenteelle jos tällaisten toimijoiden annetaan vallata yhä enemmän alaa koska niitten sitoutuneisuus myös sosiaali ja terveydenhuollon kehittämiseen ja ihmisten pitkäjänteiseen palvelujen turvaamiseen on heikko mutta muita keinoja tämän meidän kotimaisen kilpailutuksen lisäksi pitää miettiä mitä suomen hallitus voi tehdä eu tasolla ja mitä eu maat voivat yhdessä tehdä ja siinä haluan myös sanoa sen että olen ollut tosi pettynyt siitä että sipilän hallitus on tähän mennessä ihan virallisissa kannoissaan jarruttanut komission tekemiä tiedonannossaan tekemiä ehdotuksia siitä miten voidaan puuttua veronkiertoon ja verosuunnitteluun jatkossa yhä tehokkaammin

pitää olla mahdollisimman kattavia ja automaattisia ja mahdollisimman reaaliaikaisia eli myös tässä tietojenvaihdossa on vielä lisää töitä ja pitää varmistaa että kaikki maailman maat tulevat siihen mukaan sen lisäksi pitää myös miettiä sitä miten yritysten verotiedot ovat mahdollisimman avoimia ja ja siinä tämä maakohtainen kirjanpito on aivan välttämätöntä kun päästään semmoiseen maailmaan että jokaisen yrityksen jokaisen ihmisen tiedot mitä hän kussakin maassa on tienannut ja maksanut veroa kun ne tiedot ovat viranomaisten saatavilla niin silloin voidaan varmistaa että tällaista epätervettä veronkiertoa joka on jo nyt laitonta ei voi tapahtua ja voidaan puuttua myös verovälttelyyn

muutettava linjaansa koska se on myös siinä ollut aika epäileväinen sen sijaan valtion enemmistöomisteisilla yrityksillä maakohtainen raportointi on jo viime hallituskauden aikana saatu aikaan siinä ministeri haavisto teki kovasti töitä mutta siinäkin pitää varmistaa että se on kattavaa ja siellä mahdolliset porsaanreiät tukitaan koska eri yhtiöt ovat vähän eri tavoin tulkinneet sitä mitä tämä maakohtainen raportointi on avoimuutta on lisättävä myös julkisilla rekistereillä yritysten tosiasiallisista omistajista jotta tiedetään ketkä yrityksissä oikeasti ketkä ne omistavat ja tässä hallituksen tuore esitys hallintarekisteröinnin mahdollistamisesta suomalaisomistajille ulkomaalaisten arvopaperikeskusten kautta menee aivan väärään suuntaa eli puheiden ja tekojen pitää olla sopusoinnussa tähän mennessä hallituksen ehdotukset ovat olleet enemmän tämmöisiä verovälttelyä paijaavia kuten myös se surullisen kuuluisa veroarmahduslaki joka onneksi kaatui sen takia että perustuslakivaliokunnassa oli jo vahva epäily siitä että tätä ei voi edes hyväksyä ja näin ollen nyt sipilän hallitukselta toivotaan tässä ei ole tarkoitus nyt riidellä mutta tämä on nyt niin herätyksen paikka ei ole mitenkään markkinatalousajattelua sallia tällaista verovälttelyä se on epäreilua toimintaa se on ryöstökapitalismia jossa maailman varallisuus keskittyy yhä enemmän harvojen käsiin ja niitten käsiin jotka ovat kaikkein röyhkeimpiä välttelemään veroja ja se ei voi olla myöskään porvarillisesta maailmankuvasta se oikea tapa toimia eikä sosialistisestakaan minä toivon koska ne jarruttavat voimat ovat olleet nyt nykyisissä hallituspuolueissa niin europarlamentissa kuin kotimaassa porvaripuolueet ja perussuomalainen puolue heidän edustajansa ovat äänestäneet joko verovälttelyyn puuttumista vastaan tai ainakin hyvin epäsäännöllisesti nämä kaikki tiedot löytyvät europarlamentin äänestyskäyttäytymisistä ja suomen hallituksen linjoista ja nyt on korkea aika herätä että markkinatalous toimii silloin kun kaikilla on samat reilut pelisäännöt ja arvoisa puhemies loppuun vielä se että tämäkään ei vielä riitä että tähän avoimuuteen päästäisiin saadaan veroparatiisit kiinni sitä kautta vaan meidän pitää myös puuttua siihen että jo tämä aggressiivinen verotasojen painaminen alas aggressiivinen verokilpailu myös eun sisällä estää meitä ylläpitämästä reilua hyvää verojärjestelmää ja jo se luo sen paineen että sitten verosuunnittelulla pyritään minimoimaan veroja ja sen takia olisi tärkeätä eun yhteisen vapaan liikkuvuuden ja kilpailukyvynkin kannalta että se toimisi reilusti yhteiset pelisäännöt siitä mitkä yritysverotuksen ja pääomaverotuksen minimitasot olisivat niin tällaisia irlannin kaltaisia keissejä ei synny irlannissa osin koko taantumakin aiheutui siitä että heillä oli aggressiivista verokilpailua keräsivät sinne pääomia tuli hintakupla asuntomarkkinoille se räjähti käsiin sen jälkeen he jatkoivat edelleenkin aggressiivista verokilpailua ovat saaneet talouttaan nousuun mutta koko pohja on epävakaalla pohjalla seuraava kriisi kun tulee niin jälleen tämä euroopan sisäinen rahojen jakautuminen on epätervettä tästä aggressiivisesta verokilpailusta johtuen eli ei se ole pitkällä välillä välttämättä edes näiden maiden oma etu että ne kilpailevat veroilla mutta nyt yksi asia on selvää tässä häviämme me

että tuloerot maassa ovat kohtuullisia ja että suomessa on tasa arvoiset mahdollisuudet yrittää ja menestyä minä itse uskon semmoiseen vapauskäsitykseen jossa jokaisella nuorella on yhtäläinen lupaus pärjätä elämässään ja silloin tuloerojen pitää olla kohtuullisia ja markkinatalouden pelikentän pitää olla reilua on päivänselvää että nykypäivänä edes suomessa se ei ole niin johtuen verovälttelystä harmaasta taloudesta mutta ennen kaikkea maailmanlaajuisesti se ei ole niin ja suunta on täysin väärä

kaikki varallisuus käytännössä mitä he ovat viimeisen neljänkymmenen vuoden aikana kasvattaneet on keskittynyt rikkaimman kymmenyksen taskuihin keskiluokka ei ole saanut mitään ja köyhät ovat köyhtyneet ja vielä siitä rikkaimmasta kymmenyksestä rikkain prosentti on saanut eniten ja tällainen kehitys tulee jos verojärjestelmiä ja kansainvälistä veronkiertoon puuttumista ei saada reiluksi rahaa kertyy harvojen käsiin se on kapitalismia eikä markkinataloutta ja se on torjuttava kysymys ei ole vain siitä että yksittäiset ihmiset kiertävät veroja tai tai ovat ahneita vaan koko järjestelmä on muutettava

hyvin tunteva tom lindström on blogissaan kirjoittanut että sijoittaminen vakuutuskuoren sisällä kuten kapitaalisaatiosopimusten ja vakuutussijoitusten kautta on olemassa ainoastaan näiden sopimusten verosuunnitteluominaisuuksien takia asetelma on päivänselvä maksetaan vakuuttamisesta ettei tarvitsisi maksaa veroja

varsinaiseen käsittelyyn on käsitelty niin laveasti että tuskin pääministeri ihan näihin kaikkiin vääryyksiin on ehtinyt syyllistyä ja ei nyt ainakaan laittomuuksiin mutta tämä ilmoitusmenettely on siinä mielessä kyseenalainen että se ei ole avoin vaan se jää avoimeksi on hyvä että esimerkiksi aikoinaan käytiin läpi ministeri lehtomäen talvivaara sijoitukset ja hänen lähipiirinsä talvivaara sijoitukset talvivaara oli silloin vielä kiinnostava sijoituskohde vaikkei taida enää sitä olla mutta näiden sidosten läpikäynti oli äärimmäisen tärkeä mutta näissä sijoitusinstrumenteissa joissa myöskin pääministeri on mukana sijoittajana

vakuutusyhtiön hallinnassa näitä vakuutuspapereita ja sijoitusinstrumentteja on tehty sekä kotimaisten että ulkomaisten finanssisijoitusten ympärille se volyymi on aivan valtava kun pankki ja vakuutusyhtiöt määrätietoisesti ruokkivat tällaista kehitystä että on mahdollisimman vaikea valvoa sijoitustoimintaa omistuksia ja joskus hyvinkin kyseenalaisia sidoksia niin se on vaarallinen suuntaus kannattaa huomata että maakunnissa viime vuosina monesti äyrikuningas tai äyrikuningatar on ollut ollut sote palveluita tuottaneen yrityksen omistaja joka on myynyt sijoituksensa hyvällä hinnalla kansainvälisille sijoittajille eivätkä sijoittajille eivätkä he varmaan vahingossa ole tässä valintaansa

arvoisa

että nämä veroparatiisit ovat hyvinvointivaltion syöpä se nakertaa meitä ja aiheuttaa köyhyyttä hallituksille eri maissa kuten täälläkin porvarihallitukselle leikkaustarpeita niiltä joilla kuitenkin kaikkein vähiten on panamalaisen asianajotoimiston asiakirjavuoto paljastaa kansainvälisen veronkierron ja aggressiivisen verosuunnittelun laajuuden ja monimuotoisuuden on erittäin hyvä että tässä salissa on tänään keskusteltu siitä että on laitonta mutta meillä on myös moraalitonta kaikkien tuomitsemaa laillista veronkiertoa eli verosuunnittelua toivotaan että tämän päivän keskustelu myös herättää kaikissa meissä sen tunteen että nyt on jatkettava edellisen hallituksen linjalla ja tehostettava toimia eikä niin kuin tässä on jo lueteltu mitä tämä hallitus on meinannut armahduksia hallintarekistereitä ja vielä kerran keittiön kautta koetetaan tuoda sama paketti eri paperiin käärittynä

tämän taustalla on kuitenkin se mikä on meidän arkipäiväämme eli konsernitalous jonka puijauksiin on puututtava esimerkiksi kilpailukykysopimuksesta ei tule olemaan mitään hyötyä jos vientiyritys myy tuotteensa nollakatteella ulkomaalaiselle tytäryhtiölle maksaa konsernin lainoista ylisuuria korkoja vähemmän innokkaita ovat palkansaajat vientiyrityksissä joissa meilläkin tällä hetkellä on valitettavasti juuri tätä alihinnoitteluun perustuvaa myyntiä myynti tapahtuu sitten toisessa maassa ja myyntitulot lähtevät paratiisisaarten matkoille veroja karkuun

ole kestävää että kansainväliset konsernit ja sijoituslaitokset pyrkivät näin kaikin tavoin välttelemään verojaan se on meiltä hyvinvointivaltiolta pois tarvitsemme euhun maakohtaisen kirjanpidon talous ja ja veroraportteineen ja aukottoman automaattisen tiedonvaihdon eu tason toimenpiteitä odotellessa meidän tulee säätää kotimaahan julkisiin hankintoihin maakohtaisen kirjanpidon edellytys tällä yksinkertaisella muutoksella saisimme jo euron verohyödyn tukkimalla veroparatiisien aukot parannetaan olennaisesti julkisen talouden tilannetta ja mahdollistetaan investointien työllistävää työllistävää kasvua tämä on suomen ja muun euroopan talouden kohtalonkysymys hallituksen onkin nyt siirrettävä huomionsa leikkaussuunnitelmien teosta julkisen talouden rahoituspohjan puolustamiseen

arvoisa puhemies varallisuus maailmassa on jakautunut todella harvojen taskuun suurten pankkien pankkien ja yhtiöiden johtajat kahmivat taskut täyteen huolimatta siitä kuinka paljon vahinkoa he olisivat saaneet aikaan veroparatiisit mädättävät julkista taloutta tarvitaan kansallisia toimia veronkierron kitkemiseksi ehdottomasti myös eu tasoinen kysymys ja vielä laajempi kysymys ilman verovaroja ei ole hyvinvointivaltiota tässä salissa on tänään kritisoitu aggressiivista verosuunnittelua ja aiheesta olisi mielenkiintoista muuten kuulla millainen keskustelu kreikan parlamentissa tästä asiasta on kun siellähän rikkaat maksavat veroja jos haluavat mielipideilmasto alkaa nyt olla sellainen että päättäjien tahtotila asioiden korjaamiseksi on vahvistumassa panaman paperit ovat nyt julkisessa keskustelussa ja julkisuus on monessa asiassa hyvä keino saada asioita hoidettua ja saada tämäkin vauhtiin tärkeintä on nyt pitää tämä aihe jatkuvasti keskusteluissa ja lisätä poliitikkojen toimittajien ja kansalaisten tietoisuutta veroparatiiseista
arvoisa puhemies palatakseni nyt itse asiakohtaan panamasta kotimaahan minulla ei ole mitään uutta huomautettavaa pääministeri sipilän sidonnaisuusilmoituksista toisin sanoen aiemmin esitetty on edelleen voimassa mutta tässä on ehkä hedelmällistä tarkastella yleisemmin yhteiskunnan eliitin sidonnaisuuksia ja niiden julkisuutta panama paljastuksethan vain korostavat että suomen täytyy olla omistustietojen julkisuudessa maailman eturintamaa kuten tällä hetkellä olemmekin sillä suomalaisten omistajien tiedot suomalaisista omistuksista ovat lakisääteisesti avoimia ja tunnistettavia viime kädessä suomen malli on sellainen johon muu eurooppa pyrkii jotta verovälttelyyn voidaan puuttua ja voidaan huolehtia siitä että omaisuustuloista maksetaan verot joilla kustannetaan koulut terveydenhuollot ja muut julkiset palvelut yksi syy julkisten palveluiden heikentymiseen on se että varat joilla julkisia palveluja tulisi rahoittaa on salakuljetettu verottajan ulottumattomiin ongelma ei siis ole vain rakennusala vaan pikemminkin rahoitusala ongelma ei niinkään ole kuuden euron pitsat vaan kuudensadan miljoonan velkaketjut emo ja tytäryhtiöiden välillä siksi onkin täysin käsittämätöntä että hallituksen esitys arvopaperikeskusasetuksen toimeenpanosta heikentää rajusti ehkä kohtalokkaasti osaamisen avoimuutta ja mahdollistaa suomalaisen omistuksen siirron ulkomaisiin hallintarekistereihin tämä vesitys täytyy peruuttaa ja suomalainen suora malli turvata kansallisella lainsäädännöllä on aito pelko että jopa suurin osa suomalaisesta omistuksesta pakenee piiloon sillä suomalainen omistus on hyvin keskittynyttä esimerkiksi pörssiosakkeista rikkain yksi prosentti suomalaisista omistaa seitsemänkymmentäseitsemän prosenttia

arvoisa puhemies

veronkiertoasioista voin avata asiaa hieman tilanne on kyllä sen kaltainen että meppiemme halla ahon ja pirkko ruohonen lernerin äänestyskäyttäytyminen lähti siitä että verotus kuuluu ensisijaisesti jäsenvaltioille ja jäsenvaltioiden lainsäädäntöön se ei kuulu eun kompetenssiin eli toisin sanoen tämä liittyy juuri liittovaltiokehitykseen ja silloin olemme liittovaltiokehityksessä kiinni nyt me tiedämme sen että esimerkiksi ey tuomioistuin on kieltänyt esimerkiksi konserniavustusten maksamisen jopa toiseen eu maahan saati sitten eun eun ulkopuolelle caymansaarille tai panamaan mutta siitä huolimatta suomen valtiosta virtaa tälläkin hetkellä noin miljardi joka ikinen vuosi veroparatiiseihin tämä on täysin kiistaton tosiasia tälle asialle voitaisiin yhdeltä osin jotakin ja se yksi se että me muuttaisimme lakia konserniavustuksen verotuksesta suomessa koska se laki meidän osaltamme on niin vanha että se tuli voimaan ennen kuin pääomien vapaa liikkuvuus vapautui euroopassa laki on auttamatta vanha antaa yhden porsaanreiän näitä porsaanreikiä on myös muita lainsäädännössä minä en pysty sanomaan mitä ne porsaanreiät ovat minä löysin tämän yhden minä toivon että tässä salissa olevat ihmiset etsivät niitä porsaanreikiä ja reikä reiältä ne tukitaan niin että voimme omalta osaltamme

verottajan ulottumattomiin totta kai on tärkeää että tehdään myöskin eu tasolla yhteistyötä mutta tällä hetkellä jos me luotamme siihen että tämä yhteistyö tämä verotusasia hoidetaan ainoastaan eu tasolla niin silloin me menemme eun selän taakse ja tässä maassa voi mellastaa niin paljon kuin sielu sietää jos meidän oma kansallinen lainsäädäntömme antaa siihen mahdollisuuden sitä ei eu pysty omallaan eikä näillä toimilla mitä siellä tehdään torppaamaan tämä lähtee meidän osaltamme meidän omasta lainsäädännöstämme ja sitä lainsäädäntöä tehdään muuten ihan pieni sivuhuomio vain tässä salissa

arvoisa puhemies edustaja tolppanen perusteli perussuomalaisten käyttäytymistä sillä että verotus kuuluu kansalliseen toimivaltaan mutta juurihan täällä salissa on todistettu monella suulla sitä että mitään edistystä näissä kansainvälisissä rahoitussiirroissa ei tule tapahtumaan ilman eun lainsäädäntöä direktiivejä ja asetuksia jotka on pantava toimeen myös kansallisella tasolla ja että suomi itse asiassa laahaa jäljessä monessa asiassa varsinkin siinä tarmossa ja tahdossa jos haluamme pitää

kyllä minä olen ehdottomasti sitä mieltä että ensisijaisesti meidän täytyy kansallisella tasolla pystyä näitä asioita ratkaisemaan mieluummin etukenossa tulkoon eu sitten perässä milloin tulee mutta meidän pitää pystyä laittamaan meidän omat verolakimme sellaiseen kuntoon

arvoisa rouva puhemies panama paperit todellakin toivon mukaan nyt herättävät myös hallituspuolueet tämä keskustelu täällä on ollut siinä mielessä hyvää että vasemmalta oikealle kaikki ovat sanoneet että pitää puuttua laittomaan veronkiertoon myös nyt on tullut viestejä siitä että on ymmärrystä myös kokoomuksen suunnalla siitä että pitää puuttua tähän aggressiiviseen verosuunnitteluun joka ei sinänsä ole laitonta mutta moraalitonta ja siinä menetämme miljoonia ja miljardeja euroja tarvitsemme tiukempaa lainsäädäntöä nimittäin jos katsoo nykyisen sipilän hallituksen track recordia tähän asti näissä asioissa niin ei se kovin hyvä ole aktiivista katumista ajettiin voimalla aktiivinen katuminen olisi tarkoittanut sitä että rötösherrat ne jotka varastavat meiltä kaikilta suomalaisilta piilottamalla omaisuutta olisivat ilman ilman tuomioita voineet ilmoittautua tämä olisi tullut sattumalta juuri voimaan ennen kuin tietojenvaihto olisi laajentunut niin että nämä olisi voinut paljastaa muutenkin olisi mahdollisesti kaverit pelastettu tällä aktiivisella katumisella siitä että tämän aktiivisen tiedonvaihdon kautta ne olisivat tulleet ilmi mutta ei aktiivinen tiedonvaihto yksin vaikka se on nostettu täällä esille näitä ongelmia siinä on myös hyvin paljon porsaanreikiä no ajatellaan sitten arvopaperikeskusasetusta härkäpäisesti hallitus ja erityisesti valtiovarainministeri stubb ajoi ajoi hallintarekisteriä meni eun selän taakse perusteli että eu sitä vaati vaikka nimenomaan edellisessä tai siis sitä edellisessä kataisen hallituksessa voimakkaasti nykyinen punavihreä oppositio piti huolta siitä että suomi neuvotteli eun arvopaperikeskusasetukseen itselleen poikkeussäännön joka mahdollistaa suoran omistuksen vaatimisen suomalaisilta sijoittajilta myös tulevaisuudessa silloin ministeri stubb väitti toisin väitti että eu pakottaa hallintarekisteriin on hyvä että hän viime viikolla myönsi että puhui silloin muunneltua totuutta näin väittäessään että tällaista vaatimusta eulta ei ole mutta on hämmästyttävää että

miten toimitaan aggressiivista verovälttelyä veronkiertoa vastaan arvoisa rouva puhemies täällä on nostettu esille se että perussuomalaisten europarlamentaarikot sekä jussi halla aho että pirkko ruohonen lerner äänestivät sitä vastaan että laitetaan kuriin tätä yritysten toimintaa jossa ne siirtelevät voittojaan matalamman verotuksen maihin nyt tässä kuultiin että se johtuu siitä että suhtaudutaan kriittisesti siihen että eu sääntelisi näitä asioita mutta hyvät ystävät hyvät perussuomalaiset minä kerron teille että pankit ylittävät rajat

kyllä me tarvitsemme silloin rajat ylittävää lainsäädäntöä ja kontrollia nämä panama paperit nimenomaan kertovat siitä miten julmaa miten härskiä tämä toiminta on jossa rahoja pääomia piilotellaan omistuksia piilotellaan veroja kierretään näihin ei yksittäinen maa yksin pysty puuttumaan vaan siihen tarvitaan yhteistä toimintaa tulkaa nyt sieltä bunkkerista kypärät päässä pois ja nähkää mikä on maailmassa tilanne jos te haluatte huolehtia suomalaisesta hyvinvointivaltiosta teidän pitää tukea niitä keinoja joilla näihin puututaan arvoisa rouva puhemies

ensin wall streetillä occupy wall street liikkeessä tällä hetkellä yhdysvaltain presidentin vaalikampanjassa demokraattien presidenttiehdokas bernie sanders puhuu tästä ongelmasta pääomat omistus rahat keskittyvät hyvin pienelle joukolle ja suurin osa ihmisistä kärsii tästä suomessa mutta ennen muuta kehittyvissä maissa ennen muuta köyhissä maissa jos ma haluamme huolehtia siitä että maailmassa on rauhaa maailmassa on elinmahdollisuuksia tulevaisuudessa meidän pitää myös globaalista näkökulmasta puuttua tähän toimintaan arvoisa rouva puhemies tämä keskustelu olkoon lähtölaukaus aivan uudenlaiselle politiikalle hallituksessa nyt meidän odotuksemme ovat suuret siitä että tuodaan myös kotimaiseen lainsäädäntöön liittyviä toimia joilla pannaan veronkiertoa veroparatiisien käyttöä aggressiivista verosuunnittelua kuriin mutta myös otetaan aivan uusi asenne ja asento eu tasolla ei jarruteta ei hidasteta hankkeita niin kuin suomen hallitus on asti tehnyt vaan ollaan eturintamassa tässä nostan yhden esimerkin finanssimarkkinavero sitä ajoimme viime kaudella hallituksen sisällä siitä äänestettiin vasemmistoliitto sosialidemokraatit ja vihreät kannattivat että suomi lähtee tätä valmistelemaan hallituksessa kokoomus kristilliset ja rkp vastustivat silloin sitä

ja oppositiossa sekä keskusta että perussuomalaiset vastustivat sitä että suomi lähtee mukaan valmistelemaan finanssimarkkinaveroa siihen joukkoon joka sai eu komissiolta luvan valmistella tätä tämä on yksi asia jossa suomen pitää ottaa uusi ote lähdetään mukaan valmistelemaan finanssimarkkinaveroa tehdään siitä sellainen että se on hyvä euroopalle se on hyvä suomelle sillä pystytään puuttumaan näihin rahavirtoihin joita valuu valuu

ei ole sellainen joka on jossain kaukana vaan se on myös täällä meidän eduskunnassamme tai meidän lähellämme ja siksi tähän pitää puuttua

rouva puhemies täytyy sen verran edustaja arhinmäelle vastata kun hän sanoi että että hallituksessa vastustettiin niin vastustettiin koska se malli mitä eu on esittänyt on kaatumassa tällä hetkellä omaan mahdottomuuteensa tiedätte sen varmaankin ihan hyvin että siellä on ollut maita jotka ovat halunneet tätä hanketta viedä eteenpäin muistaakseni yksitoista vai kaksitoista maatako sitä lähti sitten loppujen lopuksi viemään tällä hetkellä on jo nähty että kun siitä tehtiin niin vesitetty malli kuin tehtiin niin byrokratia sen rahan keräämisessä tulee olemaan suurempi kuin tuotot joita on siltä odotettu tätähän me juuri sanoimme että kun ei saada maailmanlaajuisesti kattavaa järjestelmää niin ei kannata lähteä tekemään sellaista järjestelmää on enemmän haittaa kuin hyötyä siinä mielessä on ihan hyvä että tällaista torsoa järjestelmää nyt ei ei edes yritetä viedä eteenpäin ei pidä ostaa hyvää omaatuntoa sellaisilla keinoilla jotka eivät oikeasti ole tehokkaita siinä mielessä kyllä ihan mielelläni edustaja arhinmäen kanssa olen viemässä esimerkiksi faktalainsäädäntöä eteenpäin ja sitä että meillä saadaan vaikkapa yritysten erilaista raportointia ja myöskin sitä millä tavalla yrityksen tuotot eri maissa jaetaan verotettavaksi nämä ovat erittäin tärkeitä hankkeita ja tarvitsemme kansainvälistä yhteistyötä siitä

rouva puhemies olin itse silloin hallituksessa kun hallitus äänesti tästä ja päätti kysymys oli siitä lähteekö suomi siihen joukkoon joka valmistelee finanssimarkkinaveroa ja sitä mallia kysymys oli siitä lähdetäänkö mukaan valmistelemaan mahdollisimman hyvää mallia silloin valitettavasti vastustivat sekä silloin oppositiossa olleet keskusta ja perussuomalaiset että kristilliset rkp ja kokoomus minusta tämä on oleellinen kysymys meidän pitää avoimesti ja aktiivisesti osallistua valmisteluun jos lopputulos on torso eihän kenenkään kannata sellaista hyväksyä mutta jos me emme edes osallistu ja yritä saada sitä aikaan niin miten me voimme estää sitä että jostain esityksestä tulisi

ajateltukaan että finanssimarkkinaverolla merkittäviä tuloja kerättäisiin mutta se siinä on oleellista että siinä tulevat nämä liikkuvat tulovirrat näkyviin ja omistus avoimemmaksi nämä panama paperit osoittavat miten tärkeätä on avoin omistus ja että nähdään miten tulovirrat liikkuvat finanssikapitalismissa

arvoisa rouva puhemies todellakin tässä valmistelussa oli jo pohjana se että euroopan parlamentissa oli tehty niin sanottuja oma aloiteraportteja siitä minkä tyyppisesti tätä mallia voitaisiin lähteä viemään eteenpäin kun niitä malleja oli jo pöydällä olemassa niin jo siinä vaiheessa oli se neuvo että ei tämän tyyppiseen kannata lähteä mukaan tämä ei tule olemaan sellainen malli mitä on järkevää lähteä valmistelemaan tämä ei tule varmasti ratkaisemaan tätä ongelmaa tämä on juuri sellainen niin sanottu hyvän omantunnon hakemisen toimenpide jolla ei oikeasti ole minkään maailman merkitystä tämä itse asiassa lisää byrokratiaa ja ja saattaa jopa olla sellainen este että niitä oikeasti tärkeitä keinoja ei lähdetä viemään sen sijaan esimerkiksi

edustaja tolppasen puheenvuoron tiimoilta mutta koska en silloin saanut vastauspuheenvuoroa niin nyt lyhyesti siihen oleellista ei ole se millä tasolla me etsimme näitä vastauksia oleellista on se että me etsimme kaikilla tasoilla näitä vastauksia me etsimme niitä täällä suomessa ja silloin lainsäädäntö on meidän omissa käsissämme me teemme tätä työtä aktiivisesti eurooppa tasolla ja esimerkiksi kun komissio on tammikuussa antanut

näin on muuten hallitus omassa eu vaikuttavuusstrategiassansa linjannut että me teemme tätä työtä eurooppa tasolla siinä mielessä perussuomalaisten logiikka on aika outo kun he sanovat että eu tasolla ei pitäisi tehdä töitä vaan se kuuluu pelkästään kansalliseen järjestelmäämme lisäksi myös hallituksen linjauksissa on lähdetty siitä että edes eu taso ei riitä vaan pitää päästä sitä laajemmille toimille ja oleellista on se että me löytäisimme koko maailmassa niitä välineitä joilla veronkiertoa ja tämmöistä epäeettistä verosuunnittelua saadaan kuriin koska raha ei tunne rajoja

sipilää hyvä tietenkin että asioista käydään näin monipuolista keskustelua ja ymmärrän senkin että näin

siinä mielessä tämä panama tapaus oli erittäin hyvä todella hyvä että sehän luo myös näille vielä jäljellä oleville veroparatiiseille sen pelon että jostakin ne paperit heidänkin osaltaan tulevat julkisuuteen ja pääsemme jonain päivänä irti näistä näistä veroparatiiseista ja muistakin tällaisista järjestelmistä joissa veroa pyritään kiertämään ja yhteiskunnalliset velvoitteet ohittamaan mutta todellakin tässä pääministeri sipilän kysymys eli aihe on toki hieman poikennut mutta arvoisa rouva puhemies lopuksi haluan sanoa sen että tämä keskustelu osoittaa että olemme kuitenkin pitkässä juoksussa suomessakin ja euroopan unionissa ja koko maailmassa oikealla tiellä että kahlitsemme tällaisia erittäin haitallisia ilmiöitä kuten veronkiertoa ja veroparatiiseja on aivan oikein että keskustelimme näistä nyt mutta toivoisin kuitenkin että nyt muistamme sitten jatkossa kun näitä uusia asioita käsittelemme tässä talossa että että suomi on hyvä maa täällä on lait ja asetukset kunnossa ja meidän tulee kantaa vastuumme ja viedä tätä tietämystä euroopan unioniin ja sitä kautta saada näitä systeemejä yhä paremmaksi

myös minun tarkoituksenani oli ottaa puheenvuoro tuohon edustaja tolppasen puheenvuoroon mutta kun salissa on kuitenkin useita perussuomalaisten jäseniä niin te muut voitte korvata ja paikata edustaja tolppasta vastaamalla kysymyksiini miten perussuomalaiset kansallisella lainsäädännöllä aikovat laittaa kansainväliset veroparatiisit kiinni miten perussuomalaiset aikovat estää kansallisesti kansainvälisen veronkierron se ei ole suoranaisesti mahdollista koska rajat ylittävät ongelmat vaativat rajat ylittävää yhteistyötä ja jos perussuomalaiset tahtovat laittaa rötösherrat kuriin ja estää suomalaisten veroeurojen vuotamisen veroparatiiseihin on pakko tehdä yhteistyötä ei ei yhteistyölle tarkoittaa valitettavasti sitä että se on kyllä suomalaisten veroeurojen katoamiselle tämän viestin voisi viedä sinne perussuomalaisten euroedustajille mutta se mitä te voitte tehdä täällä ihan suomen hallituksessa hallituspuolueena ja eduskunnassa äänestää kun tämä arvo osuusjärjestelmä tulee käsittelyyn te voitte vaatia että suomi käyttää kansalliseen lainsäädäntöön kuuluvaa oikeutta

täällä on ihan selkeästi edustaja arhinmäki tämmöinen meppivahti joka otti nyt kovasti kantaa perussuomalaisten äänestyskäyttäytymiseen ja sitten myös edustaja filatov otti kantaa ja kysyi olemmeko me nyt veronkiertoa vastaan vai emme kyllä olemme perussuomalaiset ovat veronkiertoa vastaan kansallisella tasolla kansainvälisellä tasolla ja tietenkin eu tasolla siinähän on erityisen tärkeää tehdä tehdä yhteistyötä ja se mikä tässä on me tuemme hyviä kansallisia esityksiä me tuemme hyviä eu esityksiä jos ne ovat toimivia mutta jos osoittautuu että ne ovat torsoja niin on hyvä siinä vaiheessa sanoa että emme ole tämän takana haluamme vielä parempaa politiikkaa päivänselvä asia että veroparatiisien ja kansainvälisen veronkierron kitkeminen ei ole helppo tehtävä ja sen takia pitää koko ajan kehittää niitä parhaita ratkaisuja ja niihin me tulemme mukaan ei se ole perussuomalaisten juttu

arvoisa rouva puhemies pikkuisen kyllä nyt hämmästyn naapurikunnan kansanedustajan huhtasaaren näkemyksestä siitä että jos ei saada parasta aikaiseksi niin ei oteta sitä vähemmän parasta että kun minun mielestäni jokainen edistysaskel mitä pystytään tällä sektorilla ottamaan että meillä pystytään puuttumaan tähän moraalittomaan aktiiviseen ja ärhäkkään verosuunnitteluun joka on laillista mutta myös sitten näihin laittomiin jokainen askel on aina eteenpäin ja tukee suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan rahoitusmahdollisuutta toivon kyllä totisesti että edustaja huhtasaari ei tarkoittanut sitä että jos ei saada täydellistä napakymppiä niin ysi ei kelpaa

puhemies niistä panaman papereista ei löytynyt yhtään perussuomalaisten nimiä mutta monien muiden nimiä kyllä on löytynyt kysymys on siis siitä että aukotonta järjestelmää ei ole mutta jos se järjestelmä on siis niin huono että sillä ei saada mitään toivottuja ratkaisuja aikaiseksi niin silloin se kannattaa kaataa kun sen suunnitelman täytyy olla edes kohtuullinen

viimeisenä kysymyksenä esitän mitä perussuomalaiset hallituksessa ovat mieltä hallintarekisteristä se on myös teidän juttunne te olette hallituspuolue myös te olette hallituksen esityksen takana ja ja eduskunnassa te äänestätte aiotteko te estää verovälttelyn aiotteko te estää

arvoisa rouva puhemies hallitus esittää useita keinoja joiden julkilausuttuina tavoitteina on nopeuttaa turvapaikkaprosesseihin liittyvää hallintoa tavoite tehostaa turvapaikkahakemusten käsittelyä ja muun muassa oikeusavun käyttöä on sinänsä kannatettava osa hallituksen ehdotuksista onkin järkeviä valitettavasti osaan esityksistä liittyy jälleen tälläkin kertaa myös merkittäviä ongelmia ja riskejä esitys on ihmisoikeuksien ja yksilöllisen oikeussuojan kannalta erittäin herkällä alueella on syytä edetä tarkasti ja harkiten on hyvä että asiaa käsitellään laveasti hallinto laki ja perustuslakivaliokunnissa näissä valiokunnissa saadaan käsiteltyä asiaan liittyvät eri näkökulmat kuten turvapaikkaprosessien nopeutuminen perusoikeuksien toteutuminen ja oikeusistuinten jutturuuhkan helpottuminen esitystä ovat luonnosvaiheessa kritisoineet muun muassa korkein hallinto oikeus oikeuskansleri asianajajaliitto ykn pakolaisjärjestö unhcr yhdenvertaisuusvaltuutettu ja pakolaisneuvonta lausuntojen perusteella esitykseen tehtiin vain muutama pienehkö joskin sinänsä hyvä muutos arvoisa puhemies suomeen kohdistunut turvapaikanhakijoiden suuri määrä koettelee hallintoamme ja ruuhkauttaa myös turvapaikkapäätösten käsittelyä tilanne myös aiheuttaa yhteiskunnalle kustannuksia joita emme ole ennakoineet tai tänne tilanneet oikeusturvaan liittyvät taloudelliset kustannukset eivät kuitenkaan ole niin suuria että perusoikeuksista tinkimällä ratkaistaisiin julkisen talouden haasteita sen sijaan inhimilliset kustannukset voivat olla merkittäviä osa esityksessä ehdotetuista keinoista on myös sellaisia ettei ole ollenkaan varmaa tuovatko ne lopulta säästöjä on mahdollista että ne päinvastoin lisäävät yhteiskunnan kustannuksia esimerkiksi turvapaikkapuhuttelun oikeusavun rajoittaminen voi lisätä ja vaikeuttaa työtä tuomioistuimissa ja pidentää käsittelyaikoja turvapaikkajärjestelmä ylipäätään toimii kokonaisuutena parhaimmin silloin kun hakijan tilanne saadaan selvitettyä jo varhaisessa vaiheessa kattavasti hallituksen esityksessä järjestelmän painopiste siirtyisi tuomioistuinkäsittelyn suuntaan tämä ei välttämättä tuota lainkaan säästöjä vaan valitukset ja paloittain matkan varrella täydentyvät käsittelyt lisääntyvät ja tehokkuus vähenee lisäksi hallituksen esitys on muotoiltu siten että alalla pitkään toimineet kokeneet ja osaavat asianajajat eivät todennäköisesti voisi jatkossa avustaa turvapaikkatutkinnan aikana oikeusavustajien kelpoisuusehtojen kehittäminen on monesta syystä sinänsä kannatettavaa mutta käytännössä juuri tämän mallinen muutos voi johtaa siihen että erityisasiantuntemus heikkenee eikä siihen että epäeettisten tahojen toiminta alalla vähenisi

siis vaatii vielä muokkaamista monilta osin jotta se vastaisi sille asetettuihin tavoitteisiin arvoisa rouva puhemies kun liikutaan näin herkällä alueella olisi lakiesityksen lopullisen käsittelyn yhteydessä syytä sitoutua arvioimaan muutosten vaikutuksia tehtyihin päätöksiin oikeusavun saatavuuteen turvapaikka asioita hoitavien avustajien asiantuntemukseen ja turvapaikkaa hakevien perusoikeuksien toteutumiseen

erittäin hyvä ja ansiokas puheenvuoro edustaja parviaiselta mutta lähden nyt liikkeelle siitä että en missään nimessä näe tuota samaa huolta että oikeusapua ei enää turvapaikkapuhutteluun saisi juuri juttelin yhden asioita hoitaneen juristin kanssa ja hän sanoi että tämä esitys on aivan hyvä puhemies tällä esityksellä pyritään keventämään ja nopeuttamaan turvapaikkaprosessien käsittelyä ja se on varmasti sekä suomalaisen yhteiskunnan että turvapaikanhakijan etu pidän myös erittäin tärkeänä sitä että jatkossa ei voi enää olla näitä koijareita ja puoskarijuristeja hoitamassa turvapaikanhakijoitten asioita vaan siellä on ammattilakimiehet puhemies minusta on erittäin huomionarvoista huomata tästä esityksestä että näinkin vaikeaa asiaa kuin pitkät turvapaikkaprosessit voidaan oikeusvaltion tavoin fiksusti hoitaa meidän ei tarvitse tehdä barbaarimaan ratkaisuja vaan demokratiassa ja oikeusvaltiossakin voidaan oikeusprosesseja saada tehokkaammaksi

arvoisa rouva puhemies hallituksen esitystä lukiessa herää kysymys onko lakiesityksen tarkoituksena vain kiristää ulkomaalaislainsäädäntöä ja vaikeuttaa eniten apua tarvitsevien ihmisten asemaa jotta hallitus voi sanoa että ulkomaalaispolitiikkaa on kiristetty olemmeko todella oikeusvaltiona siinä pisteessä että että ihmisoikeuksien polkeminen on on jokin sulka hallituksen hatussa arvoisa rouva puhemies miten esimerkiksi

maksuttomaan oikeusapuun auttaa suomea eikö turvapaikanhakijoiden oikeusturvan tietoinen heikentäminen aiheuta vain lisää ongelmia minua kiinnostaa myös tietää miten hallitus suhtautuu esityksen lausuntokierroksella saamaan laajaan kritiikkiin sisältöjen ohessa myös lainsäädännön valmistelua koskeviin moitteisiin esitystä on kritisoitu laajasti ja se on heikosti valmisteltu lausuntopalaute on pitkälti sivuutettu ja esityksestä puuttuu kunnollinen lainmuutostarpeen vaihtoehtoisten ratkaisujen ja vaikutusten arviointi vaikka kyse on erityisen haavoittuvan ryhmän oikeusturvan merkittävästä heikennyksestä

ole epäselvyyttä mutta epäselvyyttä on kuitenkin siitä miksi hallituksen tavoitteena on vaarantaa vakavasti kansainvälistä suojelua hakevien ihmisten oikeusturvaa ja heikentää ihmisoikeuksien toteutumista

lisäksi on sanottava että ymmärrän kyllä toiminnan tehostamistarpeet ja kustannusten hillitsemisen tavoitteen mutta eikö oikeusvaltiossa nämä pyrkimykset tulisi suhteuttaa yksilön aitoihin oikeussuojatarpeisiin

palauttaa valmisteluun toissijaisesti saada perustuslakivaliokuntaan hallintovaliokuntaan ja lakivaliokuntaan arvioitavaksi jos nämä esityksen sisältämät muutokset päätetään kuitenkin härkäpäisesti viedä eteenpäin on oikeusministeriön sitouduttava arvioimaan muutosten ihmisoikeusvaikutuksia ja arvioitava erityisesti erityisesti päätösten laatua oikeusavun saatavuutta ja turvapaikka asioita hoitavien avustajien asiantuntemusta

arvoisa rouva puhemies en tiedä kuinka tarkasti edustaja aalto on nyt perehtynyt tähän esitykseen mutta hän puhui todella sydäntä lämmittävästi ja minustakin aivan oikein kaikista haavoittuvimmissa asemissa olevista turvapaikanhakijoista siellä lakiesityksen yksityiskohtaisissa perusteluissa nimenomaan siis nimenomaisesti edustaja aalto todetaan se että jos on alaikäinen turvapaikanhakija jos on kidutettu jos on muuten haavoittuvassa asemassa voi saada edelleen oikeusapua myös siinä turvapaikkatutkinta ja kuulemisprosessissa mutta terveet nuoret raavaat miehet eivät sitä sitten enää välttämättä saisi tämä tarkennus

kysyn onko edustaja kurvinen lukenut kaikki nämä lausunnot mitä tähän esitykseen on annettu missä on hyvin yksityiskohtaisesti kuvattu myös nämä ongelmat mitkä tähän esitykseen liittyvät näistä lausunnoista pitkälti kumpuavat myös ne huolenaiheet mitkä tahdon tuoda tässä suuressa salissa myös edustajien tietoisuuteen

puhemies politiikassa aina ripaus rehellisyyttäkin on hyväksi en ole ihan kaikkia lausuntoja edustaja aalto lukenut minä voin jopa myöntää sen täällä mutta ymmärrän sen huolen ja huolenaihetta tässä on esimerkiksi se että on erilaisia muutoksenhakuaikoja mutta samaan aikaan kuten jo sanoin aiemmassa vastauspuheenvuorossani sekä turvapaikanhakijoiden että suomalaisen yhteiskunnan etu on se että suomeen jäävät pääsevät mahdollisimman nopeasti kotouttamistoimien piiriin kaikista heikoimmassa asemassa olevia autetaan ja heidät jotka ovat enemmän siirtolaisia tai tämmöisiä seikkailijoita tai retkeilijöitä palautetaan ystävällisesti mutta erittäin määrätietoisesti mahdollisimman nopeasti ja tämäntyyppisiäkin esityksiä tarvitaan ja minusta tämä on varsin taitavasti laadittu täyttää meidän ihmisoikeusvelvoitteet vaikka linja kiristyy

puhemies täytyy kyllä hämmästellä tätä edustaja kurvisen asennetta tässä asiassa nimittäin kyse on siitä että mistä voi tietää alkuvaiheessa että ihminen on sellaisessa tilanteessa että hän tarvitsee sitä apua kun hän ei pysty puhumaan sitä kieltä mitä me täällä puhumme ja kun hänellä ei ei ole avustajaa joten kuka ja miten sen oikeusavun tarpeen ratkaisee ja se on edustaja kurvinen tässä esityksessä täysin auki ja mielestäni on surullista että hallitus tulee tänne eduskuntaan sellaisen esityksen kanssa joka heikentää heikoimmassa asemassa olevien ihmisten tarvetta ja heikentää heidän mahdollisuuttaan saada apua ja on pöyristyttävää kuulla että luullaan että tämä tulee toimimaan eihän ulkonäön perusteella voi päättää onko tämä henkilö nyt avustajan tarpeessa vai ei eikä myöskään iän perusteella

hämmästyttävää että edustaja kurvinen täällä puolustaa sellaista oikeusjärjestelmää missä luodaan ikään kuin kahta eri kastia joo kahtiajako ja kastijako ja sen sellaista että en ymmärrä miten hallitus voi puolustaa tällaista on ihmisoikeuksia jotka ovat yleisluontoisia universella alla ja me olemme todella todella vaarallisella tiellä tässä yhteiskunnassa jos luomme tällaista järjestelmää että tietyillä ihmisillä on tietty oikeussuoja ja tietyt oikeudet mutta toisilla ei tämä on todella vaarallinen tie

täällä käytetään dramaattisia puheenvuoroja ja totean nyt rkpn sfpn riksdagsledamoteille sen asian että tälläkään hetkellä oikeusapua ei saa kaikkiin oikeusriitoihinsa esimerkiksi yksityisoikeudellisissa riidoissa aina jos ne eivät ole menneet jo oikeudenkäynniksi eivät ole ihan realisoituneet niin pitkälle että siitä tulisi pääkäsittely käräjäoikeuteen ei saa oikeusapua että sen verran haluan dramatiikkaa

arvoisa puhemies

siitä syystä tärkeitä edustaja kurvinen että että ne kertovat muuta kuin henkilökohtaisia mielipiteitä ne kuvaavat yleensä sitä kokemusta sitä koulutusta ne keräävät sen laajan asiantuntemuksen jonka perusteella sitten toivottavasti eduskunta kirjoittaa lakeja niin että ne tulevat mahdollisimman tehokkaiksi ja järkeviksi nyt tässä tilanteessa korkein hallinto oikeus niin kuin tässä on sanottu oikeuskansleri asianajajaliitto yhdenvertaisuusvaltuutettu amnesty pakolaisneuvonta ja kansainvälisesti unhcr ovat kaikki erittäin huolissaan heidän asiantuntemuksensa mukaisesti nämä tavoitteet nopeutetusta ja on suuri riski että ei huomata kokemuksesta voi sanoa että nämä haavoittuvassa asemassa olevat tule esille ja näillä oikeusavustajilla on aivan

arvoisa puhemies luotan enemmän näihin asiantuntijoihin siis joihin eva biaudet juuri viittasi kuin edustaja kurvisen tuttavaan täytyy sanoa että kyllähän nämä asiantuntijalausunnot pitäisi lukea ja pitäisi myös ymmärtää mitä niissä lukee tilannehan tulee nyt hahmottumaan sellaiseksi että näiltä pakolaisneuvonnan asiantuntijoilta jotka tänä päivänä ovat siellä läsnä ja pystyvät avustamaan näitä haavoittuvassa asemassa olevia turvapaikanhakijoita otetaan nyt se mahdollisuus pois ne ihmiset jotka ovat tehneet tätä työtä nyt vuositolkulla he jotka todella osaavat tämän eivät enää saa olla siinä läsnä onko se todella edustaja kurvinen teidän ajatusmaailmanne ja tuttavanne mukaan oikea tie mennä meidän mukaamme se ei ole

sen verran palaisin edustaja rydmanille vielä ennen kuin poistutte että no jatkan jatkan kuitenkin puhumista ainakin kurvinen kuuntelee varmasti meillä kaikilla on yhteinen tavoite siinä että niiden prosessien joilla turvapaikkakäsittelyä tehdään on oltava mahdollisimman sujuvia ja tehokkaita siitä varmasti ei ole erimielisyyttä mutta se ei saa tapahtua sen kustannuksella että me tingimme sen prosessin järjellisyydestä tai sen prosessin vaikuttavuudesta siksi peräänkuulutin omassa puheessani sitä että mikäli nämä hallituksen esitykset nyt toteutuvat meidän on aivan absoluuttisessa minimissään arvioitava niiden vaikutuksia nopeasti myöhemmin jotta näemme mitä tapahtuu nyt esityksessä on valtava määrä hurskaita toiveita joita vastaan valtava määrä asiantuntijatietoa argumentoi toivon että valiokunnat perehtyvät tähän asiaan erittäin huolellisesti

arvoisa puhemies tämän esityksen tavoitteenhan varmaan me kaikki jaamme sen että haluamme tätä prosessia selkeyttää ja nopeuttaa siitä täällä aika lailla yksimielisyys näyttää olevan mutta sitten me tulemme näihin muutamaan yksityiskohtaan ensimmäinenhän liittyy tähän oikeusavustajan kelpoisuusvaatimukseen ja toisaalta sitä voi pitää hyvänä mutta sitten pitää myös kysyä mikä on näiden julkisten oikeusavustajien osaaminen näissä kysymyksissä

julkista oikeusapua tällä hetkellä antavat toinen liittyy sitten tähän avustajan käytön rajaamiseen esityksessähän todetaan että eihän tämä merkittävästi kustannuksia tule säästämään koska epäillään että valitusvaiheessa kun mennään tuomioistuimeen selvittelykustannukset tulevat taas lisääntymään joten nämä asiat on kyllä syytä huolellisesti käydä läpi

puhemies haluan todeta edustaja joona räsäselle sen että myös jatkossa olisi luvan saaneilla oikeudenkäyntiavustajilla joilla on oma lakiasiaintoimisto tai asianajajilla jotka ovat suomen asianajajaliiton jäseniä tai näissä toimistoissa työskentelevillä juristeilla mahdollisuus hoitaa näitä asioita se ei jää vain julkisten oikeusavustajien

että siinä täytyy olla juridista pätevyyttä miksi sitten näin tärkeässä asiassa kuin turvapaikan saaminen mitä tämä debatti on todistanut pitäisi kenen tahansa voida avustaa ilman mitään kelpoisuutta täällä on jo paljon siteerattu sitä että asianajajaliittokin on kohdistanut huolen nimenomaan tähän että pitää olla päteviä henkilöitä siellä turvapaikkavalitusprosesseissa

tiedoksi edustaja rydmanille joka valitettavasti ehti poistua sekä edustaja kurviselle että nyt muutokset vievät painopistettä päinvastoin varhaisesta vaiheesta tuomioistuinkäsittelyyn jolloin ne valitukset lisääntyvät nimenomaan korkein hallinto oikeus on huolissaan siitä että uhkaa tuomioistuinten työn lisääntyminen ja hankaloituminen hallinto oikeuden selvittämisvelvollisuuksien sekä suullisten käsittelyiden lisääntyessä

puhemies en ole kyseinen henkilö jonka kurvinen sanoi mutta tästä mitä tämä touhu yleensä on asiantuntijalausuntoihin voin sanoa sen että mitä enempi niitä kriittisiä lausuntoja tulee sen parempia ne hallituksen esitykset silloin kyllä nimenomaan näin että täytyy olla nyt selvät semmoiset miesten otteet tässä touhussa että ei ei

nimenomaan näin että tämmöiset sieltä tulee ainoastaan miehiä yritetään jarruttaa tätä turvapaikkaturismia mikä nyt on valloillaan

missä minä näen minä en ole sitä naista nähnyt kyllä se televisioon tulee ja siellä esitellään mutta näistä on kahdeksankymmentä prosenttia miehiä televisio on erikseen ja tiedotus kuin käytäntö ne eivät kulje käsi

rouva puhemies minä haluaisin muistuttaa kun se ei aivan kaikille keskustelijoille ehkä ole selvää että nyt me puhumme ihmisistä jotka ovat joko kokeneet tai joita uhkaavat ne kaikkein pahimmat jutut mitä me pystymme kuvittelemaan sota raaka väkivalta kidutus raiskaukset kuolema nämä ovat kaikki koko tämä viuhka käsillä tässä käsittelyssä nyt tässä keskustelussa on jopa vähän mautonta kuten edustaja kurvinen teki verrata näitä niihin yksityisoikeudellisiin kiistoihin naapurin kanssa raja aidan paikasta joihinka oikeusapua ei käytetä nyt ovat kyseessä oikeasti vakavat asiat oikeasti dramaattiset asiat ja nyt saa vähän dramatisoida tässä ei voi vetää yli dramatisoinnin kanssa

haluan oikaista tässä edustaja kontulalle sen että tarkoitin että turvapaikka asiat ovat paljon tärkeämpiä kuin se naapurin aitariita tai autoriita ja jos niihinkin tarvitaan tällä hetkellä tietyn tason omaava juristi niin miksi ei tarvittaisi myös tähän turvapaikkaprosessiin tämä vain oikaisuna tähän keskusteluun

talman tässä edustaja rydman sanoi ettei pidä antaa erikoista kuvaa siitä mikä suomessa on mahdollista tässähän nimenomaan pyritään nyt siihen että se mikä suomessa on mahdollista ei olisi kaikille mahdollista ilmeisesti

sitä että pyritään karsimaan asiakkaan saama apu minimiin kasaamaan tiedonsaannin tielle mahdollisimman paljon esteitä ei tässä pyritä hakemusten hyvään käsittelyyn tässä paketissa on suunnattomia ongelmia ja mikä on surullisinta on se että nämä ongelmat ovat hallituksen tiedossa tämä on saanut tyrmäävän vastaanoton koska tämän taustalla ei ole pragmatiikka vaan populismi

arvoisa puhemies tässä on monta kohtaa ja on tietenkin edustaja kurvinen helppo nyt kääntää siihen kohtaan jossa on kysymys nimenomaan ikään kuin pätevyydestä ja puolustaa olemme kaikki varmaan siitä erittäin huolestuneita että kaikki ei aina ole ihan mennyt niin kuin strömsössä aikaisemmin

joka tässä on voimme varmaan keskustella valiokunnassa se suurin ongelma on kuitenkin se että nyt halutaan evätä kaikilta joilla ei ole erittäin painavia syitä jo siinä alkuvaiheessa ilman että me tiedämme että niitä ei voi todeta ei ole kukaan todentamassa eikä kukaan vaatimassa oikeusavun sitä neuvontaa sitä oikeuksiensa tiedottamista että he voisivat kertoa siitä asemasta missä he ovat siis me ajattelemme että se että joku saa oikeudellista neuvoa on jotenkin luksusta joka ei koske ulkomaalaisia ja joka ei ei saisi koskea ihmisiä jotka todennäköisesti voivat olla hyvinkin

herra puhemies valitettavasti edustaja rydman lähti jo mutta minun mielestäni on erittäin vaarallista puhua että kevennetään prosesseja nopeutetaan prosesseja kun oikeasti on kyse siitä että haavoittuvan joukon oikeusturvaa heikennetään minä odotan suurella kauhulla missä on sitten se seuraava prosessi mitä pitää keventää missä oikeusturvasta luovutaan sen nimissä että saadaan kevennettyä tai nopeutettua näitä prosesseja on tietty oikeusturva ja se vaatii tietyn tyyppistä prosessia ja siitä on kyse ei siitä että yritetään keventää prosesseja heikentämällä oikeusturvaa minun mielestäni niin ei voi olla oikeusvaltiossa niin ei saa tapahtua

itsekin hallintovaliokunnan jäsenenä kuuntelin mielenkiinnolla tätä keskustelua jossa on kyllä jo tämmöistä kevään lämpöä ilmassa puheenvuorojen sisällöt ovat varsin napakoita ja ja perusteluita haetaan puolesta ja vastaan mutta tämän käsittelyn osalta olen myös samaa mieltä kuin tässä opposition edustajat aikaisemminkin että on varattava riittävä aika asian käsittelyyn se että hallituksen

ja riittävä kuuleminen on saatava aikaan koska ihmisoikeudet ovat tämän sivistysvaltion perusta ja niiden pitää olla myös meidän lainsäädäntömme perusta kidutus poliittinen vaino kansanmurha tällaiset uhat uhkaavat tuhansia ihmisiä niitä mahdollisesti kymmeniätuhansia turvapaikanhakijoita tästä joukosta on pystyttävä poimimaan ne henkilöt jotka aidosti vaativat ja ansaitsevat oikeudenmukaisen kohtelun tässä maassa

en tyrmää kaikkea sitä kritiikkiä mitä on tässä annettu mutta pyydän saada huomauttaa kuitenkin että meillä on kymmeniätuhansia turvapaikanhakijoita ja tulee varmaan lisää vielä jatkossakin niin että kyllä on silloin tarkasteltava näitä kokonaisresursseja mitkä meillä tähän toimintaan on mielestäni silloin on kaikkien etu että tätä toimintaa nopeutetaan prosessia nopeutetaan vaikka se kuulostaakin ehkä kylmältä niin se on

parempaa oikeuspalvelua kuin jossakin muussa eu maassa kyllä minä uskon että meidän oikeusvaltiomme kestää vielä tämänkin uudistuksen jälkeen täysin vertailun muihin eu maihin
vielä vastauspuheenvuorot edustaja hongisto ja edustaja kari

valitettavasti edustaja nylander ehti poistumaan salista tartuin hänen hänen huoleensa siitä että oikeusturvaa vaarannetaan me varmasti olemme kaikki samaa mieltä siitä että oikeusturvaa ei tule vaarantaa kenenkään kohdalla tässä lakiesityksessä todetaan että vuonna kaksituhattaviisitoista saapuneitten kansainvälistä suojelua hakeneiden määrän perusteella korkeimpaan hallinto oikeuteen olisi arvion mukaan odotettavissa noin viisituhatta lupahakemusta ja tällä hetkellä hallinto oikeus käsittelee noin neljätuhatta hakemusta

kenenkä oikeusturvaa ollaan vaarantamassa olen täsmälleen samaa mieltä että kenenkään oikeusturvaa ei saa vaarantaa mutta kun resurssit ovat tällä hetkellä neljäntuhannen asian käsittelyyn ja jos tulee lisää till viisituhatta niin aivan varmaa on että jonkun oikeusturva vaarantuu

puhemies edustaja saarakkala istumme samassa valiokunnassa ja olen saanut teistä hyvin hyvän kuvan ja asioihin paneutuvan kansanedustajan kuvan ja ja en halua uskoa todeksi sitä että olette valmiit nopeuttamisen kustannuksella laskemaan laatutasoa tämmöisessä ihmisoikeuksiin

ihmiset saisivat sen oikeuden jonka oikeusvaltio pystyy heille tarjoamaan vaikkakin tilanne on poikkeuksellinen vaikkakin joukossa on myös henkilöitä jotka eivät ole kansainvälisen suojelun tarpeessa tai ihmisoikeuksien näkökulmasta niin herkässä tilanteessa en halua uskoa siihen että suomessa asioita käsittelemään rakennetaan sellainen automaatti että me toimitamme suomesta maahan saapuneista ihmisistä ne kaikkein suurimmassa hädässä olevat ihmiset takaisin kidutuksen ihmisvainon ja ja muun karmeuden keskelle tästä suomi on jo tällä hetkellä saanut varoituksen ja tuomioita ja nämä prosessit pitää ottaa vakavasti tämä ei ole mielipidekysymys
edustaja saarakkalan nimi mainittiin sen verran monta kertaa että edustaja saarakkalalle vastauspuheenvuoro
arvoisa herra puhemies en tosiaan tyrmännyt tätä kaikkea kritiikkiä mitä esitettiin mutta ihmettelen kyllä jos tämän lakiesityksen lähtee suoralta kädeltä tyrmäämään oppositiosta käsin niin kuin tässä useampi edustaja on tehnyt mielestäni nyt kannattaa käydä kunnon käsittely eduskunnassa katsoa mikä on se lopputulema ja jos tässä todella on isoja ongelmia niin uskon kyllä että eu tasolta ihan tämän oikeusvaltion periaatteenkin

arvoisa puhemies

olisi parempi toimia etukäteen kuin yrittää korjailla jälkikäteen minä haluan sanoa muutaman sanan ihmiskaupasta ja ja ihmiskaupan uhreista koska minusta tuntuu että ihan kaikki eivät tunne sitä mekanismia millä ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä toimii tässä lakiesityksessä on erityisesti kaksi sellaista kohtaa joihinka tämä liittyy toisaalta lisäselvitysten toimittamiseen asetettavat rajoitukset tai niiden tiukennukset ja toisaalta tämä oikeusavustajan mukaan saaminen turvapaikkapuhutteluun vain painavista syistä käytännössä tämä jälkimmäinen tarkoittaa että jotta

oikeusavustajan sinun olisi pitänyt jo ennen sitä turvapaikkapuhuttelua jollekin taholle jollakin tavoin vakuuttaa että sinun kohdallasi on kysymys painavista syistä tämä on ylipäätään jo hankala asetelma kun otetaan huomioon että näissä ihmisissä on paljon hyvin matalan koulutustason ihmisiä lähes kaikille suomalainen oikeusjärjestelmä on vieras ja tuskin kukaan osaa kunnolla sellaista kieltä jolla näitä asioita pystyisi hoitamaan ihmiskaupan uhrien kohdalla kysymys on kuitenkin erityisen hankala sen takia että ihmiskauppaan uhriutuminen yleensä selviää pikkuhiljaa prosessin kuluessa on erittäin harvoja ihmiskaupan uhreja jotka kävelevät poliisiasemalle ja sanovat että moikka minut ihmiskaupattiin olen kokenut näitä näitä ja näitä asioita on useita syitä minkä takia ihmiskaupan uhriutumisen koko prosessi tulee esille vasta pikkuhiljaa ensinnäkin ihmiskaupan määritelmä itsessään on edelleen sen verran epäselvä että se on hankala juristeillekin saati sitten tavalliselle ehkä kouluttamattomalle ihmiselle toiseksi ihmiskauppaan yleensä liittyy sellaisia tapahtumia jotka ovat ihmisen kannalta hävettäviä ehkä hänen kulttuurissaan jopa kuolemaakin hävettävämpiä asioita hänet on saatettu raiskata kymmeniä kertoja hänet on saatettu pakottaa tekemään rikoksia joista hän ei tietenkään ensimmäiseksi mene vieraalle viranomaiselle puhumaan erityisesti jos hän on kotoisin maasta jossa myös viranomaiset ovat uhka ehkä jopa uhka ihmiskaupatuksi tulemiselle lisäksi voi olla vielä niin että joko henkilöön itseensä taikka hänen perheeseensä kohdistuu jonkinnäköistä painostusta vielä sen jälkeenkin kun hän on suomessa kumpikin näistä minun alussa mainitsemistani uudistuksista tulee lisäämään todennäköisyyttä siihen että näitä ihmiskaupan uhreja tullaan tulevaisuudessa tunnistamaan vähemmän kuin tunnistettaisiin nykyisen järjestelmän puitteissa

nämä ovat ehkä keskeisimpiä syitä minkä takia minä vetoaisin siihen että hallitus miettii todella todella vakavasti onko tähän uudistukseen jolla hallituksen esityksenkään mukaan ei ole merkittäviä taloudellisia vaikutuksia välttämätöntä mennä

arvoisa puhemies minäkin itse asiassa haluaisin aivan kuten edustaja

niihin ihmisiin jotka ovat kaikkein kaikkein heikoimmassa ja vaikeimmassa tilanteessa joiden tunnistaminen juuri silloin sillä hetkellä kun he ovat viranomaisyhteydessä on hyvin hyvin tärkeää nimenomaan mahdolliset ihmiskaupan uhrit kun eduskunta on jonkin aikaa sitten vahvistanut muun muassa rikoslainsäädäntöä ihmiskaupan paremmaksi tunnistamiseksi ja näitten uhrien aseman parantamiseksi niin niin oikeusavustajien käyttöä on erityisesti korostettu eduskunta on nimenomaan tuonut ja määrännyt että on hyvin tärkeätä että mahdolliset ihmiskaupan uhrit mahdollisimman ajoissa saavat käyttää oikeusavustajaa ja eduskunta on jopa sanonut että esimerkiksi paritukseen liittyvä rikollisuus jossa jossa hyvin monesti olla kysymys siitä että on itse asiassa kysymys ihmiskaupasta eikä parituksesta selviää nimenomaan sen oikeusavustajan kanssa käydyn prosessin kautta siitä syystä tuntuu jollain tavalla ristiriitaiselta että hallitus nyt niiden ihmisten kohdalla joista joista me tiedämme että heillä on hyvin suuri riski altistua ihmiskaupalle tai jollekin muulle vakavalle rikollisuudelle juuri siitä kohtaa vähentää oikeusavustajan käyttämistä jossa sen avulla kevyimmin ilman raskaita tuomioistuinprosesseja voisi olla mahdollista tunnistaa uhreja ihmiskaupan vuonna kaksituhattaneljätoista

turvapaikan

hakijoiden vastaanottokeskukset tekivät yli kolmekymmentä prosenttia tunnistamisista he ohjasivat kolmekymmentä prosenttia mahdollisista uhreista ihmiskaupan auttamisjärjestelmään viime vuoden heinäkuun jälkeen ei ollut tullut juuri lainkaan tällaisia referointeja tämä on hyvin huolestuttava piirre se ei tarkoita sitä että ihmiskauppa olisi loppunut vaan se tarkoittaa todennäköisesti sitä että tällä hetkellä on varmaan paljon kokemattomampaa nimenomaan ihmiskaupan kannalta kokemattomampaa henkilöstöä ja että asiakkaita on niin paljon vastaanottojärjestelmässä tämä esitys tekee sen vieläkin epätodennäköisemmäksi että kukaan voisi tunnistaa ihmiskaupan uhrin tässä prosessissa hallitus

esittää esityksessään että erityisen painavasta syystä saa käyttää oikeusavustusta mutta ongelma tietenkin on että juuri näiden ihmisten kohdalla sitä ei kukaan tiedä ja me tiedämme kokemuksesta että sitä ei hevin edes huomata juuri niin kun edustaja kontula täällä on monta syytä ja haluaisin nimetä vielä joitakin hänen mainitsemiensa lisäksi siihen että uhri tai mahdollinen uhri ei kerro tilanteestaan harva ymmärtää tämän rikoslainsäädännön merkityksen vaikka olisikin oppinut mutta mutta se että ei edes kerro mitä on tapahtunut liittyy tietenkin siihen että ne ovat hyvin hyvin vaikeita tapahtumia ja varsinkin silloin kun kysymyksessä on henkilö joka joka tulee maasta jossa ei välttämättä voi tuntea luottamusta viranomaisiin niin kestää tosi kauan aikaa että viranomaiset pystyvät rakentamaan sellaisen suhteen joka voisi herättää luottamusta niin että uskaltaa kertoa monessa maassa poliisikin on sekaantunut ihmiskauppaan ja hyväksikäyttöön ja voi joutua vain vielä huonompaan asemaan jos siitä kertoo puhumattakaan tietenkin näistä muista häpeäkysymyksistä

suomessakin on ihmiskaupparaportoija todennut että vaikka ihmiskaupan uhri kertookin niistä tapahtumista niin monet viranomaiset monesti poliisikaan ei ymmärrä että kysymys on ihmiskaupasta vaan jopa lähettää uhrin pois tai käsittelee sitä muuna asiana olemme todenneet että joka rakentaa luottamuksellisen suhteen tähän henkilöön pystyy paremmin selvittämään ne tiedot jotka sitten edesauttaa sitä prosessia tulevaisuudessa ja summa summarum se tarkoittaa että prosessista tulee tehokkaampi lyhyempi halvempi eikä päinvastoin kuten hallituksen esityksessä esitetään mielestäni on tärkeää että että meidän lainsäädäntömme pohjautuu sille tiedolle joka meillä on meillä on kerättyä tietoa muun muassa näistä prosesseista me tiedämme että näin tapahtuu me tiedämme että tarvitsemme oikeusapua hyvin varhaisessa vaiheessa varsinkin tunnistamaan

eikä epärationaalisesti myöskin tässä esityksessä toivon että valiokunta tulee muuttamaan ainakin ainakin tämän kohdan tässä hallituksen esityksessä kiitos

kansainvälistä suojelua koskevat asiat käsiteltäisiin tuomioistuimissa kiireellisinä muutoksenhakuaika että valitus helsingin hallinto oikeuteen olisi näissä asioissa tehtävä kahdenkymmenenyhden päivän ja korkeimpaan hallinto oikeuteen neljäntoista päivän kuluessa päätöksen

hallinto oikeuden päätösvaltaista kokoonpanoa muutettaisiin niin että se olisi ulkomaalaislain valitusasioissa päätösvaltainen myös kokoonpanossa johon kuuluu kaksi jäsentä valitusluvan myöntämisen edellytykset muuttuisivat tämän esityksen myötä niin että lupa voitaisiin myöntää ainoastaan jos muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi on tärkeää saada asia korkeimman hallinto oikeuden ratkaistavaksi tai jos luvan myöntämiseen on muu erityisen painava syy arvoisa puhemies esityksen sisältämät asiat ovat positiivisia askeleita oikeaan suuntaan mutta riittämättömiä valtaosa turvapaikkaturisteista on tullut ainakin kymmenen turvallisen maan läpi suomeen eikä heillä kotimaassakaan ole ollut konkreettista henkeen ja terveyteen kohdistuvaa uhkaa vaikka kaikenlaisia tarinoita he ovatkin oppineet kertomaan enimmäkseen he ovat ilmaisen sosiaaliturvan perässä reissaavia nuoria miehiä joita ei kiinnosta rakentaa omaa isänmaataan heitä kiinnostaa siivestäminen koska alun alkaenkaan he eivät täytä kansainvälistä suojelua koskevia kriteereitä en tiedä miksi miksi heillä ylipäänsä pitäisi olla valitusoikeudet valitusoikeus kuormittaa oikeuslaitostamme kohtuuttomasti se ensimmäinenkin hakemus pitäisi tehdä pikapäätöksenä rajalla jos henkilöpapereita ei ole hakemusta ei pitäisi käsitellä lainkaan vaan suorittaa saman tien pikakäännytys ja sellainen leima takapuoleen ettei takaisin tule arvoisa puhemies esityksen vaikutuksista todetaan että viime vuonna suomeen saapui liki kansainvälistä suojelua hakevaa henkilöä arvion mukaan pelkästään viime vuonna saapuneista noin kymmenentuhatta päätyy valittamaan helsingin helsingin hallinto oikeuteen ja noin viisituhatta hakijaa edelleen korkeimpaan hallinto oikeuteen helsingin hallinto oikeus käsittelee normaalisti vuosittain asiaa yhteensä ja korkein hallinto oikeus puolestaan vuosittain neljätuhatta asiaa yhteensä valitusmäärien arvioitu kasvu on huomattava jos tänne tulee vielä kymmenkertainen määrä näitä niin sanottuja turvapaikkaturisteja mihinkä meidän oikeuslaitoksemme joutuu kansainvälistä suojelua hakevien määrän arvioidaan olevan korkea myös tänä vuonna lisäksi useiden kansainvälistä suojelua suomesta saaneiden henkilöiden perheenjäsenten oletetaan seuraavassa vaiheessa hakevan oleskelulupaa perhesiteen perusteella arvoisa puhemies minä arvioin että todellisia hädänalaisia on on meille tullut jokunen kymmenen ehkä sata heitä meidän tulee auttaa mikäli heidän tarinansa on aukottomasti todettavissa kaikkien muiden suhteen pikakäännytykset ovat ainoa oikeudenmukainen ratkaisu maahanmuuttoviraston toiminta ja päätöksenteko tulee kiireesti ottaa suurennuslasin alle sillä hyväksymisprosentit ovat järkyttäviä arvoisa puhemies australia ei salli turvapaikkaturisteja kuljettavien veneiden rantautua ollenkaan maaperälleen australian laivasto saattaa veneet lähimmälle saarelle kuulu australialle naurusaaret ja papua uusi guinea ovat kohdemaat jonne perustettuihin leireihin tulijat pistetään odottamaan siellä täytetään hakemukset ja siellä myös odotellaan päätöksiä niistä eun tulisi ottaa mallia australiasta koska eun päätöksiä ja jäsenmaiden yhtenäistä päätösten täytäntöönpanoa saamme ilmeisesti odottaa hamaan hautaan asti tulisi meidän kyetä itsenäiseen päätöksentekoon suomi ei ole mikään maailman sosiaalitoimisto

arvoisa herra puhemies

viime syksyn aikana tuli suunnilleen se kolmekymmentäkaksituhattaviisisataa jotka käsitellään nyt kevään aikana

sitten talven aikana itärajan kautta vielä muutama tuhat lisää jos ja kun nyt itäraja on hiljentynyt ja tornioonkaan ei tällä hetkellä ole tulossa juurikaan ja normaalivuosinakin niin sanottuina normaalivuosina suomeen on tullut kolmetuhatta viiva neljätuhatta turvapaikanhakijaa niin onko meillä ajatus se että että ollaan joka vuosi samanlaisessa tilanteessa kuin oltiin viime syyskuussa vai onko nyt niin että tulevaisuudessa kun kerran suomi on sitoutumassa suurempiin kiintiöihin vaikkapa sieltä turkista otettaviin syyrialaisiin siirrytäänkin tämmöiseen hallitumpaan järjestelmällisempään jolloinka siinä näitä tänään esittelyssä olevia lainsäädäntökeinoja ei tällä volyymilla tarvittaisi nämä ihan tämmöisenä yleisenä kommenttina ensin mutta sitten tähän varsinaiseen lainsäädäntöesitykseen kaikki varmaan olemme samaa mieltä että on inhimillisesti hyvä jos asiat pystytään käsittelemään nopeasti ja ihmisten ei tarvitse odottaa monia kuukausia saadakseen edes ensimmäistä päätöstä tai toista päätöstä mutta kun kyse on turvapaikasta tai suojelua koskevista asioista ja ihmisistä jotka niitä hakemassa niin ensisijainen tavoite ei voi olla se että saadaan nopeutettua ja säästettyä vaan kyllä ensimmäisen tavoitteen pitää olla se että oikeusturva toteutuu ja nämä ihmiset saavat asianmukaisen kohtelun kaikissa näissä asioissa ja siinä kohtaa toivon ja uskon kuulin että tämä tulee hallintovaliokuntaan kun tämä on ulkomaalaislaki jolleka toivottavasti ainakin lakivaliokunta ja toivottavasti myös perustuslakivaliokunta antavat lausunnon että tämä näkökulma otetaan vahvasti esille samoin kuin suomalaiset hallintokäytännöt jotka ovat kansainvälisestikin arvostettuja että tulee kohdella kaikkia ihmisiä tasa arvoisesti ettei luoda ihmisen syntymäpaikasta riippuen erilaisia käytäntöjä minkälaista hallintokäytäntöä sitten suomessa toteutetaan täällä on viitattu ongelmiin että meillä riitä oikeuslaitoksissa resurssit jos näitä tulee ja kun äsken totesin omassa ajattelussani että nyt on väliaikaisesti mahdollisesti tulossa näitä valituksia enemmän niin antakaa anteeksi viittaus mutta mieleeni palasivat muutama vuosi sitten hankintalakiin liittyneet markkinatuomioistuimen suuret ruuhkat jolloinka saman tien pystyttiin lisätalousarviolla lisäämään tuomarivoimaa ja saatiin se purettua miten yhtäkkiä siinä kohtaa kun käsitellään ihmisten asioita ainoa keino on vähentää sitä ihmisten oikeutta eikö tässäkin tapauksessa olisi mahdollisuutta jos vielä sanon jos tämmöinen ylivoimainen ruuhka tulee lisätä sitten asioita käsittelevien tuomareiden ja muiden resursseja eikä pelkästään vähennetä ihmisten oikeuksia mutta tämä oli ehkä ilkeä vertaus mutta tämä tuli äsken mieleen kun kuuntelin tätä keskustelua suhtaudun vielä avoimesti näihin erilaisiin esityksiin muun muassa asioiden käsittelemisestä kiireellisenä koska se voi olla erittäin perusteltuakin tai hallinto oikeuden kokoonpanon keventämiseen voi olla erittäin perusteltua ettei tarvitse olla kolmea vaan voidaan pärjätä kahdella kritiikkiä on tullut valitusaikojen lyhentämisestä sekä valitusluvan ehtojen tiukentamisesta mutta luotan että asiantuntijakuulemisissa näihin tulee sitten lisävalaistusta mutta ehkä kriittisimpänä suhtaudun tähän oikeusavustajan käytön rajaamiseen sillä ehkä pienesti voin edes kuvitella tilannetta pystyykö ihminen joka on hakemassa turvapaikkaa siinä tilanteessa kuvaamaan ja tietämään suomalaisen oikeusjärjestelmän että kuinka suuri sen hädän pitää olla jotta hän voisi tämän uuden lain perusteella saada oikeusapua en usko että se tieto pystyy välittymään niitten niitten ennen tätä käsittelyä olevien ajanjaksojen aikana turvapaikanhakijoille tai että he edes pystyisivät siinä tapauksessakaan kuvaamaan sitä omaa tilannettaan niin että suomalaiset pystyisivät arvioimaan mikä se on se oikeusavun tarve tästä syystä ajattelen että se kohta tässä lainsäädännössä pitää miettiä hyvin tarkoin ja ehkä tarvittaessa muuttaa kelpoisuusvaatimukset on tietysti iso kysymys yleisesti ottaen on yleensä hyvä että meillä on jonkunlaiset kriteerit ihmisille jotka tämmöisiä kuitenkin viranomaistoimintoja ovat mukana tekemässä mutta pätevyys mikä se on tässä tapauksessa on tietysti katsottava tähän avustajan käytön rajaamiseen vielä kun katsoo noita perusteluita tuossa lainsäädännössä niin ei tunnu löytyvän kunnon perustetta ei edes sitä äskeistä säästöä jotenka epäilykseni herää että mikä tässä on se takimmainen tarkoitus mutta valiokunta käynee nämä asiat tarkasti läpi ja eiköhän tästä saada pahimmat kulmat

on paljon sellaisia elementtejä joita kristillisdemokraatit viime hallituskaudella olivat ajamassa ja toivoivat että että niihin nopeasti puututtaisiin nyt tässä esityksessä erityisesti keskitytään tähän prosessin sujuvoittamiseen erityisesti valitusmenettelyiden osalta silloin kun turvapaikanhakija saa kielteisen päätöksen jotta se onnistuisi se vaatii huomattavaa resurssien lisäämistä oikeuslaitoksille etteivät ne täysin tukehdu tässä uudessakaan tilanteessa aikanaan kun ministeri räsänen tästä teki esityksen niin hän totesi lausunnossaan että tällä hetkellä hallinto oikeudessa kestää keskimäärin viisisataaseitsemäntoista päivää tämä valituksen käsittely kohtuutonta myös tämä avustajakäytännön helpottaminen on meistä hyvä asia vaikka tuleekin sitten huolella tuolla valiokunnassa käsitellä se että mitä ohjeistusta siihen laitetaan kritiikkiä annamme siitä ettei tässä esityksessä ole mukana turvallisuutta uhkaavien henkilöiden pikakäännytystä se olisi ehdottomasti kuulunut tähän mukaan sen arviointi jotta tällaiset henkilöt joita on hyvin huomattaviakin määriä ja ja edes se että suojelupoliisi antaa lausunnon näistä henkilöistä ei tätä prosessia yhtään nopeuta meistä iso puute tässä sen olisi pitänyt tulla tähän nyt mukaan ymmärrämme että tämä tulee herättämään paljon keskustelua sitten kun se valiokunnasta tänne tulee ja se on hyvä niin

edustaja huhtasuo

edustaja laukkaselle kiitos näistä erittäin hyvistä huomioista niihin varmasti tullaan myöhemmin palaamaan pidän tätä keskustelua yllä me tarvitsemme asiallista keskustelua me me tarvitsemme koko ajan keinoja millä me saamme maahanmuuttoon realismia ja tätä maahanmuuttoa järkevämmäksi on päivänselvä asia että tulijat eivät lopu kriisit ja konfliktit tulevat jatkumaan ja pelkkä elintasokuilu on sellainen asia mikä pitää huolen siitä että satoja miljoonia ihmisiä haluaa eurooppaan ja sitä tuleeko meille nyt tällä hetkellä vähemmän mitä meille tulee ensi kesänä ja mitä meille tulee kymmenen vuoden päästä me emme voi tietää tiedä miten eun järjestelmät toimivat ja tunnetusti kun tiedämme eu on semmoinen klubi jossa yhteisesti sovitut asiat eivät aina ole hyvin toimineet me tarvitsemme kyllä toimia eu tasolla kansainvälisellä tasolla ja kansallisella tasolla ja kansallisella tasolla meidän täytyy saada tämä hallintaan niin taloudelliselta osalta kuin turvallisuuden osalta ja siksi tässä esityksessähän nyt muutetaan lakia sillä tavalla että valitusaikoja lyhennetään oikeusapua rajataan ja tuomarikokoonpanoja supistetaan nämä ovat pieniä ja tärkeitä toimia joilla karsitaan turvapaikanhakijoista syntyviä kustannuksia ja byrokratiaa

niin me emme pysty rakentamaan kestävää järjestelmää sen päälle siksi tämä keskustelu on oikeastaan ollut aika absurdia koska säästösyillä perustellaan muutoksia siinä miten meidän oikeusjärjestelmämme toimii minä ymmärrän sen että haetaan tehokkuutta ja minä ymmärrän monet näistä välineistä joita tässäkin on esitetty vaikkapa sen että tuomarikokoonpano voisi olla pienempi kuin tällä hetkellä tai että pyritään aikatauluihin jotka ovat tiukemmat mutta niin kuin edustaja paatero sanoi yleensä silloin kun jossakin on ruuhka niin sitä ruuhkaa pyritään purkamaan lisäresursseilla ja sitten tarkkaan harkitaan mitkä ovat niitä muutoksia joita näissä prosesseissa sellainen tuntu että tässä hallitus on painanut paniikkinappulaa erityisesti siinä että lähdetään rajoittamaan oikeusapua niin kuin tässä mielestäni hyvin sekä biaudet että kontula kuvasivat sitä mitkä ovat esimerkiksi ihmiskaupan taustat ja miten vaikeaa on tunnistaa ihmiskaupan uhria niin jos me puramme tämän alkutunnistamisjärjestelmän ja ne välineet joilla tähän ilmiöön on päästy kiinni niin me olemme aika paljon pahemman vaikeamman ja julmemman maailman kanssa tekemisissä ja siksi toivon että valiokunta todellakin katsoo tarkkaan nimenomaan tämän oikeusapupuolen

arvoisa herra puhemies jaan kyllä täysin tämän edustaja filatovin huolen tässä että pitää valiokuntakäsittelyssä huomioida ja jotenkin turvata se että molemmat asiat tässä voisivat nyt toteutua toisaalta tämä että oikeuslaitosta ei ei jatkuvasti alisteta rahan vallan alle vaan nähtäisiin että se oikea vastaus on tietyissä tietyissä asioissa aina se no ei aina mutta varojen lisääminen erityisesti oikeuslaitokselle tässä kohtaa on todella merkityksellinen asia

arvoisa herra puhemies lakiesityksen pääasiallisena tavoitteena on luoda luoda edellytykset sille että kansainvälistä suojelua koskevat valitusasiat olisi mahdollista käsitellä aikaisempaa joutuisammin ja samalla vähentää valtiontaloudelle aiheutuvia kustannuksia ottaen huomioon että turvapaikkahakemukset tulee kyetä käsittelemään vaarantamatta asioiden yksilöllistä käsittelyä ja muutoksenhakijoiden oikeusturvaa

arvioidaan tulevan noin viisituhatta valituslupahakemusta nykyisin voimassa oleva lainsäädäntö antaa hakijalle mahdollisuuden pitkittää maasta poistamista kun valituksen peruuttamisen jälkeen uusintahakemukseen tehdystä uudesta käännyttämispäätöksestä voi tehdä uudelleen valituksen hallintotuomioistuimelle ja lisäksi hakemuksen keskeyttää käännyttämisen täytäntöönpano

asia on valituksen peruuttamisen jälkeen voinut tulla taas uudelleen tuomioistuimeen eikä edellistä lainvoimaista käännytyspäätöstä ole vakiintuneen käytännön vuoksi pantu täytäntöön tällainen edestakainen valitusmahdollisuus kuormittaa kohtuuttomasti oikeuslaitostamme ja saattaa syrjäyttää ja pitkittää monia muita oikeuden päätöstä odottavia asioita näin oikeusturva vaarantuu muiden henkilöiden kohdalla arvoisa herra puhemies lakiesitys on mielestäni hyvä ja kannatettava kiitoksia

arvoisa puhemies tämä keskustelu on monelta osin ollut ollut erinomaisen hyvää monelta osin juuri sellainen mitä mitä lakiesitysten lähetekeskustelujen lähetekeskustelujen osalta kuuluukin olla itse näen että tämän esityksen tavoite on on ymmärrettävä monella tavalla järkevä turvapaikkakäsittely on on tehokas ja toimiva kysymyshän on samalla myös suojelun hakijan oikeusturvasta turvapaikkaprosessi kaiken kaikkiaan on toimivaksi mutta totta kai myös sitten oikeudenmukaiseksi me joudumme valitettavasti tunnustamaan myös myös käytettävissä olevat resurssit meidän on kyettävä näillä lakimuutoksillakin varmistamaan varmistamaan se että kokonaisuus toimii olemassa olevien resurssienkin näkökulmasta mutta on ollut tavattoman tärkeää huomata tässä keskustelussa se kuten edustaja parviainen taisi ensimmäisenä sanoa että tässä on niin monella tavalla kysymys myös ihmisoikeuksien kannalta äärettömän herkistä herkistä asioista ja tähän liittyen muun muassa tämä oikeusapukysymys tämän lain osalta on kyllä hyvin tarkoin huomioitava emme tietenkään voi lähteä siitä että perusoikeuksista tinkimällä saadaan saadaan kansantalous kansantalous kuntoon täällä on monessa yhteydessä myös otettu esille se että tätä lain merkitystä pitäisi pystyä myös arvioimaan minä oikeastaan haluaisin laajentaa tätä myös vähän vähän siihen suuntaan että kun edustaja paatero totesi että nyt maahanmuuttoon liittyviä lakiesityksiä tulee aika useita niin ehkä meidän jossakin vaiheessa täytyy laajemminkin arvioida mikä tämä koko maahanmuuttolainsäädännön kokonaisuus on ja millä tavalla tavalla tämä sitten sitten käytännössä toimii ja ja vaikuttaa

arvoisa puhemies haluan nostaa esiin vielä yhden näkökulman joka ei ole ollut toistaiseksi keskustelussa mukana tässä lakiesityksessä toteutetaan aika julma joukko heikennyksiä turvapaikanhakijoiden oikeusturvaan amnesty lausuu siitä että kyseessä on merkittävä heikennys oikeuteen tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin yhdenvertaisuusvaltuutetun mielestä kyseessä on vakava yhdenvertaisuusongelma ihmisoikeusliitto kritisoi sitä että vaikutusarvioita ei ole tehty kirkon ulkomaanapu arvelee että tämä heikentää merkittävästi oikeusturvaa suomen punainen risti pitää tätä erittäin huolestuttavana pakolaisneuvonta vastustaa suurimmilta osin ja oikeuskansleri pitää tärkeänä että tämä käytetään perustuslakivaliokunnan kautta useimmat näistä lausujista sitä mieltä että asioiden ripeä käsittelytahti ei sinällään ole ongelma mutta arvostelevat hallituksen esityksen huonoa valmistelua huonoa asiantuntijatahojen kuulemista ja ja sitä että pikaisuuteen pyritään oikeusturvan hinnalla no sitten se minun pointtini mitäpä jos nämä kaikki asiantuntijat ovatkin oikeassa mitäpä jos onkin niin että tämän lakimuutoksen myötä tapahtuu vääriä arvioita mitäpä jos käykin niin että me olemme tässä osallisia ihmisten lähettämiseen kuolemaan tai altistamiseen vakaville ihmisoikeusloukkauksille joita ei olisi sattunut jos tätä muutosta ei tehtäisi

sitä koskaan tietää koska meidän järjestelmässämme ei ole mitään mekanismia jonka kautta seurattaisiin mitä tapahtuu niille ihmisille jotka lähetetään pois suomesta voi olla että moni jatkaa elämäänsä niin kuin ennen matkalle lähtöään voi olla että joku katoaa joku uhriutuu takaisin ihmiskauppaan joku päätyy johonkin vankilaan me emme tiedä kukaan ei tiedä yleensä kun poliitikot tekevät jotenkin kiistanalaisia ja omaatuntoa kolkuttelevia päätöksiä siihen päätökseen lisätään aina vetoomus siitä että kyllä vaikutukset pitää sitten jälkikäteen arvioida ja tästä raportoida eduskunnalle miten kävi tällä kertaa sellaista lisäystä ei voi tehdä koska meillä ei ole tapaa jolla me arvioisimme sitä menikö tämä nyt mönkään ja kuinka pahasti

arvoisa puhemies edustaja hakkarainen otti äskeisessä puheenvuorossaan kantaa siihen että me täällä suomessa varmistamme nykyään viimeisen päälle tarkasti etteivät turvapaikanhakijoiden edut ja oikeudet tule millään muotoa ja missään tapauksessa jäämään huomiotta itse asiassa taidamme tosiaan olla tässä asiassa jopa sinisilmäisiä edustaja hakkarainen vertasi hyvässä puheenvuorossaan suomen maahanmuuttopolitiikkaa australiaan jossa sikäläiset prosessit on rakennettu ensisijaisesti kansakunnan edun näkökulmasta ja painottaen pitkälti hakijan sopeutumiskyvyn merkitystä australiassa myös painotetaan taloudellisia näkökulmia aivan eri mittakaavassa kuin meillä suomessa tehdään kun otetaan vielä huomioon että australia kuuluu suomen kanssa samaan länsimaiseen kulttuuripiiriin olisi meillä hyvä mahdollisuus ottaa oppia sieltä myös maahanmuuttopolitiikassa tämä lakiesitys on kokonaisuudessaan erityisen kannatettava ja sitä se on myös hallinto oikeuksien resurssien näkökulmasta toki meidän täytyy tehdä paljon muitakin piristyksiä arvoisa puhemies kiitän lopuksi erittäin nöyrästi kristillisdemokraatteja ja varsinkin edustaja laukkasta erittäin rakentavasta oppositiopolitiikasta

arvoisa herra puhemies ensinnäkin haluan mainita jälleen kerran että koska aikaisemmat hallitukset ovat ovat luoneet tämän huteran turvapaikkajärjestelmän eivätkä ole korjanneet sen heikkouksia silloin kun niitä on perussuomalaisten taholta oppositiosta esitetty niin silloin ollaan jo tehty virhe ja nyt ollaan ainoastaan jollain tapaa kohtalokkaankin kohtalokkaankin virheen vaikutuksia sitten korjailemassa hallitus joutuu joutuu näitä seuraamuksia korjailemaan monesta varmaan tosiaan tietyllä tapaa epämiellyttävälläkin tavalla juuri siksi kun ollaan jouduttu sellaiseen tilanteeseen että lait eivät ole siis muuttuneet sellaisessa sellaisessa ajassa kuin niiden olisi alun alkaen pitänyt muuttua ja meidät on

lain tasolla yllätetty housut kintuissa turvapaikkajärjestelmä on vanhanaikainen meidän täytyy nähdä tulevaisuuteen siten että ei perustuisi enää laittomiin rajanylityksiin vaan siirtyminen tapahtuisi kohti kiintiöjärjestelmää

tässä hallituksen esityksessä esityksessä mennään oikeaan suuntaan nopeutetaan käsittelyä tässä kuitenkin täytyy muistaa myös samalla että palautuspolitiikan tulee parantua sen tulee olla toimivaa nimittäin pelkkä nopeutettu käsittely itsessään voi olla myös houkuttelevuutta lisäävä tekijä täällä esitetyt huolet ihmisoikeuksista ja oikeusturvasta mielestäni ovat aiheellisia ja ne täytyy myös valiokuntakäsittelyssä huomioida

arvoisa herra puhemies on ollut aika mielenkiintoista kuunnella näitä puheenvuoroja tästä aiheesta tänään osa keskustelijoista tuntuu edelleen jotenkin uskovan että suuri osa näistä turvapaikanhakijoista on jollain tapaa isonkin hädän alla mielestäni tämä lakiesitys on erinomainen sillä se lyhentää oleellisesti aikaa ja heikentää mahdollisuuksia keksiä sellainen tarina jolla tämä oleskelulupa heltiää aiemmin vastaanottokeskuksissa ja ja muissa piireissä jotka turvapaikanhakijoitten kanssa olivat tekemisissä oikein neuvottiin näissä hakemuksissa ja puhutteluissa että minkälaisia tarinoita siellä kannattaa kertoa ja ja mitä sanamuotoja käyttää tiedän sen koska olen itse edellisessä elämässäni ollut näitä sopivia sanamuotoja siellä sorvaamassa toivon että isänmaa nämä vanhat syntini minulle anteeksi antaa

niin edustaja eerolalle toteaisin vain että en minä ainakaan henkilökohtaisesti ota kantaa siihen kuinka moni näistä kolmestakymmenestätuhannesta ihmisestä täyttää meillä turvapaikkakriteerit ja kuinka moni ei minulla ei sellaista tietoa ole niin kuin ei todennäköisesti kenelläkään muullakaan tässä salissa meillä on vain arvioita mutta todennäköistä on että jos oikeusvaltion perusperiaatteisiin kuuluvasta huolellisesta tutkinnasta tingitään niin niitä mokia sattuu kumpaankin suuntaan ei pelkästään niin että turvapaikkaan periaatteessa ehkä oikeutettu ihminen tuleekin palautetuksi vaan myös niin päin että he jotka eivät olisi siihen oikeutettuja saattavat sellaisen saada

arvoisa herra puhemies tämä on yksi kaikessa pienuudessaankin erittäin merkittävä lakimuutos tässä mahdollistetaan kuolleiden yhdistysten perkaaminen pois yhdistysrekisteristä niin kuin tiedetään suomi on yhdistysten luvattu maa ja lähes joka asiaan perustetaan yhdistyksiä mutta rekisteri on täynnä toimimattomia yhdistyksiä joita ei voi poistaa sieltä ilman että yhdistys itse lakkauttaa itsensä ehdotuksen mukaan rekisteriviranomainen saa oma aloitteisesti käynnistää toimintansa lopettaneiden yhdistysten poistamisen yhdistysrekisteristä lisäksi yhdistyksen omaan päätökseen perustuvaa selvitysmenettelyä sekä selvitysmiehen ja purkautuvasta yhdistyksestä varoja saaneen vastuuta selvennettäisiin olen ollut mukana joskus yhdistyksissä purkamassa niitä sillä tavalla että yhdistyksen kokouksessa kokouksessa on on ollut yksi henkilö ja se tuntui siinäkin tilanteessa sellaiselta että mikähän tässä mahtaa olla niin kuin yhdistyksen jäsenten kannalta se se todellinen legitimiteetti että he kokevat että asiat menevät oikein kun paikalla ei ole muita kuin yksi henkilö yhdistystä lakkauttamassa se on mahdollista ja siinä päätetään olemassa olevien varojen jakaminen ynnä muuta tietysti ne toteutetaan yhdistyksen sääntöjen mukaan mutta on hyvä että tässä nyt nämä asiat selkiintyvät ja ja tarkentuvat sitten tässä ehdotetaan vähäisiä sääntelyjä yhdenmukaistavia teknisiä muutoksia yritys ja yhteisötietolakiin ja uskonnonvapauslakiin nämäkin muutokset ovat tervetulleita

arvoisa puhemies kuten edellinen puhuja sanoi niin tämä on tämä on hyvä lakimuutos joka on tulossa eli tässä on tarkoitus että ne yhdistykset jotka eivät kahteenkymmeneen vuoteen ole toimineet joista ei ole tullut mitään muutoksia tuonne rekisteriin voitaisiin poistaa tässä yhteydessä meillä on kuitenkin syytä muistaa se että käytännössä moni yhdistys toimii säännöllisen epäsäännöllisesti mutta nämä velvoitteet sinne rekisteriin ilmoittamisesta ovat jääneet hoitamatta tämän syyn vuoksi meillä kaikkien on syytä nyt nostaa tämä asia sitten eri puolilla suomea liikkuessamme esille ettei tulisi yllätystä sitten että käytännössä toimiva yhdistys tulisi ensi elokuun jälkeen lakkaamaan toki siihenkin on on tuossa esityksessä kyllä sitten keinot miten se hoidetaan jos näin käy mutta minusta tästä asiasta olisi syytä pitää nyt meillä yhdistystoimijoilla erityisesti niin niin isoa ääntä että tämä lakimuutos tulisi huomioitua tuolla yhdistyskentässä ettei tulisi vahinkoja

vaikka se varsinainen niin sanottu emoyhdistys ei enää toimi niin voi olla että ne jaostot jatkavat vain omaehtoisesti elämäänsä ja ja valitettavasti meidän kaikkien järjestöväen yhdistysosaaminen ei ole aina huomioimassa sitten sitä että jonnekin valtion virastoon pitäisi ilmoittaa että puheenjohtaja on vaihtunut ja muuta semmoista sen takia tähän tietysti toivoo että tämä

siellä siellä on se todellinen tilanne sitten tähän yhteyteen en malta olla sanomatta samalla että kun on on monesti mietitty että kun meillä on näitä rekistereitä ja yhdistyksille se on aika raskasta kun pitää esimerkiksi muistaa erikseen ilmoittaa yhdistysrekisteriin ja verottajalle niin miksi valtiossa ei voida luoda sellaista järjestelmää että jos minä teen yhdistysrekisteri ilmoituksen niin ne samat tiedot yhdistyksen nimenkirjoittajista tai yhteyshenkilöistä siirtyisivät myöskin verottajan tietoon tai toisinpäin koska tämä helpottaisi monien yhdistysten toimintaa kun joskus jää jompakumpa huomiotta ja niin ne paperit sitten kulkeutuvat eri osoitteisiin ja sitten jompakumpa asia mahdollisesti siitäkin syystä jää hoitamatta kun vain osa on hoidettu ja tämä on vain yksinkertaista tekniikkaa ja ihmisten yhteystietojen parantamista

arvoisa puhemies hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työntekijöiden lähettämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

vaikkakin kovin lyhyt askel tässä esityksessä erityisen hyvää on että rakennusalalle saadaan rakennuttajan tai pääurakoitsijan velvollisuus selvittää maksamattomia palkkoja tärkeää on myös suomeen lähettävien yritysten ilmoitus työntekijöiden lähettämisestä ja ylipäätään se että lainsäädäntöä selkiytetään ja yhdenmukaistetaan nämä ovat kaikki tekijöitä jotka valvontaa tulevaisuudessa no lakiesitystä lukiessani innostuin jo niin että tavoistani poiketen meinasin kirjoittaa puheenvuoron jossa kehun hallitusta ennen kuin sitten tarkemmin asiaan tutustuttuani huomasinkin että kyse on direktiivin minimiehtojen toimeenpanosta eli varsinainen kiitos kuuluukin eulle direktiivi itsessään olisi sallinut paljon pidemmälle menevän ja viisaammankin sääntelyn mutta vielä toistaiseksi suomella ei näytä olevan rohkeutta siihen seuraavia tärkeitä askeleita lähetettyjen työntekijöiden ja ylipäätään siirtotyöntekijöiden aseman parantamiseen ja siihen liittyvien ongelmien kitkemiseen on kansainvälisen yhteistyön vahvistaminen työehtoshoppailun

sakot siitä kuin maksaa asianmukaiset työnantajavelvoitteensa kolmas tärkeä seikka mihin meidän pitäisi ihan eri tavalla kiinnittää huomiota on työntekijöiden turvaverkon vahvistaminen suomalainen työmarkkinajärjestelmä suomalainen työelämähän nojaa ajatukseen melko itsenäisestä ja vahvasta työntekijästä jolla on ammattiyhdistysliike turvanaan useat niistä ihmisistä jotka tulevat suomeen muualta tulevat semmoisista kulttuureista joissa ammattiyhdistyspohjaista

ay pohjaisia turvaverkkoja hyödyntää ja kun meidän järjestelmämme niin yksipuolisesti nojaa näihin niin he käytännössä jäävät turvattomampaan asemaan kuin mitä pelkästään vierastyöläisyys ja kielitaidon puute yksistään aiheuttaisivat tälle asialle voitaisiin tehdä paljon lainsäädännön kautta ja antamalla viranomaiselle sillä tavoin laajemmat valvontavaltuudet että että se pystyy kompensoimaan tämän ay kulttuurin ulkopuolelle jäämisen

puhemies suomessa on hyvin pitkään pyritty löytämään niitä välineitä joilla voidaan valvoa sitä että lähetettyjen työntekijöiden työehdot ovat reilut ja että suomessa palkka suomalaiset muut työelämän etuudet maksetaan kaikille eikä synny epätervettä kilpailutilannetta usein me olemme törmänneet siihen seinään että eusta on estetty niitä välineitä joita me olemme halunneet käyttää ja perusteena on ollut se että on katsottu että nuo välineet ovat ikään kuin este sille että palvelut voisivat liikkua vapaasti rajojen yli me olemme vähän oudossa tilanteessa että eusta on tullut direktiivi joka sallisi paljon laajempien ja tiukempien välineiden käytön mutta hallitus on valinnut tien jossa se menee minimillä eteenpäin tosin tuo minimikin on parannus nykytilanteeseen elikkä siinä mielessä voi olla tyytyväinen siihen että esimerkiksi etukäteisilmoitusmenettely lähetetyistä työntekijöistä tulee käyttöön ja että myös julkisella sektorilla jos palkkasaatavissa on epäselvyyttä selvitysvelvollisuus on olemassa mutta se mikä tässä jää mietityttämään liittyen tähän palveluiden vapaaseen liikkuvuuteen on se että yleensähän eu logiikka lähtee siitä että tiettyjä selvitysvelvoitteita tai muita ikään kuin ylimääräisiä valvontaan tai tai johonkin turvaan liittyviä asioita ei saa asettaa vain lähetetyille työntekijöille tai rajat ylittävään kauppaan vaan sen pitää koskea sitten kansallistakin toimintaa ja tässä mikäli olen oikein ymmärtänyt hallituksen esityksen lähdetään siitä että esimerkiksi palkkasaatavien selvitysvelvollisuus olisi vain lähetetyillä työntekijöillä silloin saatamme törmätä tilanteeseen jossa tämä rajat ylittävä palveluiden liikkuminen estyy sellaisella tavalla mikä ei ole mahdollista ja ja se voi olla eu lainsäädännön vastainen lisäksi lopuksi haluaisin muistuttaa siitä että että kun me niin mielellämme vertaamme itseämme saksaan ja haluaisimme ottaa käyttöön saksalaisia malleja työelämässä niin tässä suomen mallissa jää voin siirtyä
jos edustaja siirtyy puhujapönttöön kaksi minuuttia on kulunut umpeen

anteeksi puhemies ajattelin että olisin ehtinyt sanoa kahdessa minuutissa mutta tämän viimeisen pointin haluan kuitenkin sanoa vielä ääneen salissa elikkä kun me niin mielellämme vertaamme itseämme saksaan ja haluaisimme ottaa sieltä mallia niin jos nyt katsotaan vaikka tätä lähetettyjen työntekijöiden sanktiointijärjestelmää tai niitä tilanteita joissa työnantaja

joskus kannattaa tehdä rikos ja ottaa siitä sanktio itsellensä ja silti pääsee voiton puolelle ikävä kyllä näissä meidän työehtojen noudattamistilanteissa pitää liian usein paikkansa mutta olen varma siitä että me käymme tämän valiokunnassa huolella läpi ja katsomme myös näitä eu oikeudellisia asioita ja sitä syntyykö tässä kansallisen lainsäädännön ja lähetettyjen työntekijöiden lainsäädännön ja valvonnan suhteen sellaisia ristiriitatilanteita jotka asettavat tämän ikään kuin epätasavertaiseen asemaan palveluiden liikkuvuuden näkökulmasta mutta saattaa olla myös se riski että tällaisenansa tulee eu tuomioistuinprosesseja siitä että me olemme todellakin menneet tuosta direktiivin minimistä ehkä jonkin verran jopa rimaa hipoen emmekä sieltä missä se olisi mahdollistanut tiukemman valvonnan joka kai on meidän kaikkien etu koska silloin yritykset kilpailevat reiluin pelisäännöin eivätkä dumppaamalla palkkaehtoja

arvoisa

filatov ja kontula ovat käyttäneet erinomaiset puheenvuorot ja oikeastaan haluaisin tässä sen tuoda esiin tulee niin muistettaisiin käydä keskustelua siitä että suomessa kristilliset järjestöt lähettävät erittäin paljon työntekijöitä ympäri maailmaa niin sanottuun lähetystyöhön kun aikanaan tässä muutama vuosi sitten nämä lähetystyöntekijät otettiin tämän yleisen työehtosopimuksen piiriin niin se käytännössä tarkoitti sitä että kun he hyvin pienelläkin työtulolla siellä lähetetyssä maassa jossa elintaso oli aivan erilainen pystyivät sitä työtään tekemään niin yhtäkkiä heille oli pakko maksaa moninkertaista palkkaa tästä työn tekemisestä se johti siihen että monet järjestöt joutuivat kutsumaan nämä lähetystyöntekijät takaisin kotiin koska se rahasumma joka oli käytettävissä ei enää riittänyt niin niin monen työntekijän työllistämiseen sittemmin siihen on löydetty jonkinlainen oikotie jossa on ikään kuin voitu yhdessä sopia että tyytyy vähempään palkkaan kuin mitä työehtosopimus sanoo mutta siinä riskinä on on ollut se että jos joskus myöhemmin tulee katumapäälle ja päättääkin pyytää sen erotuksen takaisin niin aina sen varmasti oikeudessa voittaisi olisi ollut hyvä jos tässä yhteydessä olisi pohdittu enemmän myös tätä problematiikkaa vaikka se ei ehkä ole niin tuttu tuolla työvoimahallinnossa mutta toivon että tähän asiaankin sitten voitaisiin palata

arvoisa puhemies entisessä elämässäni informaalin työn tutkijana vietin muun muassa yhden kuukauden olkiluodossa parakkikylässä parakkikylässä yhdessä reilun tuhannen rakennusmiehen kanssa joista melkoinen osa oli juurikin lähetettyjä työntekijöitä eri puolilta eurooppaa heidät oli suomeen tuonut tai tuottaneet sadat eri yritykset ja voi ymmärtää että kovin monenlaisiin työehtoihin kovin monenlaisiin asemiin asemiin siellä törmäsi minä näin siellä kiskurivuokria helsingin kalliosta saa samanlaisen tai paremman kämpän samaan hintaan kuin saa parakin keskeltä metsää olkiluodon vierestä minä näin siellä pimeitä palkkoja osa palkasta maksettiin niin että yrityksen pomo tuli parkkipaikalle ja jakoi setelit suoraan taskustaan minä näin siellä maksamattomia palkkoja joiden perään eivät työntekijät uskaltaneet kysellä ja törmäsin myös johdonmukaiseen alipalkkaukseen johon suomessa ei voi juurikaan puuttua ellei se ylitä tiettyä törkeyden tasoa mitä nämä ihmiset voivat tehdä silloin kun tapahtuu jotakin sellaista mikä ei ole asianmukaista meidän työmarkkinoillamme käytännössä eivät mitään heillä ei ole mitään välineitä joilla he voisivat kyseenalaistaa sen tilanteen työsuojeluviranomaiset eivät olleet kovin kiinnostuneita ydinvoimalatyömaasta taisi olla vuosia pyörinyt pyörinyt rakennustyömaa ennen kuin sinne työsuojeluviranomaiset ensimmäisen kerran tekivät kunnollisen tarkastuksen poliisi ei ollut kauhean kiinnostunut asiasta vielä olkiluodon työmaalta lähdettyäni kävin läpi poliisin tietoon tulleet tai poliisille tehdyt rikosilmoitukset ja tutkintapyynnöt yksikään niistä ei ollut johtanut oikeuteen asti yleisin syy keskeytykseen oli se että on niin vaikeata kun on niin monta kieltä ja pitäisi tehdä tutkintapyyntöjä ulkomaille ja tässä on aikaakin kulunut niin että kaikki ovat jo hävinneet maisemista

siitä kun minä olin olkiluodossa nyt jo muutama vuosi mutta peruskuvio on säilynyt ennallaan siirtotyöläinen on suomessa edelleen suojaton minä en usko että tätä on mahdollista ratkaista pelkästään lainsäädännöllä se edellyttää laajempaa pohdintaa suomalaisesta kontekstista suomalaisista työmarkkinoista ja sen sen turvaverkoista mutta minä painotan kuinka tärkeästä asiasta on kysymys kysymys ei ole vain siitä että osa yrityksistä kilpailee halpatyöllä ja tuottaa sillä lailla meille halpatyömarkkinoita kysymys on myös siitä että vakavampi rikollisuus ei synny tyhjiössä vakavampi rikollisuus tarvitsee alustakseen tällaisen hämärän pikkuisen laittomuuden puolella aina välillä käväisevän maaston jossa kaikennäköinen hämärähomma on vähän sallittua sieltä nousee ihmiskauppa ja sieltä nousee muu sellainen vakava rikollisuus jota me emme tähän yhteiskuntaan halua

arvoisa puhemies pari lyhyttä kommenttia minä ymmärrän sillä tavalla että nämä kokeilulait ammatillisen perustutkinnon toteuttamiseksi joustavasti ovat monellakin tavalla erinomaiset varmasti voi sanoa myös niin että muutos tähän rahoituslakiin on ihan ok totta kai on selvää että nämä isot leikkaukset mitä ammatilliseenkin koulutukseen kohdistetaan koulutuksen järjestäjiä kirpaisevat mutta että tuo laskentaperusteuudistus antaa sitten koulutuksen järjestäjälle mahdollisuuden säätää toimintaansa haluamallaan tavalla ja se se vie tätä kokonaisuutta myönteisesti eteenpäin sitten toinen yksityiskohta

ymmärrän niin että sinällään niin sanottu näyttötutkinto on kyllä oivallinen opiskelumuoto ja sitä on syytä ylläpitää ja kehittää mutta sitten tämän lain käsittelyn yhteydessä minusta on kyllä syytä arvioida hyvin tarkkaan että onko tähän näyttötutkintoon

vai onko se onko se turha aika paljon on tullut palautetta siitä

onko näistä näyttötutkintotoimikunnista todella oikeasti jotain järkevää hyötyä vai olisiko ne syytä purkaa tähän liittyen lyhyt kysymys eli tarkoittaako nyt muutos tähän kokeilulakiin myös mahdollisuutta toteuttaa näyttötutkintopohjaista koulutusta koulutuksen järjestäjän omilla luvilla ilman näyttötutkintotoimikuntien osallisuutta jos tarkoitetaan hyvää mutta jos ei niin sen voisi

arvoisa puhemies ammatillinen aikuiskoulutus ja siihen on arvokas resurssi suomalaisessa koulutuskentässä työelämän jatkuvassa muutoksessa tämä on instrumentti työntekijän tarpeisiin tai sitten muutoin vain alan vaihtajille toivon kokeilulle tietysti menestystä mutta toivon että jatkossakin ammatillisen aikuiskoulutuksen kenttä säilyy koko maassa erinäisiin alueellisiinkin tarpeisiin on ikävä tietysti lukea tällä hetkellä että myöskin

on ollut yt neuvotteluja sitten tähän

näyttötutkintoihin liittyvään byrokratiaan mitä tuossa edustaja korhonen nosti esille on varmasti jokainen byrokratian kukkanen tarkasteltava jos niin voi sanoa mutta ymmärrän sen myöskin opiskelijan oikeusturvan kannalta mitä tähän hallituksen liittyy muun muassa tai sitten arvioijan roolia koskevan tiedon tai valmistavaan koulutukseen liittyvän tiedon tiedon summa summarum aikuiskoulutuksessa on erityisesti tarpeen valmistavaan koulutukseen ja siihen liittyvän näyttötutkinnon osalta säilyttää tämä aiemmin hankitun tiedon tunnistaminen ja sitä kautta tunnustaminen ja sitä kautta sitten joustavat aikuisen koulutuspolut

arvoisa puhemies hallituksen esityksessä ehdotetaan kumottavaksi säännös jonka mukaan kokonaispituudeltaan alle kymmenen metriä pitkän kalastusaluksen

ne keräävät tiedot alle kymmenen metristen kalastusalusten kalastusmatkoista ja saaliista lain voimaantuloon saakka joka tulee toivottavasti mahdollisimman pian on ilmoitus annettava vähintään kalenterikuukausittain seuraavan kalenterikuukauden kahdenteenkymmenenteen päivään mennessä kyseisenlaisella kalastusaluksella saaduista kaikista muista kuin kalastuskiintiöjärjestelmään kuuluvien kalalajien saaliista ely keskukselle ilmoitus tulee antaa myös niiltä kuukausilta joiden aikana kalastusaluksella ei ole kalastettu eli suomessa se tarkoittaa ainakin sisävesillä talvea

jotka kuuluvat kalastuskiintiöjärjestelmään kalalajien saaliiden ilmoitusaika on huomattavasti lyhyempi ilmoitus tulee tehdä neljänkymmenenkahdeksan tunnin kuluessa saaliin purkamisen päättymisestä euroopan unionin säädökset velvoittavat tällä hetkellä toimijat ilmoittamaan neljänkymmenenkahdeksan tunnin kuluessa kaikki vähintään kymmenen mutta alle kaksitoista metriä pitkällä kalastusaluksella tekemänsä kalastusmatkat riippumatta siitä onko matkalla saatu kalaa vaiko ei yli kaksitoista metristen kalastusalusten on annettava vastaavat tiedot sähköisesti kahdenkymmenenneljän tunnin kuluessa maihintulosta ja saaliin purkamisen päättymisestä nämä ilmoitukset ovatkin ymmärrettäviä ja tehdään sen vuoksi koska halutaan saada luotettavaa tietoa rannikkokalastusalusten aktiivisuudesta ja pystytään seuraamaan kalastuskiintiöiden täyttymistä ynnä muuta tämän vuoden alussa suomen merialueiden kalastusalusrekisteriin oli rekisteröity alle kymmenen metrisiä kalastusaluksia yli kaksituhatta kappaletta sataneljäkymmentäkaksi kappaletta vähintään kymmenen metrisiä mutta alle kaksitoista metriä pitkiä kalastusaluksia ja vähintään kaksitoista metrisiä kalastusaluksia rekisterissä oli kuusikymmentä kappaletta joten ilmoitusvelvollisuus koskee hyvin huomattavaa osaa kaupallisista kalastajista nykyinen laki yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta tuli voimaan vuoden kaksituhattaviisitoista alusta viime vuonna kuitenkin jo huomattiin että sekä kaupallisille kalastajille että ilmoitukset kirjaavalle ely keskukselle saaliiden ilmoitusvelvollisuus on käytettävissä oleviin resursseihin nähden kohtuuttoman raskas eikä siitä ole vastaavaa hyötyä nykyisen ilmoitusvelvollisuuden arvioitiin aikaisemmin edesauttavan merialueiden kalastusalusrekisterin ja kaupallisista kalastajista pidettävän rekisterin ajan tasalla pysymistä koska ilmoitusvelvollisuus koskee kyseisiin rekistereihin merkittyjä kaupallisia kalastajia ja kalastusaluksia mielestäni tästä ei ole epäselvyyttä jatkossakaan koska jokainen kaupallinen kalastaja on joka tapauksessa rekisteröitynyt rekisteröitynyt ely keskukseen kaupalliseksi kalastajaksi joko luokkaan yksi tai luokkaan kaksi arvoisa puhemies hallituksen esityksen tarkoitus on keventää kaupallisten kalastajien ja hallinnon työtaakkaa kaupalliset kalastajat saavat edelleen halutessaan tehdä edellä mainittuja ilmoituksia myös niiltä kuukausilta eivät ole kalastaneet mutta se ei ole enää jatkossa pakollista kuten esityksessäkin mainitaan kalastuksen saalistietojen tarkkuus saattaa jatkossa heiketä jos kaupalliset kalastajat unohtavat antaa kuukausikohtaiset saalisilmoitukset myös niiltä kuukausilta joiden aikana he ovat kalastaneet saalisilmoituksia parantaa osaltaan kuitenkin sähköinen ilmoitusjärjestelmä joka toivottavasti toimii paremmin kuin maaseutuvirasto mavin hyrrä järjestelmä

edustaja kulmala käytti lähestulkoon sanasta sanaan minun valmistelemani puheenvuoron mutta toistan sen jotta kertaus on opintojen äiti siispä nykylain mukaan kokonaispituudeltaan alle kymmenen metriä pitkän kalastusaluksen kalastuslisenssin haltijan tai tämän valtuuttaman aluksen päällikön on annettava vähintään kalenterikuukausittain seuraavan kalenterikuukauden kahdenteenkymmenenteen päivään mennessä

alle kymmenen metristä kalastusalusta nyt on huomattu että erityisesti tämä kalastamattomia kuukausia koskeva ilmoitusvelvollisuus on kohtuuttoman raskas kaupallisille kalastajille ja ely keskuksille saatu hyöty ja informaatio eivät ole olleet suhteessa tehtyyn työmäärään nähden ja tämän takia lakia ehdotetaan muutettavaksi niin että tämä kalastamattomia kuukausia koskeva ilmoitusvelvollisuus poistetaan esityksen tarkoituksena onkin ollut keventää kalastajien ja hallinnon työtaakkaa eli tämä on suoraan hallituksen normienpurkuohjelman mukainen toimi ja sen vuoksi erittäin

puhemies lakiesityksessä ehdotetaan kumottavaksi pakkohuutokaupalla myytävien kiinteistöjen lunastamisesta valtiolle annettu laki nykyinen laki on säädetty tuhatyhdeksänsataakolmekymmentäkahdeksan ja senaikaisten tarpeiden pohjalta maailma on muuttunut ja ihmisten tarpeet samalla tavalla nykyisin sosiaalilainsäädäntö on kehittynyt niin ettei enää ole tarvetta turvata perheen asuntoa ja asumista tukeutumalla lunastuslain säädöksiin myöskään valtiolla ei ole enää tarvetta lunastaa maa ja metsätalousmaita pakkohuutokaupalla ulosottoviranomaiset tekivät vuosina kaksituhattakolmetoista ja kaksituhattaneljätoista ely keskuksille

lunastuslain mukaista ilmoitusta kiinteistöjen pakkohuutokaupoista yksikään näistä ilmoituksista ei johtanut toimenpiteisiin lainsäädöksiä on sovellettu pakkohuutokaupassa edellisen kerran tuhatyhdeksänsataakahdeksankymmentä ja tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentä luvuilla tämä jos mikä kertoo selvästi että laki on jäänyt ajastaan jälkeen ja on sen takia tarpeen kumota lain kumoaminen vähentäisi oleellisesti kiinteistöjen pakkohuutokauppoihin liittyvää tarpeetonta hallintotyötä koska ulosottoviranomaisten ei enää tarvitsisi tehdä ely keskuksiin ilmoituksia lain soveltamisalaan kuuluvista kiinteistöjen pakkohuutokaupoista

arvoisa herra puhemies tällä hallituksen esityksellä toteutetaan jälleen yhdellä pienellä askeleella hallituksen kärkihankkeeksikin nostamaa sujuvamman sääntelyn ja normien purun tavoitetta esityksessä esitetään kumottavaksi kuten edustaja hongisto sanoi vuonna tuhatyhdeksänsataakolmekymmentäkahdeksan säädetty laki pakkohuutokaupalla myytävien kiinteistöjen lunastamisesta valtiolle lunastamislaki on vanhentunut ja sen sisältö on ristiriidassa euroopan unionin valtiontukisäännösten kanssa silti tämän lain voimassaolosta on aiheutunut veronmaksajille kustannuksia sen puitteissa on kiinteistöjen pakkohuutokauppojen yhteydessä tehty tarpeetonta hallintotyötä koska kiinteistöjä ei käytännössä lunasteta vaikka lukumääräisesti tämän lain määräämiä kiinteistöilmoituksia on tehty vain noin satakuusikymmentä viiva sataseitsemänkymmentä kappaletta vuodessa on se kuitenkin syönyt omalta osaltaan muutoinkin ohuelti toimivan ulosottotoimen resursseja jatkossa tämäkin työpanos voidaan käyttää muihin työtehtäviin sujuvampi sääntely todellakin näkyy parempana julkisena taloutena ja suomalaisten helpompana arkena arvoisa puhemies silti tehtävää norminpurkusektorilla edelleen riittää ikävä kyllä vastaavia vanhentuneita säädöksiä meillä on lainsäädännössä lukuisia paras ja usein käytetty esimerkki on tuhatseitsemänsataa luvulta peräisin oleva rakennuskaari jonka kahdessatoista luvussa määritellään muun muassa siitä miten sikoja voidaan laskea terhometsään arvoisa puhemies kuulitte oikein siis miten sikoja voidaan laskea terhometsään vaikka suoranaisia kustannuksia tästä säädöksestä ei veronmaksajalle koidukaan olisi jos tämänkaltaiset säädökset voitaisiin poistaa tai muokata paremman lainsäädännön luomiseksi suomalaisille tämän hallituksen aikana on jo kaadettu kauppoja ja parturi kampaamoja kuristanut liikeaikalaki mutta lisää tarvitaan esimerkkejä löytyy paljon eduskuntaan tulee kevään aikana tilintarkastuslain uudistus sen yhteydessä on tarkkaan huolehdittava ettei suomalaisille yrityksille säädetä raskaampia vaatimuksia kuin eu säädökset edellyttävät kaavoituksen puolella kaupan suuryksikkösääntelyn laukaisevaa kerrosneliörajaa on korotettava tuntuvasti jotta kauppakeskusinvestointeja saataisiin lisää parhaassa tapauksessa markkinoille saataisiin uusia toimijoita haastamaan nykyistä hyvin keskittynyttä päivittäistavarakauppaa myös maatalouden byrokratiassa riittää perattavaa esimerkiksi pellon pinta alaa mittaavien ely keskusten tarkastajien saadessa muuttumattomasta pinta alasta eri mittaustuloksen viljelijää rankaistaan muuttuneesta pinta alasta tukien menetyksellä arvoisa puhemies hallituspuolueiden ja toivottavasti myös opposition yhteinen tahto on että tällaiset epäkohdat jatkossa korjattaisiin

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdestoista asia käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö kolme nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa herra puhemies tässä hallintovaliokunnan mietinnössä koskien hallituksen esitystä ulkomaalaislain muuttamisesta ensinnäkin otetaan kantaa kansainvälisen suojelun edellytyksiin esityksen perusteluissa todetaan ettei humanitäärisen suojelun perusteella myönnettävälle oleskeluluvalle ole eun määritelmädirektiiviä koskeva oikeuskäytäntö huomioon ottaen enää vastaavia perusteita kuin silloin direktiivin täytäntöönpanovaiheessa on arvioitu

kansainvälistä suojelua hakeneille voidaan myöntää oleskelulupa humanitäärisen suojelun perusteella jos edellytyksiä turvapaikan tai toissijaisen suojelun antamiselle ei ole siis tämän voimassa olevan lainsäädännön nojalla tämä on tosiaan ulkomaalaislakiin sisällytetty tämän eun määritelmädirektiivin kansallisen implementoinnin yhteydessä kuitenkin nyt on huomioitava että humanitäärisen suojelun käsite ja oleskeluluvan saannin edellytykset ovat kansallista sääntelyä joka ei siis perustu euroopan unionin lainsäädäntöön tai kansainvälisiin velvoitteisiin tämä silloinen tilanne on arvioitu hallintovaliokunta tehnyt mietinnön kaksikymmentäkuusi kautta kaksituhattakahdeksan

hallintovaliokunta näkee tarpeellisena tämän humanitäärisen oleskeluluvan kategorian poistamisen ulkomaalaislaista tämä seikka ei muuta sitä tosiasiaa että suomen lainsäädäntö täyttää edelleenkin euroopan unionin ja kansainvälisten velvoitteiden vaatimukset myös vastaisuudessa hallintovaliokunta on myös sitten ottanut mietinnössään kantaa palautuskieltoon

perustuslakiin sisältyy kielto karkottaa luovuttaa tai palauttaa ulkomaalaista jos häntä tämän vuoksi uhkaa kuolemanrangaistus kidutus tai muu ihmisarvoa loukkaava kohtelu valiokunta toteaa että palautuskielto on ehdoton eikä humanitäärisen suojelun perusteella myönnettävää oleskelulupaa koskevien säännösten kumoaminen merkitse sitä että tätä palautuskiellon periaatetta voitaisiin rikkoa sitten valiokunta on myös ottanut kantaa siihen että on syytä erottaa toisistaan yhtäältä palauttamiskieltotilanteet ja ja toisaalta sitten käytännön vaikeudet palata tai palauttaa viranomaisjohtoisesti kielteisen päätöksen saanut henkilö oleskelulupaa ei kuitenkaan myönnetä jos ulkomaalaisen paluu jää toteuttamatta hän ei suostu palaamaan kotimaahansa tai pysyvään asuinmaahansa tai vaikeuttaa paluunsa järjestelyä tästä on myös hallintovaliokunta lausunut mietinnössään neljäkymmentäseitsemän kautta kaksituhattaneljätoista ettei sellaista tilannetta voida pitää hyväksyttävänä että henkilö voisi itse päättää jäädä maahan vaikkei hän ole saanut oleskelulupaa siis laillisen maahan jäämisen edellytyksenä olevaa oleskelulupaa sitten jatkolupaan myös valiokunta otti kantaa sikäli elikkä ulkomaalaislain viidennenkymmenennenneljännen pykälän jatkoluvan myöntämisedellytyksiin hallituksen esityksen lähtökohtana on ettei oleskelulupia enää

jatkokäsitellä tämän humanitäärisen suojelun perusteella ja se siis koskee myös jatkolupia saadun selvityksen mukaan käytännössä oleskelulupa voidaan myöntää myös muulla perusteella kuin millä ensimmäinen lupa on aiemmin myönnetty tässä valiokunta kiinnittää huomiota esimerkiksi siihen että ensimmäinen oleskelulupa humanitäärisen suojelun perusteella myönnetään aina vuodeksi kun muut kansainvälisen suojelun perusteella myönnettävät luvat neljäksi vuodeksi tässä on osaltaan viesti luvan saaneelle että hänen oleskelunsa tulee viimeistään vuoden päästä arvioiduksi uudelleen oleskeluluvan myöntäminen perustuu aina lupaharkintaan säännösten puitteissa eikä lupaa uusita viranomaisaloitteisesti vaan hakijan on on ollut itse haettava jatkolupaa sitten hallituksen esitykseen kuului säädösesitys päätöksen tiedoksi antamisesta tässä esityksessä esitetään tehostettavaksi kansainvälistä suojelua koskevan päätöksen tiedoksi antamista myöskin niissä tilanteissa joissa esimerkiksi päätös on hakijan kannalta myönteinen nykyisen haastetiedoksiannon tilalle tulee päätöksen tiedoksi saattaminen myös muulla tavalla todisteellisesti tämä tarkoittaa esimerkiksi tiedoksiannon toimittamista postitse saantitodistusta vastaan tai päätöksen luovuttamista vastaanottajalle taikka tämän edustajalle valiokunnalla ei ole huomauttamista hallituksen esityksen perusteluihin että

tiedoksi antaminen postitse saantitodistusta vastaan on riittävää jos kyseessä on hakijan kannalta täysin myönteinen päätös mutta jos viranomainen katsoo olevan aihetta tiedoksianto voidaan toimittaa myös haastetiedoksiantona ja tällöin viranomaisena on joko maahanmuuttovirasto tai maahanmuuttoviraston pyynnöstä poliisi jos on tehty päätös hakijan poistamiseksi maasta tiedoksiannon toimittaa poliisi tai poliisin pyynnöstä maahanmuuttovirasto haastetiedoksiannon toimittaa aina poliisi tai rajatarkastusviranomainen ja valiokunta yhtyy hallituksen esityksen perusteluihin että tätä haastetiedoksiantoa käytetään tilanteessa jossa siihen on erityistä

sitten vielä siirtymäsäännöksistä asiantuntijakuulemisessa tuli esille että lakiehdotus ei sisällä siirtymäsäännöksiä tältä osin valiokunta toteaa saamansa selvityksen perusteella että tämä ratkaistaan ratkaisupäivänä voimassa olevan lainsäädännön soveltamiskäytännön ja olosuhteiden perusteella esimerkkinä taas että tämän hakijan lähtömaan tilannetta arvioidaan jatkuvasti ja se päätös perustuu ajantasaiseen tietoon ja kokonaisarviointiin sitten vielä lopuksi arvoisa puhemies on myös perustuslakivaliokunnan lausunto josta ilmenee että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä tämä hallintovaliokunnan mietintö ei ole yksimielinen vaan sisältää kaksi vastalausetta joista toisessa on pykälämuutosehdotus ja toisessa on tämän lakiesityksen hylkäysesitys

arvoisa herra puhemies

kohtia jotka määritelmädirektiivi nyt tällä hetkellä kattaa elikkä silloin turvapaikan on voinut saada kapeammalla sektorilla kuin tällä hetkellä siitä syystä tulee se asia että erillinen kotimainen joka on ainoastaan ruotsissa ja suomessa ja ruotsissakin sitä ollaan poistamassa ainakin väliaikaisesti on perusteltua poistaa meidän kansallisesta lainsäädännöstämme koska nyt tämän jälkeen meidän turvapaikan ja toissijaisen suojelun tarpeen arviointimme perustuu geneven pakolaissopimukseen ja tähän euroopan unionin

näin noudatamme myöskin pohjoismaista yhtenäisyyttä mutta silloin se on ollut siis perusteltua tähän on tullut vahvistusta myöskin niin että euroopan unionin tai silloin eyn tuomioistuin ja korkeimman hallinto oikeuden päätös täällä suomessa ovat vahvistaneet turvapaikanhakijoiden asemaa ja sen käsittelyn kautta antaneet sitten linjauksia siihen kenelle on mahdollista oleskelulupa myöntää ja näiden lisäperustelujen

vuoksi olemme myöskin sitä mieltä että tämä humanitäärisen avun määritelmä voidaan nyt poistaa tässä yhden ja neljän vuoden järjestelmässä joka on ainoastaan siis tämän humanitäärisen perusteen osalta ollut olemassa on nyt noin sataseitsemänkymmentä ihmistä jotka ovat saaneet yhden vuoden oleskeluluvan ja ovat siis prosessissa käsittelyssä sinne neljän vuoden oleskelulupaan tästä syystä sosialidemokraattinen hallintovaliokunnan ryhmä on tehnyt pykäläesityksen tähän siirtymäsäännökseen voimaantulosäännökseen niin että näiden sadanseitsemänkymmenen ihmisen kohdalla joista siis varmaan osa saisi oleskeluluvan jatkoon ja osa ehkäpä ei käytettäisiin samaa perustelua elikkä sitä humanitäärisen suojelun tarvetta vain näiden sadanseitsemänkymmenen henkilön osalta jotta ei kesken matkaa muuteta perusteluita miksi he ovat sen ensimmäisen saaneet voi olla tietenkin näissäkin tapauksissa että tilanne siellä lähtömaassa on muuttunut jolloinka ehkä se peruste on muuttunut mutta tämä kotimainen peruste tästä humanitäärisestä pohjasta säilyisi tässä meidän esityksessämme tämän siirtymäsäännöksen ajan näitten ihmisten kohdalla tästä syystä olemme tehneet varmaankin huomenna sitten äänestetään ja kun se ei mennyt valiokunnassa läpi jättänemme tästä asiasta sitten vastalauseen toisena isona asiana mitä käsiteltiin oli kyllä tämä tiedoksi antaminen mitenkä ihmisille jotka oleskeluluvan saavat tai eivät saa sitten tämä tieto jätetään ihan inhimillistä ja järkevää resurssien käyttöä on se että etenkin näissä positiivisissa tapauksissa on mahdollista keventää niin että sen ei tarvitse olla välttämättä poliisi vaan siitä voi myöskin maahanmuuttovirasto olla sitten tämmöisen positiivisen luvan ihmisille tiedoksi tuomassa hallintovaliokunnan käsittely oli

osalta yhteisymmärrystä omaava siitä syystä kiitokset kaikille valiokunnan jäsenille ja tämän yhden kohdan osalta jätämme tämän esityksen äänestettäväksi

arvoisa puhemies niin kuin tässä valiokunnan mietinnössä todetaan se tavoitehan tämän hallituksen esityksenkin taustalla on se jo pitkäaikainen suomen tahto että kuten esimerkiksi tämän akuutin muuttoliikkeen sääntelyä harmonisoitaisiin koko euroopan unionin alueella ja haettaisiin yhtenäistä lainsäädäntöä siihen tämä esitys myös pohjautuu ja sitä tavoitetta vasten on aivan perusteltua että tämä esitys viedään nyt

niin kuin edustaja paatero hyvin kävi läpi että nyt myös euroopan yhtenäinen sääntely vastaa pitkälti sitä mitä meillä kansallisesti on näillä kolmella eri kategorialla haettu jolloin tosiasiallisesti vaikka tämä muutos osittain hieman kiristää se kiristys on paljon lievempi kuin se jos se olisi jo aikoinaan silloin

ovat täällä yhden vuoden oleskeluluvalla ja joita tämä muutos nyt ensisijaisesti koskee että heihin todella sovellettaisiin vielä tätä vanhaa lainsäädäntöä ja katsottaisiin sen jatkoluvan käsittely sitten tämän lainsäädännön perusteella niin kuin sanoin se olisi inhimillistä mutta se myös osittain varmasti helpottaisi sitä tilannetta ainakin siinä suhteessa ettemme ainakaan tarkoituksenmukaisesti sitten aiheuta sellaista tilannetta missä suomeen syntyy lisää paperittomia

arvoisa puhemies hallituksen esitys ulkomaalaislain muuttamiseksi ja käsittelyssä oleva hallintovaliokunnan mietintö liittyvät lakimuutokseen joka tosiaan poistaa kansallisesta lainsäädännöstämme humanitäärisen suojelun perusteella perusteella myönnettävän turvapaikkaoikeuden käsitteen aiemminhan turvapaikanhakijalle on voitu myöntää oleskelulupa humanitäärisen suojelun perusteella ellei edellytyksiä turvapaikan tai toissijaisen suojelun antamiselle ole löytynyt tämä humanitäärisen suojelun käsite on kuitenkin ollut kansallista sääntelyä eikä se perustu eu lainsäädäntöön tai kansainvälisiin velvoitteisiin kuten näistä aiemmista puheenvuoroistakin on käynyt ilmi ja tämä käsite on lisätty omaan kansalliseen lainsäädäntöömme vaikka myös aiempaa lakia säädettäessä pyrittiin yhdenmukaisuuteen koko eun alueella nämä seikat huomioiden tämä uusi esitys on selvästikin askel oikeaan suuntaan on myös huomioitava että viime vuonna humanitäärisen suojelun perusteella oleskeluluvan sai vain hieman yli sata henkilöä eli aika pieni määrä mutta siitä huolimatta meidän lainsäätäjien täytyy varmistaa että lainsäädännöstä meillä suomessa karsitaan muihin eu maihin verrattuna ylimääräiset vetovoimatekijät lainmuutos on siihen tavoitteeseen suhteutettuna hyvä askel ainakin periaatteellisella tasolla varsinkin kun lähtökohtanamme on saada lainsäädäntömme ja sen soveltamiskäytännöt vähintään yhtä tiukoiksi kuin muissa pohjoismaissa ehkä voisimme joskus ottaa mallia eteläisestä naapurimaastamme virostakin arvoisa puhemies muun muassa näillä perusteilla pidän lakiesitystä erittäin kannatettavana eikä perustuslakivaliokunnankaan lausunnon mukaan lakiesitykseen sisälly perustuslaillisia ongelmia

arvoisa herra puhemies tervehdin ilolla tätä hallituksen esitystä tällä vähennetään niitä ylimääräisiä vetovoimatekijöitä joiden perusteella suomeen kohdistuu tätä niin sanottua turvapaikkaturismia ja tällä myös tukitaan tukitaan porsaanreikiä kun enää ei sitten myönnetä humanitäärisen suojelun perusteella näitä oleskelulupia

sdpn edustajien tekemää vastalausetta perustuen näihin sataanseitsemäänkymmeneen henkilöön jotka ovat määräaikaisella oleskeluluvalla tällä hetkellä voimassa olevan lainsäädännön perusteella täällä meillä suomessa perusteluna heillä on tämä että mikäli

tämä jatkolupa voisi syntyä paperittomia eli he jäisivät luvatta luvatta tänne suomeen siis se ettei halua poistua maasta olisi peruste että saat sitten luvan olla maassa ja tämä on kyllä aivan kestämätön peruste vaikka sinänsä ymmärrän niin kuin inhimillisestä näkökulmasta että on sääli heidän kannaltaan jos jos näin uuden lainsäädännön myötä sitten heidän tilanteensa muuttuu mutta emmehän me voi yhteiskuntana sallia tällaista poikkeusta ja sen takia tätä tätä muutosesitystä minkä sdpn edustajat tässä tekivät ei tule kannattaa se että rkp ja ja vasemmistoliitto ovat tehneet vastalauseen jolla esitetään koko esitystä hylättäväksi ei tietenkään ketään varmaan tässä salissa yllätä

arvoisa herra puhemies nyt tämä käsittelyssä oleva lakiesitys tulee tiukentamaan turvapaikanhakijoitten asemaa suomessa euroopan mittasuhteessa suomen osuus pakolaisten määrästä ei kuitenkaan ole kovin suuri ainoastaan murto osa muiden maiden osuudesta mikä on kohdistunut tänne eu alueelle se että suomen lainsäädäntö on sallinut tähän saakka humanitäärisen suojelun on ollut meistä osoitus suomalaisten vilpittömästä halusta auttaa hädässä olevia ihmisiä eikä tämä laki mikä tähän mennessä on ollut voimassa ole ollut mikään houkutuslaki houkutuslaki sillä humanitäärisen suojelun hakijoita ja suojelun saaneita on ollut hyvin vähän niissä päätöksissä kyse siitä että on inhimilliset perusteet turvapaikan myöntämiseen nämä perusteet ovat kuuluneet tähän saakka suomalaiseen sivistyneeseen päätöksentekoon nyt nämä ulkomaalaislain muutokset ja ja humanitäärisen suojelun estäminen heikentävät nykyisen nykyisen lain käytäntöä ja aiheuttavat vaikeuksia myös niille joilla on jo tilapäinen humanitäärisen suojelun oleskelulupa suomessa se tulee hankaloittamaan heidän tulevaisuuttaan erittäin paljon sen sijaan että hankaloitamme suojelua tarvitsevien ihmisten asemaa meidän on nykyistä aktiivisemmin panostettava kotouttamiseen tämä on meidän kaikkien etu siksi emme voi hyväksyä lainmuutosta ja olemme hylkäämisen

arvoisa puhemies hieman puutun vielä tuohon mitä edustaja saarakkala nosti esille tähän todella sataanseitsemäänkymmeneen ihmiseen on syytä muistaa että varmasti osa näistä sadastaseitsemästäkymmenestä ihmisestä ketkä todella nyt ovat tällä vuoden oleskeluluvalla suomessa tulee jatkossakin saamaan oleskeluluvan tämän uudenkin lainsäädännön perusteella

he tulevat saamaan oleskeluluvan mutta sitten on myös heitä ketkä luultavasti eivät tule enää saamaan tämän uuden lainsäädännön perusteella oleskelulupaa ja heitä ei välttämättä estä poistumasta maasta mikään palautuskielto suoranaisesti siihen maahan mutta sitten tulee tällaisia käytännön esteitä esimerkiksi se että onko meillä sen maan kanssa mihin ihmisen pitäisi palata palautussopimusta vaikka voimassa ja kuten tiedämme niin varsinkin näissä vastentahtoisissa palauttamisissa suomi ei ole onnistunut luomaan niitä palautussopimuksia siinä määrin kuin olisi varmaan toivottavaa jolloin meille syntyy ihmisiä ketkä jäävät tavallaan välitilaan heitä ei voida palauttaa lähtömaahansa ja toisaalta heille ei anneta oleskelulupaa täällä jolloin

meidän ryhmämme ei halua vauhdittaa ja ja on kuitenkin varmaan aina parempi että jokainen ihminen kuka suomessa oleskelee on kirjoilla jossakin eikä niin että meille syntyy tavallaan kahden kerroksen väkeä tässäkin suhteessa siinä mielessä tämä

herra puhemies kun on kuitenkin kyse sdpn vastalauseesta liittyen paperittomiin niin aina pitää pitää olla varovainen koska teidän puolueenne piiristä viime kaudella ja viime hallitus esitti tätä lainsäädäntöä paperittomille terveydenhuollon lisäämiseksi se on saanut itseni itseni tässä kysymään mistä tässä teidän vastalauseessanne nyt viime kädessä on kyse mutta on hyvä kuulla että siinä ei ole kyse mistään mistään sellaisesta mistä aiemmin on on ollut kyse sdpn linjassa suhteessa paperittomiin ja toivon myös että oppositiosta etenkin sdp tukisi hallituksen kahdeksankymmentä kohtaista ohjelmaa tämän turvapaikkapolitiikan kiristämiseksi jolle muun muassa puheenjohtaja antti rinne on antanut julkisuudessa tukensa nyt sitten jatkossa kun tuodaan näitä esityksiä niin toivotaan että sitä tukea sitten kanssa löytyy kiitos

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmastoista asia käsittelyn pohjana on on hallintovaliokunnan mietintö neljä nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa herra puhemies tämän lakiesityksen tarkoituksena on uudistaa kotoutumislain mukaan suoritettavien laskennallisten korvausten maksatusprosessia tässä on tarkoituksena yhdistää tieto ja ja käsittelyjärjestelmiä eli maahanmuuttoviraston ylläpitämän ulkomaalaisasioiden sähköisen asiainkäsittelyjärjestelmän ja väestörekisterikeskuksen pitämän väestötietojärjestelmän tietoja niin että tämä korvaus voitaisiin hoitaa yhdistelmätietojen avulla ilman erillistä hakemusta esityksen tavoitteena on edistää digitalisaatiota tällä automatisaatiolla näin ollen myös kuntien hallinnollista taakkaa voidaan vähentää asiakasprosesseja ja korvausprosesseja nopeuttaa ja vähentää kunnissa tehtävää manuaalista työtä samalla on arvioitu tämän tasoittavan laskutuspiikkejä ja lisäävän maksatusten luotettavuutta ja yhdenmukaisuutta selvityksen mukaan automatisoinnin piiriin saataisiin ensivaiheessa lähes kahdeksankymmentä prosenttia korvaukseen kuuluvista henkilöistä kunnilla säilyy sitten edelleen mahdollisuus hakea työ ja elinkeinotoimistojen kehittämis ja ja hallintokeskukselle eli keha keskukselle osoitetulla hakemuksella korvausta henkilöistä jotka kuuluvat laskennallisen korvauksen piiriin mutta joita ei saada poimittua automaattisesti tästä tietojärjestelmästä haasteita automatisoinnin kattavuudessa aiheuttaa myös se että kaikki turvapaikanhakijat ja perheenyhdistämisen kautta luvan saavat eivät välttämättä saa henkilötunnusta oleskeluluvan myöntämisen yhteydessä jolloin tavallaan tämän automaattisen automaattisen tietojärjestelmän piiriin liittyminen siirtyy ja

maksatus seuraa sitten henkilötunnuksen saamista hallintovaliokunta kiirehtii toimenpiteitä jotta näitä laskennallisia korvauksia tarvitsisi entistä vähemmän käsitellä manuaalisesti turvapaikanhakijoiden määrä on kasvanut ja ja kuitenkin esityksen perusteluissa ja saadun selvityksen perusteella on arvioitu että isoissa kaupungeissa edelleen manuaalisesti täytettäviä lomakkeita tarvitaan ja luopuminen voi kestää vuosia muitakin kehitettäviä prosesseja tietojärjestelmien ohella on eli tulisi parantaa rekisteröintiä koskevaa tiedottamista ohjata henkilöä tekemään muuttoilmoitus mahdollisimman pian sekä mahdollisuuksien mukaan kehittää henkilötunnuksen hakemismenettelyä kunnille laskennallisten korvausten saamisen saamisen edellytys on että on laadittu kotouttamisohjelma ja on tehty sopimus ely keskuksen kanssa turvapaikan saaneen henkilön kuntaan osoittamisesta ja kotouttamisen edistämisestä no väestötietojärjestelmästä ei sinänsä ole saatavissa tietoa kunnista jotka ovat tämän sopimuksen tehneet muutoinkin väestötietojärjestelmä voi sisältää jonkin verran ei niin ajantasaista tietoa elikkä vähän tämmöistä jälkeenjäänyttä tietoa eli

on merkitty sinne oleskeluluvan saaneelle mutta se ei välttämättä ole kotouttamislain mukaisesti korvaukseen oikeuttava kunta valiokunta tähdentää että tämä automatisointi tulee suunnitella ja toteuttaa toiminnallisesti ja teknisesti siten että nämä eri tietojärjestelmistä kerättävät yhdistelmätiedot ovat ajantasaisia maksatuksen perusteena ja ovat sitten oikeita tietoja eikä kunnille aiheuteta sitten näistä riippumattomista syistä korvausten palautusvelvollisuutta kuntia tulee informoida siitä että kotouttamisohjelma ja ely keskuksen kanssa tehtävä sopimus ovat edellytyksenä korvausten saamiselle nyt ehdotetulla lailla ei ole vaikutusta kotoutumislain kuuden luvun mukaisiin muihin korvauksiin kuten esimerkiksi sosiaali ja terveydenhuollon erityismenoihin toimeentulotukiin ja tulkkauskustannuksiin niitä tulee edelleen hakea keha keskukselta korvausta maksetaan toteutuneitten kustannusten perusteella valiokunta otti kantaa vielä kuntapaikkojen myöntämiseen sikäli että kuntapaikoista on ollut jo vuosia pulaa ehkä laskennallisten korvausten tason jälkeenjääneisyys on ollut yksi syy siihen etteivät kunnat ole olleet kovin halukkaita tekemään näitä sopimuksia ely keskusten kanssa jos sitten taas ajatellaan sitä että tähän sopimukseen liittyy nimenomaan tämä kotoutumisen edistäminen ja siihen on yksi tärkeä instrumentti kotoutumiskoulutus niin työvoimapoliittisen kotoutumiskoulutuksen vähäisyys usealla paikkakunnalla on osaltaan vaikuttanut ja vaikeuttanut näitten kuntasijoitussopimusten aikaansaamista valiokunta korostaa että kotoutumiskoulutus on keskeinen väline kotoutumisessa on arvioitu myös että

tarve tulee merkittävästi kasvamaan tulevien vuosien aikana joten lisäresursointi ja järjestelmän joustavoittamisen tarvetta on myös jatkossa tämä hallintovaliokunnan mietintö on yksimielinen

arvoisa puhemies hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kotoutumisen edistämisestä annettua lakia siten

ja hallintovaliokunnassa hyvin perusteltu sekä yksimielisesti hyväksytty hallintovaliokunnan mukaan laskennallisten korvausten automatisointi edistää digitalisaation tavoitteita ja vähentää hallinnollista taakkaa erityisesti kunnissa tällä automatisoinnilla voidaan yksinkertaistaa ja nopeuttaa korvausprosessia ja vähentää kunnissa tehtävää manuaalista työtä vieläkin tärkeämpänä pidän sitä että automatisoinnin arvioidaan tasoittavan myös laskutuspiikkejä ja lisäävän maksatusten luotettavuutta ja yhdenmukaisuutta tämä on tärkeää erityisesti kunnissa ja kaupungeissa missä eletään tarkan euron aikakautta jokainen yllättävä maksu saattaa olla tuhoisa myös

valiokunnan mukaan haasteita automatisoinnin kattavuudessa aiheuttaa kaiken muun ohella myös se etteivät kaikki turvapaikanhakijat ja perheenyhdistämisen kautta luvan saaneet henkilöt välttämättä ole saaneet henkilötunnusta oleskeluluvan myöntämisen yhteydessä tällöin voi käydä niin kuten edustaja mattilakin kertoi että henkilöt jäävät muutaman kuukauden ajan maksatuksesta pois kun henkilötunnus tallennetaan järjestelmään vasta muutaman kuukauden kotikunnan saamisen jälkeen olisi erinomaista mikäli laskennallisissa korvauksissa voitaisiin luopua manuaalisesti täytettävistä hakemuksista kokonaan vaikka se ainakin isommissa kaupungeissa voi kestää vuosia olisi myös tärkeää kehittää automatisoinnin kattavuutta esimerkiksi parantaa rekisteröintiä koskevaa tiedottamista ja ohjata henkilö tekemään esimerkiksi muuttoilmoitus mahdollisimman pian sekä mahdollisuuksien mukaan kehittää henkilötunnuksen hakemismenettelyä luulisi että henkilötunnuksen hankkiminen henkilölle olisi tässä se tärkein seikka turvapaikan saamisen lisäksi kuten valiokuntakin piti tärkeänä on kuntia informoitava siitä että kotouttamisohjelma ja ely keskuksen kanssa tehtävä sopimus ovat edellytyksenä laskennallisten korvausten saamiselle myös automatisoidussa korvausprosessissa tälläkin hetkellä kuntapaikoista on pulaa on selvää että jos ely keskukset ja kunnat eivät saa tehtyä riittävässä määrin kotouttamissopimuksia oleskeluluvan saaneet henkilöt jäävät odottelemaan vastaanottokeskuksiin mikä lisää vastaanottokeskusten kustannuksia siitä on myös kunnille merkittäviäkin toiminnallisia ja taloudellisia vaikutuksia vaikutuksia näyttäisi myös siltä että monet kunnat eivät muista tai ymmärrä mitä tapahtuu turvapaikanhakijan rahoitukselle sitten kun tulee se neljäs vuosi

arvoisa herra puhemies

nyt käsillä olevan kotoutumista edistävän lain pohjaksi on aloitettu vuonna kaksituhattaviisitoista jolloinka on tehty pohjaa siihen automatisointijärjestelmään johonka nyt sitten lainsäädäntö antaa mahdollisuudet toivottavasti tämä helpottaa kuntien todellisuutta kun kevään aikana nyt suuremmat määrät näistä turvapaikanhakijoista saavat kotipaikan jotta ainakin ne ihmiset joidenka osalta henkilörekisterit ovat ajan tasalla ja joidenka osalta kotipaikka tulee aina muutettua sen mukaan kun ihminen muuttaa tulisivat automaattisten laskennallisten kustannusten maksatusten piiriin niin että kunta nykyisten neljä kertaa vuodessa hakemuksen pohjalta

korvausten sijaan saa nämä korvaukset automaattisesti mutta kuten todettua tässä on ollut ongelmia ja varmaan tulee olemaan yhä edelleenkin siinä että nämä väestötietojärjestelmät ja ulkomaalaisasiointijärjestelmät toimisivat yhteen toinen ongelma on on ollut siinä että ihmisille ei pystytä järjestämään henkilötunnusta kolmantena on ollut se ongelma että kaikki eivät tiedä kuinka suomalainen järjestelmä toimii että rekisteröinti tapahtuu aina muutettaessa niin että ajantasainen osoitetieto kulkee mukana mutta sen lisäksi on tietysti huomioitava että vaikka ja toivon että tämä auttaa huomattavasti kuntia niin erityistuet elikkä esimerkiksi erityiset terveydenhuollon kustannukset lastensuojelukustannukset tulkkauskustannukset on yhä edelleen haettava niin kuin nykyisinkin sen neljä kertaa vuodessa tehtävän lomakkeen täyttämisen kanssa tämä edellytys ei ole myöskään varmaan kaikille ollut selvä kun näitä paikkakuntia on nyt viime syksynä tullut huomattavasti lisää verrattuna aikaisempiin paikkakuntiin joissa vastaanottokeskuksia ja kotoutumista on tehty että kaikissa on oltava sekä sopimus elyn kanssa että kunnan tai kuntien yhteinen kotoutumissuunnitelma siitä syystä valiokunnan mietintöön on myöskin kirjattu että tiedottamiseen kunnille tarvittavista sopimuksista ja ohjelmista pitää kiinnittää sen lisäksi myöskin siihen että ne väestötiedot ovat ajan tasalla valiokunta on mielestäni kiitettävästi kiinnittänyt huomiota niin tässä kuin budjettimietinnössä ja taisi olla vielä kehyksen käsittelyssäkin näiden korvaustasojen riittävyyteen korvaustasot on päätetty joskus yhdeksänkymmentä luvulla ja sen jälkeen niihin ei ole palattu vaan niihin on tehty indeksiluonteisia korotuksia lähtötasoon mistä alle seitsemän vuotiaiden ja yli seitsemän vuotiaiden osalta laskennallinen peruskorvaus tehdään olisi saatava tasokorotus tästähän valiokunta oli yksimielinen sitten yhä edelleen ehkä kysymyksenä kun tuossa äskenkin joku viittasi tähän neljään neljään vuoteen minulle ei ei ole vielä selvinnyt miksi meillä kiintiöpakolaisten kohdalla ja oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden kohdalla korvausaika kunnille on erilainen toisten kohdalla se on neljä vuotta ja toisten kohdalla kolme vuotta oletettavasti siellä kunnassa ne yhä edelleen asuvat sen kolmen tai neljänkin vuoden jälkeen ja kustannukset siitä ensimmäisestä vuodesta jonka ehkä on siellä vastaanottokeskuksen puolella ovat valtion kustannuksia mutta kunnan puolella ne ovat sitten kolme vuotta tai neljä vuotta jos joku pystyy minulle jossain kohtaa kertomaan miksi tämä on näin niin mielelläni kuulisin sen vastauksen

arvoisa herra puhemies jonkinnäköisenä vastauksena tuohon edustaja paateron kysymykseen olen sitä itsekin aikanaan ihmetellyt eikä kovin selkeää vastausta siihen ole tullut mutta jonkunnäköinen peruste siihen on ollut ilmeisesti se että näiden kohdalla jotka ovat olleet vastaanottokeskuksessa ja sitten saavat myöhemmin sen toisen pienemmän ajan sitä sitä korvausta on väitetty että se johtuisi muka siitä että kun henkilö on ollut jo siellä vastaanottokeskuksessa niin hän on jo jonkun verran aikaa kotoutunut ja oppinut ja ehkä mahdollisesti saanut kielitaitoharrastusta ja näin edelleen sen takia heillä olisi sitten vain kolme vuotta se aika kun sitten näillä kiintiöpakolaisina tulevilla olisi neljä vuotta tämä mikään varma vastaus mutta näin olen kuullut asiasta epäiltävän arvoisa puhemies kiitän tosiaan hallintovaliokunnan puheenjohtajaa pirkko mattilaa ja koko valiokuntaakin tästä hyvin tehdystä työstä olen tyytyväinen hyvin pitkälti tähän valiokunnan mietintöön mutta yksi miinus sieltä edelleen kuitenkin löytyy ja toivon todellakin että tähän kiinnitetään huomiota ja tätä lakiesitystä päivitetään sen mukaisesti tai sitten tämä ongelmakohta korjataan jollain toisella lakiesityksellä kotoutumisen edistämisestä annetun lain neljännessäkymmenennessäensimmäisessä pykälässä sanotaan että kunta voi tehdä ely keskuksen kanssa sopimuksen pakolaisten vastaanottamisesta ja kotoutumisen edistämisestä sopimus on monivuotinen ja sitä tarkastetaan vuosittain ja tässä ei vielä tähän mennessä ole yhtään epäselvää kuitenkin se mitä pidän huolestuttavana on se että saman lain neljäskymmenesneljäs pykälä on edelleenkin muuttumaton siinä sitten kerrotaan että kunnalle aiheutuneiden kustannusten korvaamisen edellytyksenä on edelleen lain neljännessäkymmenennessäensimmäisessä pykälässä tarkoitettu sopimus tämän ely keskuksen kanssa tässä valiokunnan mietinnössä oikein erityisesti korostetaan että tilanne jatkuu näin myös automatisoidussa korvausprosessissa lisäksi kuntia tulee informoida siitä että kotouttamisohjelma ja ely keskuksen kanssa tehtävä sopimus ovat edellytyksenä laskennallisten korvausten saamiselle myös automatisoidussa korvausprosessissa

korvausten maksatukseen tarvitaan lain mukaan edelleen sopimus elinkeino liikenne ja ympäristökeskuksen kanssa kunta ei siis käytännössä voi lakkauttaa pakolaisten vastaanottoa vaikka haluaisi jos se irtisanoo sopimuksen se menettää jatkossa korvaukset myös niistä jotka ovat kuntaan jo saapuneet mutta joiden osalta tämä kolme tai neljä vuotta ei ole vielä täyttynyt jos asia tosiaan on näin niin tämä on aika kohtuuton tilanne näitä kuntien saamia korvauksia ei pidä sitoa sopimuksen voimassaoloon eli lupaukseen siitä että ottaa aina vain lisää näitä pakolaisia kun kunta on hyvässä tahdossa sopinut pakolaisten vastaanotosta pitäisi korvaukset myös suorittaa täysimääräisesti ja luvatun mukaisesti kunnassa jo olevien pakolaisten osalta riippumatta siitä haluaako kunta enää jatkossa näitä pakolaisia ottaa lisää

tässä samassa täysistunnossa äskenkin esiintynyt kunnioitettu edustaja paatero kotkasta totesi että asia täytyy valiokunnassa käydä läpi jos tämä näin on mielestäni tätä asiaa ei kuitenkaan siellä valiokunnassa ole ole käyty läpi otan tähän loppuun vielä arvoisa puhemies käytännön esimerkin naantalin kaupunki mietti vuoden kaksituhattakolmetoista alussa suhdettaan pakolaisten vastaanottoon vaihtoehtoina oli pakolaiskiintiön pienentäminen tai vastaanoton lopettaminen kokonaan jos naantalilla ei olisi ollut voimassa voimassa olevaa sopimusta ensimmäinen neljättä kaksituhattakolmetoista alkaen niin ely keskus ei olisi korvannut kuntaan vuosina kaksituhattakymmenen viiva kaksituhattakaksitoista sijoitetuista pakolaisista aiheutuneita kustannuksia

siis aprillipila vaikka se oli ensimmäinen neljättä nämä tiedot selviävät kaupungin sosiaali ja terveyslautakunnan pöytäkirjoista naantalissa päädyttiin rajoittamaan vastaanotto yhteen viiva viiteen henkilöön koska sopimusta ei pystynyt järkevästi irtisanomaan tämä epäkohta pitää korjata sillä mikään sopimus ei voi olla sellainen että jatkosopimuksen olemassaololla määritetään

arvoisa puhemies

tätä mietintöä käsitellään on hyvä tulla puhumaan nimenomaan tästä isommasta kuvasta minkä minkä valiokuntakin on hyvin täällä auki kirjannut todella tämä kevät tulee olemaan kiireellistä aikaa siinä että me löydämme kaikille heille jotka sitten myönteisen turvapaikkapäätöksen ja sitä kautta oleskeluluvan saavat sen kuntapaikan tähänhän vaikuttaa niin kuin tässä keskustelussa on tullut jo esille keskeisesti se millä tasolla nämä korvaukset sitten ovat ja seuraavatko kustannusten nousua mitä niistä palveluista ja niiden tuottamisesta joka tapauksessa syntyy ja onko se silloin kunnalle taloudellisesti mahdollista vielä kun tiedämme että kuntienkin taloudellinen tilanne on heikonlainen ja siitä pääsemmekin oikeastaan siihen vaateeseen minkä valiokunta niin budjettilausunnossa kuin myös sitten tässä mietinnössä hyvin tuo ilmi että kyllä näitä korvaustasoja pitäisi pyrkiä nostamaan tähän liittyy olennaisesti myös se täällä edustaja paatero viittasi että kun turvapaikanhakijoille se kuntakorvaus kestää sen kolmisen vuotta ja kiintiöpakolaisille neljä vuotta niin tästä syntyy myös kunnille sellainen tietynlainen kannustin mieluummin ottaa esimerkiksi kiintiöpakolaisia sinne kuntaan kun heistä se korvaus on neljä vuotta ja se taas aiheuttaa sen niin kuin joissain kunnissa olemme nyt jo nähneet että sitten taas niiden henkilöiden tilanne jotka jo vastaanottokeskuksissa tällä hetkellä ovat ovat saaneet myönteisen päätöksen ja odottavat sitä kuntapaikkaa tulee sitten entisestään vaikeutumaan jolloin olisi varmasti järkevää että todella harmonisoitaisiin tämä maksatuksen aika onko se sitten niin että kaikista maksetaan kolme vuotta vai niin että kaikista maksetaan neljä vuotta tätä neljää vuotta varmasti tukisi se että siinä todella olisi sitten tukea myös niille kunnille jotka näitä kuntapaikkoja

laajennettaisiin koskemaan myös muita kaupunkiseutuja jolloin voitaisiin helpottaa sitä taakkaa joka heille nimenomaisesti tästä kotouttamisesta tulee yhtä lailla kotouttamiseen liittyen olisi varmaan järkevää hieman laajempaakin keskustelua tästä aihepiiristä tässä salissa käydä ja miettiä miten me todella tämän kansallisen haasteen kaikkinensa hoidamme jos me haluamme että niin tänne tulijat kuin sitten kantaväestökin tästä maahanmuutosta hyötyvät niin se vaatii todella sen että teemme kaiken voitavamme sen eteen että kotouttaminen onnistuu ja uusista suomalaisista tulee myös sitten tämän oman yhteiskuntamme tulevaisuuden rakentajia

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viidestoista asia käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa herra puhemies hyvät kollegat hallituksen esitys sisältää useita toisiinsa liittymättömiä ehdotuksia joiden taustalla on muun muassa tarve täydentää osallistumisoikeus ja ympäristömeludirektiivien täytäntöönpanoa ja tarve panna täytäntöön eräitä eun aluskierrätysasetuksen säännöksiä ja nuo kaikki ovat varsin kannatettavia esityksiä mutta sitten ovat puhtaasti kansalliset syyt joihin voidaan lukea ehdotus tästä pienten alle kymmenen hehtaarin turvetuotantoalueiden luvanvaraisuuden siirtymäajan jatkamisesta tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan että kaikkien alle kymmenen hehtaarin kokoisten turvetuotantoalueiden luvan hakemisen siirtymäaikaa pidennetään todellakin viiteen vuoteen ja pienet turvetuotantoalueet säädettiin luvanvaraisiksi viime vaalikaudella niiden aiheuttamien ympäristöhaittojen sääntelemiseksi eli ympäristönsuojelun tason parantamiseksi keskisuurille jo käytössä oleville viiva kymmenen hehtaarin soille annettiin luvan hakemiseen vuosi aikaa ja sitä pienemmille kaksi vuotta syyskuussa kaksituhattaviisitoista tämä ensimmäinen siirtymäaika loppui ja silloin ilmeni että kaikki turveyrittäjät eivät olleet todellakaan tehneet näitä ympäristölupahakemuksia on tärkeää muistaa että pienten turvesoiden luvitukseen siirryttiin koska isojakin soita oli tapana lohkoa pieniksi tuotantoalueiksi ympäristöluvan välttämiseksi arvoisa herra puhemies ympäristönsuojelulakia koskevissa hallituksen esityksissä on vakiintuneesti luvanvaraisuuden muutostilanteessa käytetty yhden tai kahden vuoden siirtymäaikoja myös uutta ympäristönsuojelulakia säädettäessä mikäli määräaikaa pidennetään vain pari vuotta uuden ympäristönsuojelulain säätämisen jälkeen voi helposti käydä niin että toiminnanharjoittajat jatkavat odottelua ja tilanne on sama viiden vuoden siirtymäajan jälkeen kokemukset myös näitten siirtymäaikojen pidentämisestä ovat kielteiset esimerkiksi haja asutusalueiden jätevesisäädöksistä on opittu että lisäaika johtaa helposti uusiin lisäaikavaatimuksiin ja lopulta jopa koko säädöksen vesitysesityksiin etenkin kun kyse on elinkeinonharjoittajista on perusteetonta palkita pitkällä lisäajalla heitä jotka ovat jättäneet noudattamatta lain määräyksiä ja kirjauksia ja tämän salin tahtotilaa tästä asiasta on myös tiedotettu muun muassa ministeriön ja elyjen kautta varsin tehokkaasti joten uskallan väittää että tietämättömyydestä miten toimia ei voi olla kyse siinä että nämä lupaprosessit ja asiat ovat hoitamatta turvetuotantoalueita koskevan muutoksen valmistelu ei ole myöskään noudattanut hyvää lainvalmistelun tapaa se on puhtaasti poliittinen linjaus esitystä ei käsitelty ympäristönsuojelulain uudistusta valmistelleissa työryhmissä asiasta ei myöskään pyydetty lausuntoja ja näin ollen ehdotuksen ympäristövaikutuksia ei ole myöskään tämän ajan lisäämisen puolesta arvioitu oikea ratkaisu lain noudattamatta jättämiseen ei ole pitkien lisäaikojen myöntäminen vaan riittävä tiedotus ja valvonta ympäristövaliokunnan käsittelyssä jätimme kaikkien valiokunnassa vaikuttavien oppositiopuolueiden yhteisen vastalauseen joka pitää sisällään siis yhden pykälämuutoksen yhden pykälämuutoksen ja tämä pykälämuutos pitää sisällään sen että tämä viiden vuoden siirtymäaika korvataan kahdella vuodella me näimme oppositiopuolueiden toimijoina ja vaikuttajina että tämän kahden vuoden lisäajan tulee riittää jotta kaikki turvetuottajat saavat toimintansa lain mukaiseksi ja siihen ei vaadita tätä viiden vuoden siirtymäaikaa

ja sitten sitten laivojen turvallisen kierrätyksen joka on todella paha kansainvälinen ympäristöongelma saattamista oikealle tolalle mutta erimielisyyttä valiokunnassa on aiheuttanut tämä pienten turvesoiden pienten turvetuotantoalueiden

luvanhakuajan jatkaminen poikkeuksellisen pitkällä ajalla edustaja taimela jo totesi sen että kun normaalisti tällaisia siirtymäaikoja myönnetään ympäristönsuojeluasioissa niin yksi tai kaksi vuotta on normaali aika tämän totesi myöskin valiokunta mietinnössään itse asiassa valiokuntakin hyväksyi tämän pitkin hampain valiokunta myös totesi että valiokunta edellyttää ympäristöministeriön kiinnittävän huomiota määräajan pidentämisen kohteena olevien pienten turvetuotantoalueiden mahdollisten korkean riskin kohteiden seurantaan tämä on ennakkotapauksena erittäin valitettava että sen jälkeen kun on jo rapsahtanut määräaika umpeen näiltä viiden viiva kymmenen hehtaarin turvetuotantoalueilta jälkikäteen pidennetään sitä aikaa tosiaan viidellä vuodella ja tämän valiokunnan oppositioryhmien allekirjoittaman vastalauseen perusajatus on se että tässäkin asiassa noudatettaisiin normaalikäytäntöä eli ymmärrämme sen että on pieniä toimijoita jotka eivät ole ajoissa huomanneet tätä uutta lakia viime eduskunnassa säädettyä mutta tyydyttäisiin kahden vuoden lisäaikaan mikä olisi normaalia ja

arvoisa puhemies tästä asiasta käytin puheenvuoroja jo tämän lain lähetekeskustelussa valiokunnassa vasemmistoliitto demarit ja vihreät ovat allekirjoittaneet vastalauseen jossa esitetään että eduskunta hyväksyy toisessa käsittelyssä lausuman jossa velvoitettaisiin hallitus valmistelemaan asetusta joka määrittelisi vesien laadun tarkkailututkimusten laatuvaatimusten ja toimijoiden pätevyysvaatimusten kriteerit hallituksen esityksessähän poistetaan aikaisempi menettely jossa vesien laatumittauksia tekeviltä vaaditaan hyväksyntä jonka on käytännössä antanut suomen ympäristökeskus silloin kun on kyse luvanvaraisen toiminnan jossa on siis ympäristöluvan mukaisia päästörajoja siihen liittyvän toiminnan mittaamisesta hallitus esittää että tästä menettelystä luovutaan tämä on yksi niitä asioita joita perustellaan byrokratian purkamisella mutta haluan nyt eduskunnan pöytäkirjoihin todettavaksi sen huolen että jos nyt kun sitten kirjava joukko toimijoita tekee näitä tutkimuksia ja kunnissa ja yrityksissä kilpailutetaan eikä ole selkeitä sääntöjä siitä ketkä ovat oikeasti päteviä näitä mittauksia tekemään sitten tapahtuu niin että epäpätevät toimijat tekevät mittauksia joiden perusteella sitten arvioidaan noudattavatko erilaiset ympäristölupaa tarvitsevat toimijat niitä lupaehtoja ja sitten tehdään mittauksia väärin ja seuraukset tuntuvat sitten esimerkiksi ihmisten terveydessä niin silloin kyllä kysytään kuka tämän heikennyksen suomalaiseen ympäristölainsäädäntöön on tehnyt
arvoisa herra puhemies tosiaankin tässä hallitus esittää että ympäristönsuojelulakia muutetaan niin että vesien laadun tarkkailututkimuksiin liittyvästä kansallisesta hyväksymismenettelystä tullaan luopumaan nykylain mukaan niin kuin edustaja hassi tässä totesi ympäristönsuojelulain mukaiseen luvanvaraiseen toimintaan liittyvää vesien laadun velvoitetarkkailua voi tehdä vain suomen ympäristökeskuksen hyväksymä toimija joka täyttää tietyt edellytykset jotka koskevat muun muassa tekniikkaa

normien purkamisella minä kannatan normien purkamista varsin lämpimästi se on se on hyväksyttävää varmasti jokainen tässä tässä kansanedustuslaitoksessa miettii näin mutta esimerkiksi tässä kohdassa normien purkua ei todellakaan pidä tehdä ympäristön kustannuksella omalla tavallaan pelkään että tässä on niin käymässä koska pahimmassa tapauksessa ympäristöluvan edellyttämien mittausten huono laatu voi johtaa ympäristön pilaantumiseen ja siihen että ympäristöä yli lupaehtojen saastuttavat toimijat saavat jatkaa toimintaansa myös näitten reklamaatioiden jälkeen muun muassa tuosta syystä me pidimme valiokunnassa oppositiosta käsin tärkeänä että vesien laadun tarkkailututkimusten laatu ja tekijöiden pätevyys varmistetaan se voidaan asetuksella mittausten laatuvaatimukset ja mittauksia tekevien toimijoiden pätevyysvaatimukset ja tähän viittaa tämä vastalauseen lausumaehdotus joka on on tässä vastalauseessa merkattuna arvoisa puhemies

siihen mitä edustaja taimela ja itse edellä jo totesimme haluan vain lisätä sen että kun esimerkiksi kunnissa näitä mittauksia kilpailutetaan ja hyvin monissa kunnissa ajatellaan että on pakko valita se halvin niin se että olisi edes asetuksella määrätty ne laatuvaatimukset joita mittaajan pätevyyden ja mittausmenetelmien ynnä muiden pitää täyttää myöskin helpottaisi näiden mittausten kilpailuttamista sekä kunnissa että myöskin niissä yrityksissä joita koskevat nämä ympäristöluvat jotka sisältävät päästörajoja vesiin

osittain toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen seitsemästoista asia ensin päätetään valtiovarainvaliokunnan mietinnön neljä pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta

pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen kahdeskymmenesensimmäinen asia puhemiesneuvosto ehdottaa että mietintö pannaan pöydälle seitsemäs neljättä kaksituhattakuusitoista pidettävään täysistuntoon puhemiesneuvosto ehdottaa että lisätalousarviota koskevan ehdotuksen ainoassa käsittelyssä noudatetaan seuraavaa menettelytapaa edustajan joka aikoo ehdottaa muutoksia valtiovarainvaliokunnan mietintöön on jätettävä muutosehdotuksensa keskuskansliaan muutosehdotukset on jätettävä keskuskansliaan viimeistään keskiviikkona kuudes neljättä kaksituhattakuusitoista kello neljätoista asian käsittely alkaa yleiskeskustelulla jossa on nopeatahtinen osuus jolloin etukäteen varatut puheenvuorot saavat kestää enintään viisi minuuttia yksityiskohtaisessa keskustelussa tehdään ensin kaikki muutosehdotukset ja sitten niistä äänestetään siltä osin kuin lisätalousarvioon ei ole ehdotettu muutoksia se katsotaan hyväksytyksi valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisena